jolle perustuslakivaliokunnan on on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen kansallinen tietovaranto varda on otettu käyttöön vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa asiasta on säädetty varhaiskasvatuslaissa varda tietovaranto mahdollistaa eri toimijoille kertyvän varhaiskasvatustiedon saatavuuden nykyistä laajemmin ja nykyistä tehokkaammin sen ansiosta tieto on siis entistä eheämpää ja ajantasaista tietojen pohjalta edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä varhaiskasvatuslaki velvoittaa ja kuntayhtymät sekä yksityiset varhaiskasvatuksen järjestäjät tietojen tallentamiseen tietovarannon ylläpidosta vastaa opetushallitus arvoisa puhemies vardaan on jo tallennettu tietoja varhaiskasvatustoimijoista toimipaikoista ja ja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista toiminta on siis lähtenyt hyvin käyntiin ja tässä vaiheessa tähän tietovarantoon on tallennettu tiedot kahdestasadastayhdeksästäkymmenestä järjestäjästä kuudestatuhannestakahdestasadastakahdestakymmenestäkahdesta toimipaikasta ja kahdestasadastakolmestakymmenestäkahdestatuhannesta lapsesta vardaan tallennetaan ensimmäinen yhdeksättä kaksituhattayhdeksäntoista alkaen tiedot myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajista tavoitteena oli että myös kaikkien kuntien ja kuntayhtymien varhaiskasvatushenkilöstöä koskevat tiedot olisi tallennettu vardaan tästä syystä tietovarannon käyttöönottoa ei kuitenkaan voida toteuttaa laissa säädetyssä aikataulussa varhaiskasvatuksen henkilöstötietojen osalta henkilöstötietojen käyttöönoton toteutumiseen säädetyssä aikataulussa liittyy huomattavia tietoteknisiä haasteita tietovarantointegraatioiden tekemiseen testaukseen ja tietosisältöjen yhteensopivuuden toteuttamiseen on kunnissa kuntayhtymissä ja näiden järjestelmätoimittajilla tällä hetkellä liian vähän aikaa ja tämä saattaa muodostaa riskin myös ihmisten ja varhaiskasvatuksen asiakkaiden ja toimijoiden tietosuojalle arvoisa puhemies tästä syystä tämän lakiesityksen tavoitteena on säätää että kuntien ja kuntayhtymien henkilöstötietojen tiedonsiirrossa otetaan vuoden lisäaika tiedonsiirtovalmiuden takaamiseksi esitys siis antaisi kunnille riittävän ajan valmistautua huolella tietojärjestelmän käyttöönottoon ja kuntien vastuulla olevien tietojärjestelmäintegraatioiden toteuttamista erityisen mittavan järjestelmän kokonaisuudessa satojen itsenäisten toimijoiden kymmenet erilaiset tietojärjestelmät pyritään saamaan toimittamaan yhdenmukaisen tietomallin mukaista tietoa mikä edellyttää siis joustoa voimaantulosta säätämisessä toiminnan kannalta perusteltu ratkaisu olisi säätää vardaan vielä sisältymättömien tietoryhmien käyttöönoton tarkemmasta aikataulusta valtioneuvoston asetuksella täydessä laajuudessaan sekä kuntien että yksityisten palveluntuottajien osalta varda tietojärjestelmän olisi kuitenkin tarkoitus olla alkuperäisessä aikataulussaan eli vuoden kaksituhattakaksikymmentä lopussa

arvoisa herra puhemies hyvä ministeri hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat

muutamaa muuta pientä teknistä asiaa varhaiskasvatuksen osalta työnsä aloittanut uusi hallitus on linjannut hyviä asioita varhaiskasvatuksen puolelle ja kyllä varhaiskasvatus itse asiassa on se tehokkain keino vaikuttaa meidän lastemme opinpolkuun ja puuttua esimerkiksi havaittaviin ongelmiin jo heti siellä opinpolun alkupuolella ja pidän myönteisenä sitä että hallitus on jatkamassa viime hallituskaudella aloitettua

hyvänä myös sitä että pilotoidaan kaksivuotista esikoulua sitä myös kokoomus on ollut eteenpäin viemässä ja oikeastaan kysyisin ministeriltä millä aikataululla hallitus ryhtyy pilotoimaan tätä kaksivuotista esiopetusta ja toisaalta millainen määräraha hankkeelle on varattu ja miten tuo pilotointi toteutetaan

turvataan koko maassa ja toisaalta vahvistetaan myös koulutusmäärää korkeakoulut ovat tuoneet esiin huolensa siitä että hallitusohjelmassa esitetään lisättäväksi korkeakoulujen aloituspaikkoja mutta toisaalta siihen ei ole kohdennettu lainkaan rahoitusta helsingin sanomat totesi että vielä isompi ero määrärahoissa koskee korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä ja että sitä varten opetusministeriö esitti jo ensi vuodelle yhteensä neljääkymmentä miljoonaa euroa kun valtiovarainministeriön esityksessä on pyöreä nolla

onko tähän rahaa sillä tänäänhän pääministeri rinne on todennut että rahaa ei esimerkiksi sitovaan hoitajamitoitukseen ole eli nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitusta ei ole tällä kaudella tulossa eikä kyse näytä olevankaan siitä että ei olisi hoitajia sitä varten vaan pääministeri rinne on todennut että nyt ne rahat ovat sitten

että lähetekeskustelussa muutama istunto sitten kun otsikossa mainittiin posti sallin ajankohtaiskeskustelun aiheesta oli omat syynsä mutta tällä kerralla keskustellaan tästä hallituksen esityksestä

arvoisa puhemies

itse tämä esitys on teknisluonteinen ja pieni siirtymä tässä käyttöönoton aikataulussa on esitetyistä syistä varmasti hyvinkin perusteltu olennaista on pitää kiinni tavoitteesta että yhteistä tietopohjaa saadaan vahvistettua ajattelen että yksi lasten ja nuorten palveluiden keskeisistä asioista on juuri se että on olemassa yhteinen tietopohja jopa laajemmin kuin tässä palvelussa arvoisa puhemies

ihan pari yleisluonteista kysymystä kysynyt

hallituksen aloitteesta opetus ja kulttuuriministeri käynnisti kokeilun tästä viisi vuotiaiden lasten maksuttomasta kahdenkymmenen viikkotunnin varhaiskasvatuksesta ja siihen osoitettiin viisi miljoonaa euroa vuosina kaksituhattakahdeksantoista ja kaksituhattayhdeksäntoista ja keväällä kaksituhattakahdeksantoista kehysneuvotteluissa tätä sovittiin jatkettavaksi kaksituhattayhdeksäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä ja siihen osoitettiin myöskin viisi miljoonaa ja nyt syyskuussa kansallinen koulutuksen arviointikeskus karvi julkaisi tästä ensimmäisen vaiheen arvioinnin että että viisi vuotiaitten lasten osallistuminen lisääntyi kokeilukunnissa enemmän kuin vertailukunnissa tästä on hallitusohjelmassa kuten edellisessäkin puheenvuorossa todettiin hyviä linjauksia

viisi vuotiaitten maksuttoman osa aikaisen varhaiskasvatuksen kokeilua ja ja tavoitellaan pitkällä aikavälillä etenemistä kohti osa aikaista maksutonta varhaiskasvatusta ja olisin ministeriltä tältä osalta kysynyt mitä hallitus aikoo tehdä varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi millä tavoin ollaan jatkamassa tätä viisi vuotiaitten maksuttoman osa aikaisen varhaiskasvatuksen kokeilua

ja miten ollaan toteuttamassa kaksivuotisen esiopetuksen pilotointi mutta arvoisa puhemies pidän kaiken kaikkiaan hyvänä että että hallitus edistää tavoitetta kaksivuotisesta esiopetuksesta kuten kokoomuskin on aikaisemmin esittänyt esiopetus on tunnettu ja tehokkaaksi todettu tapa helpottaa lasten tietä koulun alkuun

ministeri saa kommentoida näitä aasinsiltojen kautta esitettyjä kysymyksiä myöhemmin

arvoisa puhemies kuten täällä on puheenvuoroista käynyt ilmi esityksessä siis ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen tietovarannon käyttöönottoa säätelevää siirtymäsäännöstä tietovarantoon tallennetaan varhaiskasvatuksen tuottajaa ja toimipaikkaa kuvaavia tietoja varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevia tietoja sekä varhaiskasvatuksessa olevaa lasta ja lapsen huoltajaa koskevia tietoja varhaiskasvatuksen tietovaranto on perustettu parantamaan siis rekisterinpitoa ja siihen liittyvää tietosuojaa ja turvaa myös yhdenmukaistamaan tietojen keruuta laatua ja tilastointia sekä vähentämään päällekkäistä hallinnollista työtä tietovarannon lähtökohta on siis varsin kannatettava se kokoaa yhteen kovin hajanaisen tietojenkeruujärjestelmän vuoden yhdeksäntoista alussa tehtiin käyttöönottoa koskeva riskiarvio riskiarvion mukaan henkilöstötietojen käyttöönoton toteutumiseen ensimmäinen yhdeksättä kaksituhattayhdeksäntoista lukien liittyy huomattavia haasteita siis tekemiseen testaukseen ja sisältöjen toteuttamiseen on kunnissa kuntayhtymissä ja näiden järjestelmätoimittajilla liian vähän aikaa tähän arviointiin liittyy siis huomattavia riskejä tällöin on viisasta reagoida kuten ministeri andersson totesi ottaen siis tietovarannon ilmi käyneet epävarmuustekijät kuten järjestelmäkannan monimuotoisuus kuntien varhaiskasvatuksen henkilöstötietojen pirstaleisuus sekä tietojärjestelmien yhteensopivuusongelmat esitetään varsin perustellusti että varhaiskasvatuksen valtakunnallista tietovarantoa koskevaa soveltamissäännöstä muutettaisiin siten että tallentamisvastuun alkamisesta säädettäisiin jatkossa valtioneuvoston asetuksella arvoisa puhemies asetus olisi eduskunnan säätämää lakia joustavampi tapa ottaa huomioon mahdolliset ennakoimattomissa olevat tekijät jotka saattavat vaikuttaa tietojärjestelmän ja sitä kautta koko tietovarannon toteuttamiseen on oleellista huomata ehdotettu säännös on tarkkarajainen ja sisältää vain tallentamisvastuun alkamisen ajankohdasta säätämisen emme ole siis tässä yhteydessä tekemässä sisällöllisiä muutoksia henkilöstötietojen tallentamisen siirtäminen vuodella eteenpäin mahdollistaa varhaiskasvatuksen järjestäjien ja järjestelmätoimittajien paremman ohjauksen ja tietovarannon systemaattisemman valmistelun testauksen ja toteuttamisen ei siis kannata kiireessä valmistella sutta ja sekundaa vaan mieluusti priimaa arvoisa puhemies oleellista tässäkin asiassa on ja se jatkovalmisteluissa huomioitakoon että tietovarannon tulee olla alaa palveleva ja sen kuuluu olla toimijoiden hyödyksi ei siis taakaksi kuntien ja kuntayhtymien osalta sen tulee palvella niin että velvoitteita sujuvoitetaan ja mieluusti lievennetään sen tulee olla myös sellainen että se palvelee ruohonjuuritason toimijaa siis varhaiskasvatuksen henkilöstöä niin että he he voivat kaikella tarmollaan keskittyä perustyöhön siis kohtaamaan lapset niin että siihen on aikaa

haitaksi siitä tulokulmasta myös tietovarantoa koskevaa soveltamissäännöstä tulisi katsoa

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys käsittelee minulle kovin rakkaita teemoja nimittäin varhaiskasvatusta tiedolla johtamista ja ennen kaikkea osallisuutta jonka nostan tähän myös yhdeksi tiedon muodoksi asiantuntijatiedoksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen tietovarannon käyttöönoton aikataulua kuten arvon ministeri totesi käyttöönottoa ei voida varhaiskasvatuksen henkilöstötietojen osalta toteuttaa laissa säädetyssä aikataulussa on valtava sääli tiedon keräämisen kannalta mutta välttämättömyys tässä tilanteessa jotta kunnat eivät kuormitu kohtuuttomaksi muutoksen keskellä tietojen tallentamisen siirtäminen vuodella eteenpäin vähentää nähdäkseni muutokseen liittyvää manuaalista tallentamista siis aikaa ja kustannuksia tässä tapauksessa pidän tätä hallituksen esitystä erittäin kannatettavana kiireen keskellä nimittäin unohdetaan yleensä tiedolla johtamisen tärkein kulmakivi tiedon laatu laadun varmistaminen vaatii aikaa ja yleisesti sovittua toimintakulttuurin muutosta yhteisiä pelisääntöjä olisi hyvä että me eduskunnassa kiinnittäisimme huomiota laajemminkin siihen miten paljon tietojohtamisen murros teetättää töitä varhaiskasvattajille opettajille johtajille osaajille monenlaisille ammattilaisille on oltava tarkkana että tiedon kerääminen ei muodostu päätyöksi ja lasten hyvinvoinnista huolehtiminen sivutyöksi mikä on välttämätöntä tietoa missä menee ylimääräisen tiedon raja samoin unohdamme helposti tietoa kerätessämme itse lapset ja heidän tarpeensa lapsen oikeuksien sopimus alleviivaa lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja aikuisten velvollisuutta huomioida lapsen näkökulma tämä on sitä tarpeellista tietoa kun arvioimme esimerkiksi varhaiskasvatuksen laatua niin kuin tässäkin hallitusohjelmassa on määritelty arvioitavaksi onko varda tulevaisuudessa järjestelmä joka voi myös osaltaan olla avuksi laadullisen tiedon tallentamisessa tallentamisessa lapsen näkemykset on otettava huomioon iästä ja kehitystasosta riippumatta lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä siitä riippumatta osaako hän käyttää tietokonetta tai onko kieltä tai kykyä puhua sitä ääneen myös sen vuoksi hallitusohjelmassa on linjattu että hallitus selvittää varhaiskasvatuksen lainsäädännön päivitystarpeet muun muassa viittomakielilain ja ykn vammaisoikeussopimuksen mukaiseksi olen huolissani myös lapsia koskevan tiedon sirpaleisuudesta ja siihen tämäkään hallituksen esitys ei vielä täydellistä ratkaisua tuo toivoisin että arvon ministeri hiukan avaisi millä tavalla tulevaisuudessa saisimme myös tämän tämän tiedon liikkumaan tämän vardan avulla niin että sosiaali terveys ja koulutuspuoli sekä esimerkiksi työllistymistieto löytyisivät löytyisivät jollakin tavalla yhteisen rajapinnan takaa vain tällä tavalla voimme saada muun muassa viimeisen hallituskauden menestyksen lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman jota nytkin jatketaan kunnolla eteenpäin jotta meillä on kokonaisvaltainen tieto siitä mitä meidän lapsille ja nuorille kuuluu

puhemies varhaiskasvatuksen tietovarantoa koskeva lakiesitys on perusteiltaan kannatettava on että sivistysvaliokunta käy sen tietenkin perusteellisesti läpi kun puhutaan varhaiskasvatuksesta on kysymys ehkä yhdestä kansakunnan tärkeimmistä investoinneista juuri juuri on ilmestynyt karvin koulutuksen arviointikeskuksen raportti jossa osoitettiin viitteenä että tämä krooninen pitkäaikainen varhaiskasvatuksen opettajien pula näkyy jo varhaiskasvatuksen laadussa edellinen hallitus viisaasti investoi kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa varhaiskasvatuksen opettajien aloituspaikkoihin sitä ennen useasti lisännyt määrärahoja nyt kysymys kuuluu mitä tekee hallitus joka nyt kantaa vastuun varhaiskasvatuksen laadusta toivon todellakin että opetusministeri vastaa aiotteko te pistää kampoihin valtiovarainministerille joka näytti täyttä nollaa varhaiskasvatuksen aloituspaikoille ja muille korkeakoulujen aloituspaikoille vai sanotteko kuten pääministeri rinne totesi että ei ole lisää rahaa hoitajamitoitukseen eikä lääkäreille vielä kysyn meillä on opettajatiedonkeruu jossa vielä ei ole ollut varhaiskasvatuksen opettajia aiotteko tehdä kartoituksen siitä kuinka paljon meillä itse asiassa varhaiskasvatuksen opettajia on ja varhaiskasvatuksen opettajat tähän jo voimassa olevaan opettajatiedonkeruuseen jotta saisimme kattavan tiedon opettajien määrästä koko suomessa

kiitoksia ministerille esittelystä varhaiskasvatuksen tietojen tallentamisestahan on jo aikaisemmin säädetty ja ja tietojen tallentamiseen tarvitaan nyt kuitenkin vähän enemmän aikaa tämä esityshän on otettu hyvin myönteisesti vastaan koska aivan niin kuin ministeri totesi tässä on sekä tietoteknisiä että myöskin monia muita asioita ja olen samaa mieltä täällä käytettyjen puheenvuorojen

että tallentamisvelvollisuuksista säädettäisiin jatkossa valtioneuvoston asetuksella

pohtinut sitä onko tämä järkevää vai ei siitä on vähän kahta mieltä ja olenkin tyytyväinen että puhemiesneuvosto äsken päätyi siihen että tämä lähetetään myös perustuslakivaliokuntaan sanon tämän sivistysvaliokunnan puheenjohtajana että on hyvä käyttää se siellä perustuslakivaliokunnassa siltä kannalta onko se perustuslain mukainen itse pidän sitä vähän ongelmallisena että annetaan asetuksenanto

paitsi tiedolla johtamisen näkökulmasta myös ihan tutkimustiedon näkökulmasta erittäin perusteltua jotta me tiedämme enemmän siitä mitä meidän varhaiskasvatuksessamme tapahtuu ja millä tavoin sitä laatua entisestään vahvistetaan täällä on jo kysytty varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisesta ja toivottavasti ministerillä on siihen mahdollisuus vastata todella tässä tosiaan paitsi muuttuu siirtymäsäännös tässä myös asetuksenanto oikeutta oltaisiin ehdotettu laajennettavaksi ja vaikka muilta muilta osin tämä lakimuutosehdotus on tekninen niin tämän asiakohdan osalta kyse on siis siitä voidaanko ikään kuin ohi eduskunnan sitten tulevaisuudessa jos tarpeen tarpeen tulee uudelleen siirtää lain voimassaoloa eli niin sanotusti pidentää siirtymäaikaa entisestään on erittäin hyvä että tässä valiokunnan puheenjohtaja otti esiin sen että nyt tutkitaan perusteellisesti onko tälle eduskunnan ohittamiselle tässä perusteita vai ei vai mennäänkö sen mukaisesti että jos jos tällaiselle siirtymäsäännöksen muuttamiselle tulevaisuudessakin on tarvetta niin se eduskunnan kautta silloin käytettäisiin

arvoisa puhemies lämmin kiitos myös ministerille esittelystä tämä esitys tulee todella tarpeeseen monessa aikaisemmassa puheenvuorossa on viety jo sanat suusta mutta varhaiskasvatuksesta ei koskaan voi keskustella liikaa ja täällä monessa puheenvuorossa on jo kehuttu suomalaista varhaiskasvatusta suomalainen varhaiskasvatus on erittäin laadukasta mutta huolimatta siitä suomalaiset lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen huomattavasti vähemmän kuin muut pohjoismaiset lapset ja myös muita oecd maita vähemmän täällä on jo nostettu esiin tämä kysymys millaisia suunnitelmia hallituksella on varhaiskasvatusasteen nostamiseksi ja tähän mielelläni itsekin kuulisin vastauksen

arvoisa puhemies tästä tietovaranto vardastahan säädettiin jo viime kaudella uudessa varhaiskasvatuslaissa ja haluankin ministeriä kiittää paitsi hyvästä yhteistyöstä myöskin siitä että uusi hallitus on lähtenyt uutta lakia toimeenpanemaan ja viemään eteenpäin varmasti tämä tekninen siirtymäajan muutos on tarpeellinen jotta vardan vardan toimeenpanossa onnistutaan sehän kerää meille tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista toimipaikoista ja henkilöstöstä ja näiden tietojen puute aiemmin on aiheuttanut ongelmia myös varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja kehittämisessä yksi näkökulma tähän on juurikin varhaiskasvatuksen osallistumisaste josta juuri saimme uutta tietoa oecd vertailussa jonka mukaan olemme tehneet siinä mielessä jo pitkäjänteisesti usean hallituskauden ajan hyvää työtä että

suomessa viime vuosina noussut kuitenkin olemme vielä ihan siellä pohjalla jos voi sanoa näin varhaiskasvatuksen osallistumisasteessa kun sitä verrataan muihin oecd maihin ja esimerkiksi muihin pohjoismaihin sen takia osallistumisasteen nostamisen täytyy olla yksi keskeinen prioriteetti koska varhaiskasvatuksella

tämä olisi sellainen asia jonka hallitus voisi vielä budjettiriihessä korjata ja jatkaa varhaiskasvatuskokeilua viisi vuotiaille maksuttomana se on iso vastaantulo perheille ja tärkeä näkökulma itse ajattelisin että sitä kannattaisi kehittää siihen suuntaan mihin kokeilu jo tänä vuonna on vienyt elikkä kohti kaksivuotista esiopetusta ja se onkin toinen kysymys joka minulla olisi esittää eli minkä takia hallitus ei toteuta kaksivuotista esiopetusta siihen voisi löytyä rahoitus hallituksen ohjelmasta esimerkiksi toteuttamalla tämä kaksivuotinen esiopetus oppivelvollisuuden pidentämisen sijaan koska meillä on tutkimusnäyttöä joka vahvasti osoittaa sen että investoinnit varhaisiin vuosiin ovat ne kaikkein vahvimmat ja koulutuksellista tasa arvoa eniten vahvistavat eli sopisiko hallitukselle harkita vielä kerran tämä asia ja sen sijaan että pidennetään oppivelvollisuutta sieltä ylhäältä kaksivuotinen esiopetus ja sitä kautta vahvistaa lasten tasa arvoa pitkällä tähtäimellä kolmas näkökulma johon vardakin totta kai myöskin tuottaa meille lisätietoa on tämä henkilöstökysymys uusi varhaiskasvatuslakihan toi vahvat panostukset varhaiskasvatuksen laatuun nimenomaan henkilöstön osaamiseen panostamalla eli jatkossa meillä on kaksi kolmasosaa varhaiskasvatuksessa työskentelevistä aikuisista korkeasti koulutettuja millä tavalla hallitus aikoo turvata varhaiskasvatuksen opettajien määrän viime hallituskaudella nostimme koulutusmääriä ensin kolmanneksella pysyvästi sopimusneuvotteluissa yliopistojen kanssa ja sen jälkeen vielä erillisrahoituksella josta hallitus päätti hallituksen ohjelmasta en löydä kirjausta siitä että olisi varattu euroja tähän laajentamiseen tai koulutusmäärien kasvattamiseen mutta onko sellaista kenties suunnitteilla tai ja miten hallitus aikoo ensi keväällä yliopistojen kanssa käytävissä sopimusneuvotteluissa varmistaa sen että varhaiskasvatuksen opettajia koulutetaan riittävästi jotta laki voi toteutua ja koulutuksellinen tasa arvo suomessa vahvistua kiitos

myönnän vielä tämän puolen tunnin puitteissa puheenvuoron edustaja räsäselle ja sen jälkeen ministerille
kiitos herra puhemies varhaiskasvatuksen henkilöstötietojen tallentamisen käyttöönottoa siis siirretään vuodella eteenpäin ja tälle ministeri antoi hyvin ymmärrettävät perustelut pidän perusteltuna myös sitä seikkaa jonka sivistysvaliokunnan puheenjohtaja nosti esiin eli on todellakin hyvä että tätä asetuksenantovaltuutta käsitellään perustuslakivaliokunnassa mutta täällä on arvoisa puhemies käyty keskustelua myös varhaiskasvattajien koulutusmääristä ja ja kaksivuotisesta esiopetuksesta jotka molemmat ovat tärkeitä asioita mutta kyllä mielestäni suurin ongelma koko varhaiskasvatuskokonaisuudessa on juuri se mitä viime hallituskaudella valitettavasti heikennettiin eli varhaiskasvatuksen kun nyt ministeri täällä vastaa muihinkin kysymyksiin niin kysyn millä aikataululla nyt korjataan tätä henkilöstömitoitusta ja onko se onko se varmaa että rahat siihen eivät ole loppu niin kuin ovat tähän hoitajamitoitukseen

kiitoksia paljon hyvistä kysymyksistä on helppo yhtyä edustaja pelkosen toteamukseen että varhaiskasvatuksesta ei voi ikinä keskustella liikaa ensinnäkin tämä hallitus tulee jatkamaan ja tulee myöskin laajentamaan viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluja sekä toteuttamaan kaksivuotisen esiopetuksen pilotoinnin näitä on tarkoitus toteuttaa varhaiskasvatuksen laadun ja tasa arvon kehittämishankkeen puitteissa joka käynnistyy ensi vuonna ja on kolmevuotinen rahoitus tämän kehittämishankkeen osalta lyödään lukkoon budjettiriihessä eli silloin tulevat myöskin eurot näkyviin mutta tämä on on siis suunnitteilla ja ja tulee tapahtumaan millä tavalla hallitus sitten muuten haluaa jatkaa sitä työtä mitä suomessa on tehty ja mitä suomessa ehdottomasti pitää tehdä varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi kuten on kuultu se yhteiskunnallisen tasa arvon ja hyvinvoinnin näkökulmasta vaan se myöskin luo pohjaa lasten myöhemmälle oppimiselle sitten kun koulu alkaa ensimmäinen toimenpide on subjektiivisen päivähoito oikeuden palauttaminen sekä ryhmäkokojen muuttaminen niin että palautetaan kasvattajan suhde seitsemään lapseen yli kolme vuotiaiden lasten osalta siellä tämä tavoiteltu aikataulu on sellainen että nämä tulisivat voimaan ensi vuoden elokuun alusta alkaen ja rahoituksen osalta on kaikki kunnossa sitten muuten osallistumisasteen nostamiseksi pitää myöskin jatkaa sitä työtä mitä on tehty varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi muun muassa koulutuksen arviointikeskuksen uusissa selvityksissä on painotettu pedagogiikan kehittämispuolta eli samanaikaisesti kun panostetaan viisi vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja keskustellaan esiopetuksen laajentamisesta pitää myöskin huolehtia siitä että pedagogiset sisällöt ovat sillä tasolla kuin niiden pitäisi olla jotta me voimme turvata kaikille lapsille sitten mitä tulee esiopetuksen laajentamisen pysyvään muutokseen hallitusneuvotteluissa on sovittu siitä että oppivelvollisuutta tullaan laajentamaan kahdeksaantoista ikävuoteen ja sitten kaksivuotisen esiopetuksen osalta tehdään pilotointi sekä laaja selvitystyö jonka puitteissa käydään läpi mitä se käytännössä edellyttäisi siis esiopetuksen laajentaminen kaksivuotiseksi suomen kaltaisessa maassa se tarkoittaisi kyllä muutoksia henkilöstötarpeisiin tiloihin nähden se vaikuttaisi kuntien talouteen ynnä muuta joten ainakaan henkilökohtaisesti en näe että se olisi muutos joka olisi toteutettavissa kovin lyhyellä aikavälillä mutta se selvitystyö minkä pitää olla valmiina jotta päätökset siitä sitten joskus voidaan tehdä jos halutaan tehdä käynnistetään tämän vaalikauden aikana sitten mitä tulee aloituspaikkoihin totean että tämän tämän hallituksen työnjaon mukaan aloituspaikat ja tiedepolitiikka kuuluvat kollegalleni hanna kososelle joka varmasti omalta osaltaan sitten palaa asiaan mitä tulee aloituspaikkoihin ja lastentarhanopettajien kouluttautumiseen edustaja risikko nosti esille myös tämän asetuksenanto oikeuden luotan itse siihen että eduskunta omalta osaltaan sitä selvittää niin kuin asiaan kuuluu ja mikäli on tarvetta ministeriö on tietenkin valmis sitten yhteistyössä valiokunnan kanssa korjaamaan lakiesitystä

itse asia saa ansaitsemansa huomion siksi esimerkiksi edustaja heinosen hyvän puheenvuoron jälkeen en sallinut vastauspuheenvuorokierrosta koska puoli tuntia olisi mennyt silloin tähän yleiseen keskusteluun nyt keskusteltiin tästä siirtymäsäännöstä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies on erinomaista että tämä esitys on saapunut eduskuntaan näin nopeasti esitys on tärkeä sosiaalidemokraateille ja me olemme kannattaneet kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämistä ja meille on myös erityisen tärkeää että varmistetaan erityisryhmille riittävä asumisen taso ja asuntojen määrä hallituksen esitys tulee toteutuessaan lisäämään kohtuuhintaista asuntotuotantoa mikä tarkoittaa ennen kaikkea opiskelija ja nuorisoasuntojen määrän lisääntymistä esityksessä sanotaan että erityisryhmien ara investointiavustuksen alinta tukiluokkaa on tämän esityksen tarkoitus korottaa kymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin hallitusohjelman mukaisesti tälle muutokselle on tutkitusti tarvetta ympäristöministeriön teettämistä selvityksistä käy ilmi että valtaosa nuorista ja opiskelijoista asuu suomessa vapaarahoitteisissa vuokra asunnoissa erityisissä opiskelija asunnoissa asuu vain noin kolmannes yliopisto opiskelijoista ja noin viidennes ammattikorkeakouluopiskelijoista erillisissä nuorisoasunnoissa asuu vain kaksi prosenttia kaikista nuorista etenkin opiskelijoiden ja omassa asunnossa asuvien nuorten asumismenoista iso osa kuluu vuokraan selvitysten mukaan korkea vuokrataso kasvukeskuksissa vaikeuttaa opiskelijoiden ja muiden nuorten elämää he joutuvat tinkimään esimerkiksi asumisväljyydestään muuta väestöä enemmän peräti kahdeksankymmentä prosenttia kaikista nuorista on joutunut tinkimään arjen muista perusmenoista selviytyäkseen asumiskustannuksistaan tämä on tarkoittanut työssäkäynnin lisääntymistä joka osaltaan pidentää monien opiskeluaikaa arvoisa puhemies vuokratason ei tulisi vaikuttaa ratkaisevasti elämisen laatuun opiskelupaikkakunnalla nuorista neljäkymmentäkuusi prosenttia on joutunut tinkimään muusta elämästä selviytyäkseen asumismenoistaan neljäkymmentäviisi prosenttia on joutunut työskentelemään opiskelun ohella ja neljäkymmentäyksi prosenttia on joutunut turvautumaan sukulaisten apuun lisää asuntoja tarvitaan myös sen vuoksi että opiskelijoiden tarpeet asumisen suhteen ovat muuttuneet opiskelijat haluavat asua suuremmassa määrin yksin on lisännyt opiskelijayksiöiden tarvetta tähän on vaikuttanut yleisen yhteiskunnallisen trendin lisäksi asumistukijärjestelmän muutos vuonna kaksituhattaseitsemäntoista silloin opiskelijat siirrettiin erillisen opintotuen asumislisän piiristä yleisen asumistuen saajiksi muutoksen myötä yksiössä asuminen on opiskelijalle käytännössä lähes samanhintaista kuin soluasunnossa asuminen tämä on luonnollisesti vähentänyt solujen kysyntää on siis hyvä että tämän esityksen vahvistumisen myötä opiskelijoiden kysynnän mukaisia asuntoja on mahdollista rakentaa lisää arvoisa puhemies tämä esitys tulee vaikuttamaan myös nuorisoasumiseen riittävällä kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnalla voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja asunnottomuutta ja arvioiden mukaan nuorisoasuntojen tarjontaa tarvitaan lisää nuorten määrän ennustetaan kasvavan pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa sekä tampereen seudulla vapaarahoitteiset vuokra asuntomarkkinat ovat näillä seuduilla kireät ja myös nuorten nuorten mahdollisuudet saada asunto valtion tukemasta normaalista vuokra asuntokannasta ovat heikentyneet nuorten asumista näillä alueilla tulee siis tukea lopuksi haluan vielä korostaa että investointituki on tutkitusti vaikuttava tukimuoto ympäristöministeriön teettämässä selvityksessä todetaan että asumisjärjestelmän vaikuttavuus on merkittävä peräti yhdeksänkymmentä prosenttia selvitystä varten kuulluista sidosryhmistä katsoi että ilman avustusta vastaavia asuntoja ei olisi rakennettu tai hinnat olisivat samanlaatuisilla ratkaisuilla olleet asumiskustannuksiltaan kalliimmat kiitos siis ministerille ja ministeriölle tästä esityksestä ja nopeasta valmistelusta tämäntyyppisiä esityksiä todella kaipaamme lisää

tällä tällä lakiesityksellä hallitusohjelman asuntopoliittiset linjaukset alkavat muuttua todeksi korottamalla erityisryhmien investointiavustuksen alinta tukiluokkaa kymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin vauhditamme opiskelija ja nuorisoasuntojen rakentamista ja ne todella tulevat tarpeeseen on tärkeää että lakimuutos saatetaan voimaan mahdollisimman nopeasti riskinä on että kun avustuksen korotus on nyt tiedossa ja hallitusohjelmaan kirjattu opiskelija asuntoyhteisöt jäävät hankkeidensa kanssa sitä odottamaan jos eduskunta käsittelee esityksen ripeästi niin kuin toivon se voisi tulla voimaan jo marraskuun alusta arvoisa puhemies alimman tukiluokan avustuksilla rahoitetaan pääasiassa opiskelija ja nuorisoasuntojen rakentamista ja korjaamista avustuksen nostolla on suuri merkitys koska käytännössä kaikki suomen opiskelija asunnot tehdään valtion korkotukemilla lainoilla ja investointiavustuksilla vuoden kaksituhattakahdeksantoista opiskelija asuntoihin osoitettiin aran investointiavustusta seitsemäntoista miljoonaa euroa sillä rakennetaan tuhat uutta asuntoa ja peruskorjataan tuhatsataviisikymmentä asuntoa opiskelija asuntojen osuus avustuksista oli kaksikymmentäkolme prosenttia ja asunnoista prosenttia vuosien kaksituhattaviisi viiva kaksituhattakolmetoista avustuksilla käynnistettiin kahdeksantuhannenviidensadan opiskelija asunnon rakentaminen aran mukaan pelkästään pääkaupunkiseudulla opiskelija asuntojen määrää tulisi lisätä vähintään kuudellatuhannella asunnolla seuraavien kymmenen vuoden aikana kysyntään vastaamiseksi opiskelijoiden asuntotilanne on heikko useissa yliopistokaupungeissa pääkaupunkiseudun tilanne on erityisen vaikea kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarjolla läheskään kaikille niitä tarvitseville yliopisto opiskelijoista opiskelija asunnoissa asuu vain kolmannes ja ammattikorkeakouluopiskelijoista noin viidennes valtaosa opiskelijoista asuu vapailta markkinoilta vuokratuissa asunnoissa joiden vuokrat ovat suuren kysynnän vuoksi korkeita vapaiden markkinoiden tuhansien eurojen takuuvuokrasummat ovat monelle opiskelijalle ylivoimaisia opiskelijoiden siirtyminen yleiseen asumistukeen on on nostanut monen opiskelijan tulotasoa mutta on myös paljon opiskelijoita jotka jäävät esimerkiksi puolison tulojen vuoksi kokonaan vaille asumistukea arvoisa puhemies lakiesityksen mukainen korkeampi investointiavustus vähentää asuntokohteen rahoitusmenoja mikä näkyy opiskelijalle alempana vuokrana valtion asumistukikustannukset laskevat jos yhä useampi opiskelija pääsee asumaan edulliseen opiskelija asuntoon ja mitä suurempi osa opiskelijoista asuu opiskelija asunnoissa sitä enemmän vapaiden markkinoiden asuntoja vapautuu muille tarvitseville pääkaupunkiseudulla tilanne on se ettei kaikille opiskelijoille löydy minkäänlaista asuntoa heidän maksukykynsä rajoissa kohtuullisten kulkuyhteyksien päässä opiskelupaikasta monen nuoren aikuisen muutto pois lapsuudenkodista viivästyy kun asunnon tarvetta ei katsota kiireelliseksi opiskelijoiden keskuudessa suurin kysyntä kohdistuu edullisiin yksiöihin julkisuudessa on jonkun verran käyty keskustelua siitä mikseivät soluasunnot kelpaa opiskelijoille on luonnollista että aikuinen ihminen kaipaa mieluummin omaa kotia tai kimppakämppää itse valitsemiensa henkilöiden kanssa eikä muillekaan vähävaraisille ihmisryhmille tarjota tänä päivänä ensisijaiseksi ratkaisuksi soluasumista koti jossa on opiskelurauha edistää opiskelijan hyvinvointia ja opintojen valmistumista ajallaan opiskelija asuntojen määrän lisääminen helpottaa opiskelijoiden ja nuorten asuntopulaa parantaen samalla päätoimisen opiskelun taloudellisia edellytyksiä on myös muistettava että osa opiskelijoista on perheellisiä tarvetta on siis yksiöiden lisäksi myös suuremmille opiskelija asunnoille arvoisa puhemies erityisryhmien investointiavustuksella rahoitetaan myös nuorisoasuntoja jotka on tarkoitettu työssäkäyville tai työelämään hakeutuville kahdeksantoista kaksikymmentäyhdeksän vuotiaille nuorille aikuisille onkin tärkeää että nuorille on tulevaisuudessa tarjolla enemmän esimerkiksi nuorisoasuntoliiton tai y säätiön kaltaisten toimijoiden rakennuttamia asuntoja omilleen muutto on suuri elämänmuutos jossa tuki on monille nuorille tarpeen kiitos

arvoisa puhemies

kohtuuhintainen ja laadukas asunto kaikille erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muilla kasvavilla kaupunkiseuduilla asumisen kalleus sekä asuntojen riittämättömyys hankaloittavat ihmisten elämää monilla asuminen vie aivan liian suuren osan tuloista hallitusohjelmassa linjasimme että asumisen hintaa halutaan alentaa tämä on myös vasemmistoliiton pitkäaikainen tavoite tämä hallituksen esitys on ensimmäinen konkreettinen askel siihen suuntaan tällä kaudella ja hyvä niin lakiesitys parantaa erityisesti nuorten ja opiskelijoiden asemaa asuntomarkkinoilla on tärkeää tämän päivän nuoret kasvavat ja itsenäistyvät maailmassa joka on monella tapaa vaikeaselkoisempi ja epävarmempi kuin ennen meidän poliitikkojen tehtävä on luoda nuorille toivoa paremmasta huomisesta ja luoda puitteet heille aloittaa oma itsenäinen elämänsä ilman ylimääräistä pelkoa tulevaisuudesta juuri nuorille sekä opiskelijoille ja muille erityisryhmille tarvitaan markkinaehtoisen rakentamisen ohella myös valtion tukemaa asuntorakentamista markkinat eivät kykene toteuttamaan tavoitteellisia asuntopoliittisia suunnitelmia ja ohjausta tarkoituksena tulee olla laadukkaan asunnon takaaminen kaikille elämän lähtökohdista huolimatta tällä hetkellä suurin osa itsenäisistä kahdeksantoista viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotiaista nuorista asuu vuokralla ja pääkaupunkiseudulla osuus on jopa neljä viidesosaa suurin osa asuu vapaarahoitteisissa vuokra asunnoissa esimerkiksi yliopisto opiskelijoista vain kolmannes asuu opiskelija asunnoissa ja ammattikorkeakouluopiskelijoista vain viidennes koska edullisempia opiskelija asuntoja ei riitä kaikille selvitysten mukaan korkea vuokrataso kasvukeskuksissa heikentää opiskelijoiden ja nuorten sosioekonomista asemaa ja pidentää opiskeluaikoja mikä vaikeuttaa toki myös työvoiman saatavuutta nuoriso ja opiskelija asuntoja tarvitaan erityisesti kasvukeskuksissa ja kehyskunnissa ympäristöministeriön teettämien selvitysten mukaan juuri investointituki on todettu vaikuttavaksi tueksi joka lisää kohtuuhintaisten ja laadukkaiden asuntojen tuotantoa erityisryhmille kuten nuorille ja opiskelijoille suurempi investointiavustus myös pienentää kohteen rahoitusmenoja ja laskee siten kohteen asukkaalta perittäviä vuokria mikä samalla pienentää valtion asumistukimenoja on syytä kiinnittää erityistä huomiota myös kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien nuorten kuten esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon asiakasnuorten asumisen riittävään tukemiseen lisäksi on tärkeää seurata investointiavustusten riittävyyttä jotta kaikkien erityisryhmien asuntotarpeista voidaan huolehtia tasapuolisesti esityksestä annetuissa lausunnoissa muun muassa kuntaliitto nostaa esiin mahdollisuuden hyödyntää alinta investointiavustusten tukiluokkaa myös ikääntyneiden asuntotarjonnan kuten senioritalojen lisäämiseen niillekin on tarvetta sillä eläkeläisissä on opiskelijoiden tavoin erittäin pienituloista väkeä tällä hetkellä on nurinkurista että käytämme asumistukeen moninkertaisesti enemmän rahaa kuin kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoon olisi parempi käyttää raha edullisten asuntojen tuotantoon kuin tukea asumistuen kautta sijoitusasuntojen omistajia tuetun rakentamisen hyödyt eivät rajoitu ainoastaan sosiaalisiin edistysaskeliin vaan investointituella voi olla myös epäsuoria ilmastovaikutuksia kun energiatehokkuutta lähdetään edistämään perusparannusten yhteydessä vajaakäytössä olevia kiinteistöjä otetaan käyttöön ja opiskelija asuntoja rakennetaan hyvien julkisten kulkuyhteyksien varteen ilman julkisen vallan koordinaatiota ei voida toteuttaa asuntorakentamista joka takaa sellaisen rakentamisen laadun ja hinnan jonka myös pienituloiset ja hauraassa asemassa olevat asukkaat ansaitsevat hallituksen esitys vie asuntopolitiikkaa oikeaan suuntaan

varsin myönteinen esitys ja tämä on tietenkin myös osa hallitusohjelmaa joka on erittäin hyvä kokonaisuus nimenomaan asumisen kannalta oli ilo olla mukana tässä neuvottelemassa ja todettakoon vielä asuntopolitiikasta kokonaisuutena se että tämä hallitusohjelman kirjaus ottaa hyvin vahvasti huomioon myös edellisen hallituksen yksimieliset linjaukset tarkastusvaliokunnan mietinnön kohdalta jossa korostuu hyvin vahvasti muun muassa oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen tämä esitys osaltaan lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa tässä tapauksessa nimenomaan opiskelija ja nuorisoasuntojen osalta ja se on erittäin tarpeellista ja hyvää niin kuin täällä olemme kuulleet useassa puheenvuorossa edustaja kiljunen tuossa hienosti sitä heti alkuun alkuun kuvasi kaiken kaikkiaan puhemies haluaisin vielä korostaa tätä hallitusohjelmaa jätettiin tämä tärkeä kirjaus joka jo viime eduskunnan aikana yksimielisesti hyväksyttiin että valtion asuntorahastoa edelleen käytetään itsenäisenä rahastona sen alkuperäiseen tarkoitukseen kohtuuhintaisten kotien turvaamiseen tekee mahdolliseksi juuri nämä myönteiset ratkaisut muun muassa opiskelija ja nuorisoasumisen mahdollisuuksien parantajana täällähän on ollut historian varrella myös sellaista halua että pistettäisiin koko asuntorahasto budjetin yleiskatteeksi ja silloin näiden tavoitteiden toteutuminen puhemies olisi huomattavasti vaikeampaa tässä hallitusohjelmassa tämä esitys osaltaan mahdollistaa lisää kohtuuhintaista asuntotuotantoa samoin ohjelmassa on mukana muun muassa useita kirjauksia joilla kohtuuhintaisen asuntotuotannon edellytyksiä parannetaan

tällä hetkellä vain pääkaupunkiseudulla se on ja myös tämä osaltaan saattaa vaikkapa siellä tampereella sitten lisätä myös opiskelijoiden asumismahdollisuuksia

kolme puhemies muistaisin että kolme ja siksi olin tähän laittanut vielä sen kolmannen minuutin joka viittaa erityisryhmien asumismahdollisuuksiin mistä tässä on kysymys nimittäin hallitusohjelmassa kiinnitetään myös muilla tavoin tähän erityisryhmien tilanteeseen huomiota ja itse pidän hyvin tärkeänä että siellä korostetaan myös esimerkiksi ikäihmisten uusia mahdollisuuksia yhteisölliseen asumiseen se on erittäin tärkeää ja kaikin puolin kannustan hallitusta jatkamaan tätä ripeää linjaansa niin että näitä esityksiä jotka myönteisesti on hallitusohjelmaan kirjattu tuodaan mahdollisimman pian tänne eduskuntaan toivon myös ja uskon että eduskunnalla ei ole mitään syytä

arvoisa herra puhemies toimiva ja onnistunut asuntopolitiikka on yksilöiden perheiden kannalta aivan keskeistä erityisesti suurimmissa kaupungeissa asumisen hinta asuu sitten omistusasunnossa tai vuokra asunnossa on lähtenyt käsistä tulisimme huomattavasti paljon paremmin toimeen jos asuminen olisi kohtuuhintaisempaa isoin vastuu isoin rooli on tietenkin kunnilla kaavoituksen kautta jotta tontteja kaavoitetaan riittävästi mutta pelkästään asuntotuotanto sinänsä ei riitä ratkaisemaan tätä ongelmaa oleellista on myös se mitä rakennetaan kenelle tontit luovutetaan kuinka paljon luovutetaan tontteja kohtuuhintaiseen omavastuuvuokra asuntorakentamiseen puhemies tämä esitys parantaa mahdollisuuksia rakentaa opiskelijoille ja nuorille omavastuuvuokraisia asuntoja vuokrissa maksetaan kaikki ne kustannukset joita asumisessa tulee sekä pääomakustannukset että hoitokustannukset mutta välistä ei pääse ottamaan tämä on se sen että hinnat muodostuvat alemmalle tasolle ongelma on jo pitkään ollut se että näitä omavastuuvuokraisia ara lainoitettuja asuntoja eivät enää rakenna juuri muut kuin kaupungit ja kunnat aikaisemmin yleishyödyllisesti toimineet yhteisöt ovat vetäytyneet pois minkä moni perhe moni ihminen on saanut kokea karvaasti vuokrien nousuna arvoisa puhemies tällä on myös kansantaloudellinen merkitys arviolta noin kaksituhatta miljoonaa euroa joudutaan maksamaan joka vuosi asumistukea ratkaisu ole asumistuen leikkaaminen koska silloin ihmiset joutuisivat entistä pahempaan pulaan vaan ratkaisu on se että luodaan mahdollisuuksia asua edullisemmissa kohtuuhintaisemmissa vuokra asunnoissa aikaisemmin kohtuuhintaisia vuokra asuntoja tarjosivat vvo nykyinen kojamo ja sato mutta molemmat ovat vetäytyneet kohtuuhintaisilta vuokra asuntomarkkinoilta tämä on johtanut tilanteeseen jossa tämä meidän verovaroista maksettu asumistuki valuu vvon eläkeyhtiöille ammattiliitoille saton osalta suomen rajojen ulkopuolelle saton pääomistaja on fastighets ab balder miljardööri erik selin joka hyötyy ruotsissa taloudellisesti siitä että meidän asuntopolitiikka ei toimi sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää että hallitusohjelmaan voimakkaasti kirjattiin kirjattiin se että tulemme lisäämään kohtuuhintaista ara lainoitettua asuntotuotantoa ja ara lainojen ehdot ovat sellaiset että ne houkuttelevat rakentamaan

joka toivon mukaan menee pikaisesti läpi eduskunnassa enkä usko että sille on mitään esteitä koska tuskin kukaan vastustaa sitä että pyrimme opiskelijoille ja nuorille tuottamaan lisää kohtuuhintaista vuokra asumistuotantoa on ensimmäinen askel tarvitaan lisää näitä toimia ja uusi ote eduskunnan osalta asuntopolitiikkaan jolla me huolehdimme perheiden

toivon mukaan voimme kaikki yhdessä tukea lisää kohtuuhintaisia asuntoja ihmisille

arvoisa puhemies kohtuuhintaisten opiskelija ja nuorisoasuntojen määrän lisääminen tulee totisesti tarpeeseen

ovat kiristäneet tilannetta entisestään opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin helpottaa monen tilannetta osalle se taas on tuonut mukanaan uusia pulmia yhtä kaikki edulliset opiskelija asunnot ovat yksi tärkeimmistä keinoista tukea opiskelijoita ja auttaa heitä keskittymään opintoihinsa opiskelija asuntoja tarvitaan erityisesti kampusten välittömään läheisyyteen ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ulottuville hyvä sijainti auttaa pitämään asuntojen hinnat kurissa kun parkkipaikkoja tarvitaan tavallista vähemmän helsingin seudun opiskelija asuntosäätiön mukaan esimerkiksi kallioon rakennetun parkkipaikan vaikutus kuukausivuokraan voi olla useampia satoja euroja huoneistoa kohden tämä on lievästi sanottuna suolainen hinta palvelusta jota suurin osa opiskelijoista ei tarvitse ja joka syö leijonanosan käytettävissä olevista tuloista kuntien rooli kaavoittajana ja monesti tonttien luovuttajana on tässä ja tämän lain tavoitteiden saavuttamisessa äärimmäisen tärkeä arvoisa puhemies asunnottomuutta on onnistuneesti vähennetty suomessa tämä on vaatinut pitkäjänteistä työtä ja poliittista tahtoa työtä asunnottomuuden poistamiseksi on syytä jatkaa niin kauan että kenenkään ei tarvitse nukkua kadulla opiskelija ja nuorisoasuntojen määrän lisääminen on tärkeä askel matkalla kohti asunnottomuuden poistamista asunnottomuus on harvoin ainoa pulma asunnottoman ihmisen elämässä kestävin ratkaisu olisi tietenkin se että kasautuviin ongelmiin puututtaisiin ja tarjottaisiin tukea jo ennen kuin ne kasautuvat kun asunnottomuus on tullut osaksi elämää oma koti on monesti edellytys että mahdollinen muu ongelmavyyhti voi alkaa purkautua asunnottomuuden torjumisessa ei ole kuitenkaan kyse pelkästään asuntojen rakentamisesta vaan myös siitä että asuminen onnistuu ja kestää asumiseen tarvitaan neuvontaa ja tukea ja samalla olisi pystyttävä tukemaan myös sosiaalisen tukiverkon rakentumisessa ja mahdollisissa muissa ongelmissa arvoisa puhemies tällä lakimuutoksella parannetaan opiskelijoiden ja nuorten taloudellista asemaa ja asumistilannetta sekä helpotetaan erityisesti kasvukeskusten vuokra asuntotilannetta myös yleisemmällä tasolla kun pieniä vapaarahoitteisia vuokra asuntoja jää enemmän muille tarvitseville toivon että laki etenee eduskunnassa ripeästi jotta uusia opiskelija asuntoja saadaan mahdollisimman pian rakentumaan eivätkä opiskelija asuntoyhtiöt joudu pitkään odottelemaan avustusmäärän korotusta kiitos

sekä nuorille että opiskelijoille kohtuuhintaiset asunnot ovat enemmän kuin tarpeen ja tämä korotettu korkotuki on kyllä hyvä esitys sitä edistämään täällä edustaja kiljunen kun esitteli tätä asiaa totesi että monet nuoret haluavat tänä päivänä asua yksin no varmasti näinkin mutta kyllä katsoisin että viime kaudella tehty asumistuen muutos jonka edustaja kiljunen kyllä nosti puheenvuorossaan esille

oli kyllä yksi niistä suurimmista syistä mitkä ajoivat sitten nuoria näihin vapaarahoitteisiin vuokra asuntoihin kalliisiin sellaisiin ja ja toivat lisää kilpailua kaupunkien keskustoihin kyllä tässä asumistukiasiassa olisi syytä tehdä korjausliike alun perinhän valtiovarainministeriö silloin esitteli että tämä olisi suurin piirtein kustannusneutraali kun opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin mutta kuinka ollakaan sen hintalappu oli noin kahdeksankymmentä viiva sata miljoonaa elikkä kyllä tämä tehtiin hätiköiden ja ja siinä mielessä ei ajateltu ehkä sitä kokonaisuutta mihin se johtaa plus se että tämä ryntäys vapaarahoitteisiin asuntoihin aiheutti ongelmia esimerkiksi soluasuntoja alkoi jäämään tyhjillensä ja sitten kela rupesi tekemään hyvin kummallisia tulkintoja joissa jopa sisarukset katsottiin katsottiin yhteisasuvaksi pariskunnaksi ja ja sitä kautta sitten vielä vielä nuoret joutuivat ongelmiin näitten kelan takaisin perimien asumistukien selvittelyissä joten toivon että kun hallitus nyt asuntopolitiikkaan on halunnut puuttua myöskin harkittaisiin asumistukijärjestelmän perkaamista ihan perin pohjin tuossa edustaja arhinmäki taisi sanoa että asumistuen leikkaaminen ei ei ole se ratkaisu ei varmaan leikkaaminen sinällänsä mutta sen uudelleen konstruointi ihan totaalisesti koska myöskin siellä asumistuessa on tällainen omituisuus edelleenkin että omaisuus ei vaikuta asumistuen määrään olikohan se viimeistä edellisen hallituksen tekemä muutos ja ja se kyllä vaikuttaa sitten siihen että aina markkinoilta löytyy sellaisia keinottelijoita jotka katsovat että jos heillä on vaikka osinkotuloja he pystyvät sitten niillä elättämään itsensä ja näyttämään että heillä ei ole juurikaan muuta tuloa ja he pistävät oman asunnon asunnon vuokralle ja ja nostavat asumistukea tämä ryhmä toki on varmasti pieni mutta sekin ryhmä on olemassa kun täällä on tuotu puheenvuoroissa esille tämä järkyttävän suuri summa mikä tällä hetkellä asumistukiin menee se kaksi miljardia niin kyllä tämä asumistukiasia on yhtä lailla nyt tärkeää perata perata tässä yhteydessä kun halutaan lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa todellakin on totta että kyllä siihen tonttitarjonta vaikuttaa ensin siellä pohjalla ja sillä kenelle näitä tontteja annetaan rakennettavaksi on myöskin vaikutusta ja erityisryhmät on syytä huomioida huomioida ikäihmisille pitää kehittää yhä enemmän vaihtelevia erilaisia asumismuotoja

yksi kuumimmista puheenaiheista myös täällä eduskunnassa sillä jokaisen olisi hyvä jossakin asua se koskettaa ihan jokaista tässä yhteiskunnassa täällä edustaja arhinmäki puhui siitä että ainoastaan rakentamalla lisää ei vaikuteta asumisen hintaan mutta kuitenkin tiedämme tutkimuksista ja todellisesta elämästä sen että se on asia joka vaikuttaa kaikista eniten asumisen hintaan tämä kyseinen hallituksen esitys on hyvä tässä pyritään nimenomaisesti erityisesti opiskelijoiden kohtuuhintaisen vuokra asumisen tukemiseen ja ja uusien hankkeiden käynnistämiseen mutta tämän esityksen perusteluissa todetaan

pieni ja keskituloisten kotitalouksien normaalien kohtuuhintaisten vuokra asumisasuntojen tavoitteena on yksi tavoitteista on yksi on edistää työvoiman liikkuvuutta ja saatavuutta ja sitten kolmas on vähentää negatiivista segregaatiota yleisesti kuitenkin tiedetään että myös tähän ara järjestelmään liittyy ongelmia erityisesti tähän kolmanteen pykälään liittyen jos ajatellaan millä tavoin pyritään siihen että kohtuuhintaista eli nimenomaan ara rajoitteiden piirissä olevaa asuntotuotantoa syntyisi kasvukeskuksiin niin keskeinen keino siinä ovat mal sopimukset seudut ovat jo tehneet omat mal sopimuksensa omalta näkökulmaltaan ja nyt sitten keväällä valtio lähtee neuvottelemaan omalta osuudeltaan siitä kun nyt on päädytty sellaiseen lopputulokseen että kolmenkymmenen prosentin osuutta kokonaisasuntotuotantomäärästä niin valitettavasti joissakin kunnissa on sellainen tilanne että ollaan jo hyvin paljon rakennettu ara tuotantoa erityisesti vanhoihin lähiöihin joissa segregaatiohaaste on jo tällä hetkellä todella suuri kun kaupungin on rakennettava kaikista uusista asunnoista kolmekymmentä prosenttia ara kantaa se saattaa johtaa siihen että on vain äärimmäisen vaikea löytää sellaisia paikkoja joissa se ei lisäisi segregaatiota varsinkin sellaisissa tilanteissa joissa rakennetaan kokonaisia kortteleita tai taloja kuten useimmiten tilanne on viime hallituskaudellahan ara järjestelmään tuotiin mahdollisuus myös tällaiseen niin sanottuun hankintatukeen jolla voidaan hankkia myös yksittäisiä asuntoja niin sanotusta vapaarahoitteisesta asuntotuotannosta tämä tapa onkin äärimmäisen kannatettava ja toivottavasti tätä voidaan enenevässä määrin käyttää mutta toivon tietysti että kun kun valtio lähtee nyt neuvottelemaan niin tätä asiaa vielä pohdittaisiin sillä erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla segregaation torjunta myös asuntomarkkinoilla on se ensisijainen keino millä pystytään tätä kehitystä kääntämään toiseen suuntaan

puhemies nyt on tosiaankin käsittelyssä hallituksen esitys näiden erityisryhmien asuntorakentamisen avustuksesta tämä on erittäin hyvä asia että hallitus on sen tuonut näinkin pian tänne eduskunnan käsittelyyn ja tämä on tärkeä osa siinä että saadaan lisää näitä kohtuuhintaisia asuntoja rakennettua opiskelijoille opiskelijoille ikäihmisille ja ja muille muille erityisryhmille nythän asuntopolitiikassa on ikään kuin kaksi kaksi karkeasti jaoteltuna isoa tukielementtiä meillä on tämä kysyntätuki eli käytännössä silloin puhutaan tästä yleisestä asumistuesta ja sitten on tämä hintatuki ja nyt tälläkin hallituksen esityksellä pyritään sitä asumisen hintaa laskemaan jotta nämä asumistukitarpeet eivät olisi niin korkeat näin se karkeasti ottaen jakaantuu nyt kun ollut keskustelua näistä mittavista yleisen asumistuen menoista tässä edustaja essayah edellä totesi että oli ehkä hätiköityä viedä opiskelijat tämän yleisen asumistuen piiriin niin täytyy sanoa että nämä yleisen asumistuen kustannukset ovat kasvaneet jo ennen tätä uudistustakin merkittävästi joka vuosi johtuen asumisen kallistumisesta isoissa kasvukeskuksissa etenkin täällä metropolialueella itse ajattelen niin että se ei ole ongelma että kaikkien väestöryhmien niin opiskelijoiden kuin muidenkin jotka ovat oikeutettuja yleiseen asumistukeen tässä on kyse ennen kaikkea heidän oikeuksiensa yhdenmukaistamisesta se ongelma on itsessään tämä koko järjestelmä ja asuntomarkkinat joissa asumisen hinta pyrkii koko ajan ja sen myötä yleisen asumistuen menot ongelma ei ole se että tuodaan eri väestöryhmät opiskelijat mielestäni vanhuksetkin pitäisi tuoda tähän yleisen asumistuen piiriin jotta kaikki olisivat yhdenvertaisessa asemassa se se ei ole ongelma vaan ongelma ovat nämä kasvavat menot ja ne meidän asuntomarkkinoilla ja rakentamisessa olevat epäjohdonmukaisuudet ja epäkohdat jotka sitten aiheuttavat tätä voimakasta asumismenojen kasvua ja sitten toisaalta myöskin sitä että pian normaalituloisetkaan kotitaloudet eivät pysty ilman yleistä asumistukea asumaan kasvukeskuksien alueilla mielestäni tähän pitää ehdottomasti tulevaisuudessa pureutua ja pyrkiä hillitsemään näitä asumistukimenoja koska ne ovat meidän julkiselle taloudelle jo

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

arvoisa puhemies hyvät kollegat

jopa kolmeentuhanteen silpomisuhan alla olevaa tyttöä keskustalle sopii että säädetään silpomisen kieltävä erillislaki asiassa ei olisi enää kenelläkään mitään epäselvyyttä mikään uskonto ei pakota silpomisiin silpominen on yksi sukupuolittuneen väkivallan muoto sain olla euroopan neuvostossa tekemässä päätöstä siellä meillä on tehty yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta istanbulin sopimus se velvoittaa naisten ympärileikkauksen kieltämiseen raportöörit myös totesivat että he haluavat olla auttamassa kaikkia niitä maailman naisia jotka omissa kotimaissaan tekevät töitä silpomisen ehkäisemiseksi haluan nostaa yhden esimerkin joka pääsi euroopan neuvostossa keskusteluihin suomalaistaustainen fadumo dayib joka oli presidenttiehdokkaana somaliassa presidenttiehdokaskierroksellaan puhui tästä asiasta se oli rohkea teko meidän onkin pidettävä ääntä tyttöjen silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa maailmalla on kaksisataa miljoonaa silvottua tyttöä ja naista useimmiten tyttöjen sukuelimet silvotaan neljä viiva kymmenen vuotiaina mutta myös vauvojen ja naisten jopa synnyttäjien sukuelimiä silvotaan miettikää omaa tytärtänne siskoanne kummilastanne sukulaistyttöä tilanteeseen silpomiset tehdään usein likaisin välinein esimerkiksi partaveitsellä tai lasinsirpaleella jolloin leikkausalueen tulehdukset ovat yleisiä myös tarttuvat taudit kuten hiv ovat mahdollisia lopun ikää kestäviä seuraamuksia voivat olla olla kivuliaat kuukautiset seksuaalisen elämän vaikeudet sekä ongelmat synnytyksessä silpomisen jälkeinen häpyhuulten yhteenompelu saattaa aiheuttaa naiselle virtaamisvaivoja ja kuukautisongelmia kutinaa ja infektioita yhdyntä voi olla kivulias tyttöjen ja naisten silpomiseen liittyy psykologisia haittavaikutuksia ja mielenterveyden ongelmia silpomistapahtumassa koettu kipu sokki ja toimenpiteen suorittajien fyysinen voimankäyttö ovat yleisiä syitä traumaattiseen kokemukseen toki tyttöjen sukuelinten silpominen on suomessa rangaistavaa törkeänä pahoinpitelynä rikoksesta voidaan tuomita jopa kymmenen vuotta vankeutta myös rikoksen valmisteluyritys ja osallisuus kuten avunanto ovat rangaistavia mutta selkeätä erillislainsäädäntöä ei ole ja siksi tämä esitys on mielestäni erittäin hyvä lapsen vanhempien vastuun pitää olla erityisen ankara passiivisesti tekoon suhtautuva vanhempi pitää voida tuomita todella vakavasta pahoinpitelyrikoksesta meidän tuleekin saada aikaan asennemuutos ja estää myös se että suomesta lähetetään pikkutyttöjä silvottavaksi muihin maihin olen kiitollinen kansalaisaloitteen tekijöille

arvoisa puhemies kansalaisaloitteen mukaan suomi on ainoa pohjoismaa jossa tyttöjen sukuelinten silpomista ei ole kielletty erillislailla on suorastaan käsittämätöntä että suomi on tässäkin asiassa näin jälkeenjäänyt ilmeisesti aikaisempia vallanpitäjiä ei ole tämä asia riittävästi

pitää säätää nollatoleranssi koska silpomisrikoksessa on kyseessä tahallinen törkeä pahoinpitely ja äärimmäisen törkeä ruumiinvamman tuottaminen lapselle pitää tuomion olla kovin mahdollinen törkeästä pahoinpitelystä voidaan tuomita kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen mielestäni sitä tuomiota pitäisi aina soveltaa näissä nuorten tyttöjen

asiaa pitää tarkastella myös siltä kannalta miten toimittaisiin jos tyttöjään silpoisivat ja törkeästi pahoinpitelisivät kantaväestöön kuuluvat jos näissä tapauksissa lapset otettaisiin huostaan raakalaismaisesti käyttäytyviltä suomalaisilta vanhemmilta pitäisi lapset ottaa huostaan myös samoja rikoksia tekeviltä maahanmuuttajataustaisilta vanhemmilta näin julmissa teoissa pitäisi olla mahdollista myöskin tyttöjen silpomiseen syyllistyvien vanhempien ja huoltajien karkottaminen suomesta pysyvästi jos kyseessä ovat jonkin toisen maan kansalaiset karkottamisen mahdollisuus lisäisi pelotetta edes alkaa harkita näin kammottavia tekoja omia lapsiaan kohtaan

mukaan somalia on maailman johtava silpomisvaltio somaliassa naisten silpomisprosentti on edelleen erittäin korkea joten suomen somaliyhteisö olisikin otettava erityiseen tarkkailuun tässä yhteydessä tuskin kukaan tässä salissa kehtaa puhua syrjinnästä tai rasismista jos näin tehtäisiin kun tämä laki aikanaan tulee voimaan pitää muslimiyhteisöjen imaamit ja muut johtajat velvoittaa kertomaan lain sisältö yhteisöilleen niin usein että kenelläkään ei jää epäselväksi mitä silpomisesta seuraa jos jossain moskeijassa tai muussa uskonnollisessa huoneessa silpomista puolustetaan pitää sellainen moskeija mielestäni sulkea ja silpomista puolustava ja silpomiseen kannustava imaami tai muu johtaja karkottaa tanskassahan on karkotettu näitä imaameja kun he ovat saarnanneet jotain

pahaa arvoisa puhemies tässä salissa usein hoetaan sanaa nollatoleranssi esimerkiksi vihaisen puheen kohdalla lasten silpominen on ainakin sata kertaa vakavampi rikos kuin pelkkä vaaraton vihainen puhe vihastuminen yhteiskunnan epäkohtia ja poliitikkojen huonoja päätöksiä kohtaan kohtaan on aivan normaali tunne vihastuminen on yhtä luonnollista kuin ihastuminen ei vihaista reaktiota pidä yrittää kieltää mikäli ketään ei uhkailla eikä kenenkään kunniaa loukata tai muuten rikota lakia tämäkin kansalaisaloite on saanut alkunsa vihastumisesta voidaan siis sanoa että vihastumisesta syntyy myös hyvää energiaa joka laittaa muutoksia liikkeelle suomen sisäministeriölle ja poliisijohdolle haluan tässä yhteydessä lähettää sellaisen viestin että lopettakaa hyödytön tavallisten suomalaisten vihapuheen kyttääminen netissä ja keskittäkää keskittäkää rajallisia resurssejanne lasten ja naisten turvallisuuden lisäämiseen ja seksuaali ja silpomisrikosten selvittämiseen ja ennaltaehkäisyyn

lopuksi toivon että jokainen tämän salin kansanedustaja näyttää kannattavansa nollatoleranssia tässä asiassa allekirjoittamalla ja äänestämällä maksimaalisen kovat tuomiot ja seuraamukset huoltajille jotka silpovat tai silvottavat lapsiaan edes tämän salin vihervasemman laidan ei pidä piiloutua tässä asiassa monikulturismi ideologian ja suvaitsevaisuuden taakse vaan myöskin hyväksyä kovimmat mahdolliset tuomiot näistä silpomisrikoksista

suomea ei voi sanoa sivistysmaaksi tai ihmisoikeuksia puolustavaksi maaksi niin kauan kuin lasten silpomista katsotaan läpi sormien

arvoisa puhemies värderade talman keskustelemme tänään erittäin erittäin tärkeästä ja vakavasta asiasta tyttöjen silpomisessa on kyse tyttöjen terveyttä ja hyvinvointia vahingoittavista hyvin hyvin vakavista rikoksista silpominen aiheuttaa sen uhreille tytöille ja naisille sekä fyysistä että henkistä kärsimystä jokainen tyttöjen silpomistapaus on yksi liikaa näitä vastenmielisiä tekoja ei voi hyväksyä ei koskaan eikä mistään syystä haluan kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä tämän tärkeän asian tuomisesta tänne eduskuntaan itsekin kahden tyttären äitinä arvostan kovasti työtänne tämän asian puolesta

arvoisa puhemies huomionarvoista on että tälläkin hetkellä naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen on rangaistavaa pääsääntöisesti törkeänä pahoinpitelynä rangaistavaa on myös avunanto tai yllyttäminen tällaiseen tekoon lisäksi rangaistavaa on henkilön pakottaminen sukuelinten silpomisen kohteeksi tässä yhteydessä on hyvä mainita että istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa valvova grevio asiantuntijaryhmä suositti vastikään että suomen tulisi tarkastella sääntelyä joka koskee suostuttelua tai kehottamista sukuelinten silpomiseen oikeusministeriön tarkoituksena onkin arvioida tarvetta sukuelinten silpomisen kriminalisoinnin laajentamiselle tältä osin tämä arviointi on osa istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan liittyvää niin sanottua puoliväliarviointia arvoisa puhemies käytännössä sukuelinten silpomiset etenevät rikosprosessiin harvoin ongelmia on esimerkiksi sukuelinten silpomistapausten tunnistamisessa ja esiintuomisessa sekä ennaltaehkäisyssä ennaltaehkäisevä työ on tässä erittäin keskeistä sosiaali ja terveydenhuollolliset toimet sekä tiedottaminen ovat keskeisiä ja on tärkeää tehdä selväksi se että silpominen on suomessa rikollista ja rangaistavaa siksi on äärimmäisen tärkeää että tuoreessa hallitusohjelmassa on linjattu että turvaamme resurssit sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön erillistä kirjausta siitä että lainsäädäntöä silpomisen osalta oltaisiin muuttamassa ei hallitusohjelmassa ole mutta arvoisa puhemies itse näen kuitenkin että mahdollisen tyttöjen silpomisen erillislain hyötyjä ja haittoja on syytä selvittää ja arvioida lainsäädäntömme tulee mahdollisimman tehokkaasti ehkäistä silpomista oikeusministeriön virkamiehet saavat nyt paneutua huolellisesti muun muassa siihen mitä muissa pohjoismaissa on tehty ja millaisia hyviä ja huonoja kokemuksia siellä on ja sen jälkeen on johtopäätösten aika toisin sanoen

puhemies haluan kiittää oikeusministeriä siitä että hän osoittaa että hän ottaa tämän asian tosi vakavasti haluan kiittää myöskin kansalaisaloitteen tekijöitä siitä että he ovat nostaneet tämän kysymyksen sellaiselle tasolle että siitä oikeasti käydään yhteiskunnallista keskustelua koska ei ole vain naisten asia taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan meillä on menossa tällä hetkellä toinen toimintaohjelma nimenomaan silpomista vastaan joskin on ollut ongelmia sen toimeenpanossa koska siihen ei ole ollut voimavaroja toivotaan todellakin että nyt löydetään voimavaroja sosiaali ja terveysministeriössä missä voidaan tehostaa tätä naisiin kohdistuvassa väkivallassa ongelma lainsäädännössä tähän asti on ollut että esimerkiksi silpomista kohdellaan ennen kaikkea yhtenä tekona en tiedä onko tähän ratkaisua mutta toivon että tässä samassa yhteydessä pohditaan

sitä että itse asiassa silpominenhan sen lisäksi että se on pahoinpitely kohdistuu naisen vapauteen ja elämän rajoittamiseen se on laajempi teko ja puuttuminen ihmisen terveyteen ja elämään kuin se pelkkä pahoinpitely

arvoisa puhemies kiitän kansalaisaloitteen tekijöitä perussuomalaiset tekivätkin helmikuussa tänä tänä vuonna tästä toimenpidealoitteen valitettavasti silloin se ei johtanut ministeri häkkäsen puolelta eikä keskustan puolelta enempiin toimenpiteisiin mutta hyvä että näissä puolueissa ollaan nyt asiasta samaa mieltä perussuomalaisten kanssa

olen lakivaliokunnan puheenjohtaja tämä tulee meille valiokuntaan käsiteltäväksi kerroitte että teillä on jonkinlaisia selvityksiä menossa nytten kansainvälisestä lainsäädännöstä ja varmasti saamme näistä tietoa mutta erityisesti haluaisin kiinnittää huomiota siihen kun puhuitte tästä silpomisen tunnistamisesta että silpominen on hyvin helposti silmillä havaittavissa jos näin on tapahtunut niin onko neuvoloissa ja kouluissa riittävät pakkokeinot siihen että lapsia voidaan tarkastaa ilman vanhempien

herra puhemies kiitän ministeriä siitä että hän ja hallitus on valmis ennakkoluulottomasti tätä asiaa tarkastelemaan pitäen yhtenä vaihtoehtona myös sitä että säädettäisiin tästä erillisenä lakina itse näen että tällainen erillinen laki asiasta olisi tärkeä ennen kaikkea signaalina ja viestinä siitä miten kiellettynä ja ja torjuttavana tätä suomessa pidetään vaikka nykyinenkin rikoslaki luonnollisesti kattaa tällaisen toiminnan uskon että asiasta tiedottaminen sinne minne tietoa halutaan levittää olisi myös helpompaa jos tästä säädettäisiin erillisellä lainsäädännöllä herra puhemies en malta tässä yhteydessä olla toteamatta miten naurettava on tässäkin valossa parin keskeisen valtiosääntöoikeusoppineemme näkemys että kerjäämisen kieltäminen olisi vastoin perustuslakia ja syrjintää koska se kohdistuu käytännössä tiettyyn ryhmään totta kai tällainen lainsäädäntö niin kuin tämäkin kohdistuu niihin naisiin joiden kulttuuriin tällainen menettely kuuluu eikä se tarkoita sitä että tämä laki olisi jotenkin kielletty laki syrjintänä tai

arvoisa puhemies haluan myös kiittää ministeriä ennakkoluulottomuudesta on tärkeää että tähän nyt puututaan tämä on ollut keskusteluissa niin kuin edustaja meri aikaisemmin jo totesi ehkä tärkein kohta tässä on siinä juuri mitä tähän sukuelinten silpomiseen liittyy kokevatko nämä yhteisöt tai ihmiset jotka sitä tekevät tai suunnittelevat niin että he tekevät tässä pahoinpitelyä tai muuta haluankin ministeriltä kysyä onko meillä asiasta esimerkiksi ennakkotapauksia joissa olisi tuomittu tämän mukaan itse olen sitä mieltä että tämä erillislaki ehdottomasti tarvitaan koska osaltaan se välittää nimenomaan sitä viestiä että tämä ei ole hyväksyttävää itse uskon että tämä olisi toisaalta semmoinen ajuri myöskin niihin yhteisöihin ja toisaalta työkalu sellaisille henkilöille jotka työtä tämän parissa tekevät että asennemuutosta saataisiin voimakkaammin

arvoisa puhemies kiitoksia myös omasta puolestani kansalaisaloitteen tekijöille tärkeän asian esiin nostamisesta ja myös ministerille siitä muistutuksesta että tyttöjen sukuelinten silpominen on paitsi täysin tuomittavaa myös suomessa rikoslain nojalla rangaistava teko kyseessä on täysin törkeä ja vakava ihmisoikeusloukkaus

tehokas tapa ehkäistä tyttöjen sukuelinten silpomista on myöskin lisätä tietoisuutta perinteen syistä ja seurauksista tätä perinnettä harjoittavien yhteisöjen keskuudessa hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut turvaamaan resurssit sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön ja odotan että silpomisen vastaisen työn tehostaminen on korkealla hallituksen prioriteeteissa
arvoisa

ja naisten sukuelinten silpominen on vakava ihmisoikeusloukkaus ja rikos se rikkoo itsemääräämisoikeutta ja vahingoittaa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä yhdenkään tytön ei pidä joutua silvottavaksi vaikka silpominen on jo nykylain mukaan kiellettyä ja rangaistavaa aivan kuten täällä on todettu on erillislain tarvetta selvitettävä aivan kuten on myös mietittävä mitä kaikkia toimenpiteitä voidaan tehdä silpomisten ennaltaehkäisemiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa

jälkeen ministeri mikäli hän haluaa kommentoida ja sitten palaamme puhujalistaan arvoisa puhemies haluan myöskin kiittää kansalaisaloitteen alullepanijoita

tutkitaan törkeänä vakavana pahoinpitelynä niin kuitenkaan meillä ei ole saatu yhtään tapausta suomessa tai ulkomailla tapahtuneista silpomisista oikeusasteisiin jos tämä saamani tieto vuodelta kaksituhattakahdeksantoista pitää paikkansa siinä mielessä kun kuitenkin arvellaan että meillä suomessa on noin kymmenentuhatta tyttöä ja naista jotka on silvottu ja ehkä jopa noin kolmetuhatta tyttöä on vaarassa joutua silvotuksi niin kyllähän siitä että suomalainen yhteiskunta ei ole saanutä perille viesti että meillä suomessa ei hyväksytä tällaista käyttäytymistä siinä mielessä kyllä toivon että oikeusministeriö tutkii tätä asiaa toivon mukaan myöskin siihen ennaltaehkäisyyn tuodaan sitten resursseja että kouluterveydenhuollossa ja terveydenhuollossa ylipäätänsä tämä asia voidaan ehkä helpommin ottaa silloin puheeksi kun sieltä löytyy selkeästi lainsäädäntö

puhemies kiitos hyvästä keskustelusta se on varmasti juuri niin että me tarvitsemme lisää toimenpiteitä lisää yhteydenottoa koulun terveydenhuollon poliisin oikeuslaitoksen välillä ja myös sitä ennalta ehkäisevää työtä on tarkoitus tällä hallituskaudella nyt vahvistaa juuri sen takiahan meillä on myös hallitusohjelmassa kirjaus siitä että nyt tehdään enemmän ja panostetaan myös enemmän rahaa tähän on totta niin kuin tässä on tullut esille että näitä tapauksiahan ei ole tullut meidän tuomioistuimiin sen takia on varmasti myös niin että on tapahtunut silpomisia mitä ei ei ole pystytty sen takia täytyy muistuttaa myös siitä että myös vanhemmilla on ilmoitusvelvollisuus jos he tietävät tai jos joku sukulainen tietää että tämä tyttö on nyt vaarassa joutua silvotuksi jo silloin on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin ja tämähän ei myöskään toteudu tänä päivänä mutta se on rikoslaissa jo tästä johtuen me haluamme että panostetaan juuri ennaltaehkäisyyn ja tiedottamiseen ja tehdään se tiedottaminen niin että se varmasti menee perille koska niin kuin aloituspuheenvuorossani sanoin jokainen tapaus on yksi liikaa ja näin ei missään nimessä saisi tässä hyvässä maassa tapahtua sen takia oikeusministeriössä katsotaan hyvin tarkasti nyt miten tästä eteenpäin ja yhdessä poikkihallinnollisesti olemme valmiita tekemään töitä sen eteen että myös ennalta ehkäisevästi pystytään tarttumaan näihin tapauksiin paremmin kuin tänä päivänä

puhemies kollega tässä jo todistikin että teemme tässä vahvasti yhteistyötä ja hallitusohjelmakirjaus antaa myös selkeän vakuuden siitä että että olemme tosissamme tässä käytiin jo läpi se että kysymyksessähän on jo tällä hetkellä rikos mutta on hyvä myös todeta että myös lastensuojelulakikin huomioi nämä tapaukset eli käytännössä viranomaisten ja muiden lasten kanssa työskentelevien velvollisuutena on tehdä lastensuojeluilmoitus ja ilmoitus poliisille jos tällaista epäillään eli epäillään lapseen kohdistuvaa rikosta on käytössä

huolissaan lapsen kasvuolosuhteiden turvallisuudesta myöskin ammattihenkilöillä on mahdollisuus tehdä salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitus poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhan johdosta tältä osin on hyvä sanoa vielä että sosiaali ja terveysministeriöhän on yhdessä thln ja hyvin laajan ohjausryhmän kanssa laatinut toimintaohjelman tyttöjen ja naisten sukupuolielinten silpomisen ehkäisemiseksi tämä ohjelma on julkistettu kuudes toista kaksituhattayhdeksäntoista ja se kertoo siitä että suomalaisessa yhteiskunnassa on nollatoleranssi tässä ilmiössä ja niin kuin tässä on erikseen todettu niin kyllä itse koen myös että meillä on

arvoisa herra puhemies täytyy ihan aluksi kommentoida muutamia asioita mitä tässä tuli oikeusministeriltä koen että tilannekuva on teillä hieman heikko puhuitte siitä kuinka pitää muistaa että vanhemmilla on myöskin ilmoitusvelvollisuus mitä tulee tyttöjen sukuelinten silvontaan mutta kun tässä on kyse juuri siitä että vanhemmat ovat se taho joka vie esimerkiksi somaliaan ja he ovat osallisia siihen että se tyttö silvotaan myöskin puhuitte siitä että että valistuksella tulee olemaan iso merkitys mutta me suomalaisten näkövinkkelistä monesti olemme turhan naiiveja eli jos me ajattelemme muslimiyhteisöjä niin vaikka jos koulussa on esimerkiksi valistusta tai sitten uskonnolliset johtajat opettavat että näin täytyy toimia tai joutuu helvettiin niin siinä on iso ero ketä kuunnellaan myöskin puhuitte siitä kuinka näitä tapauksia on hyvin vaikea huomata ei ole sote puolella nämä asiat voidaan huomata mutta terveydenhuollon henkilökunta on peloissaan rasismileimoista jos näitä asioita lähdetään tuomaan esille arvoisa herra puhemies suomi on uudenlaisten haasteiden edessä islamin myötä suomeen on tullut sellaista barbaarikulttuuria joka vetää hiljaiseksi tahdon kiittää jokaista kansalaista joka on allekirjoittanut kansalaisaloitteen tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä nimittäin tänä päivänä suomessakin asuvien pienten viattomien tyttöjen sukuelimiä silvotaan raaasti ja sen vuoksi he joutuvat kärsimään koko loppuelämänsä fyysisistä ja henkisistä seurauksista

profeetta muhammadilla oli alle kymmenvuotias vaimo ja siitä käytetään tiettyjä termejä hän antoi toiminnallaan esimerkin seuraajilleen jotka jatkavat naisten alistamista vielä tänäkin päivänä meidän on suomalaisina lainsäätäjinä puolustettava länsimaisia arvoja ja ennen kaikkea heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä arvoisa puhemies me perussuomalaiset haluamme puolustaa maahanmuuttajaperheiden naisia ja tyttöjä monet heistä elävät täysin eristettynä suomalaisesta yhteiskunnasta ja ovat jatkuvassa kunniaväkivallan lapsiavioliittojen ja silpomisten vaarassa moni maahanmuuttajanainen saa selkäänsä kotona ihan vain siitä syystä että aviomies on huomannut vaimonsa vastanneen naapurustossa toisen miehen iloiseen tervehdykseen käsittelyssä oleva kansalaisaloite osaltaan vahvistaisi viestiä silpomisesta rikollisena ja rangaistavana toimintana niin suomessa kuin ulkomailla hallituksen tulee ryhtyä nopeasti lainsäädäntötyöhön kansalaisaloitteen pohjalta ja samassa yhteydessä tulisi ottaa käsittelyyn myös poikien ei lääketieteelliset sukupuolielinten silpomiset suomalaisen lainsäädännön on turvattava kaikkien pienten lasten fyysinen koskemattomuus niin tyttöjen kuin poikienkin kansalaisaloite on aloitusaskel islamiin liittyvään naisten alistamiseen puuttumiseen hallituksen on kuitenkin pystyttävä menemään vieläkin pidemmälle ja laajempaa uutta lainsäädäntöä ja toimenpiteitä näiden maahanmuuttajanaisten kokonaisvaltaisemman koskemattomuuden turvallisuuden ja oikeuksien takaamiseksi

arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat

myös poikien ei lääketieteellisten ympärileikkausten kiellon sillä näitä toimenpiteitä tehdään suomessa vuosittain noin neljäsataa joten tämäkään ei ole aivan mitätön asia poikien ei lääketieteellinen ympärileikkaus ei ole laisinkaan lailla kielletty mutta sekä terveen järjen että myös thln mukaan toimenpiteen katsotaan loukkaavan lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta mutta keskityn nyt tyttöihin joita tämä kyseinen aloite käsittelee thln tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämisen toimintaohjelman mukaan suomessa arvioidaan olevan noin kymmenentuhannen silpomisen läpikäynyttä tyttöä tai naista silpomisen riskissä heitä arvioidaan olevan noin

riippuen siitä huomioidaanko arviointilaskelmassa toisen polven ulkomaalaistaustaiset tytöt huolestuttavia viestejä kuuluu myös siitä että koulujen loma aikoina lapsia saatetaan lomamatkoilla silpoa vaaravyöhykkeellä arvioidaan olevan jopa kolmetuhatta tyttöä suomessa ei edelleenkään ole käyty yhtään oikeusistuntoa lapsen silpomisesta vaikka suomessa arvioidaan olevan tuhansia silvottuja lapsia siis tuhansia silvottuja lapsia ei yhtään oikeuden istuntoa poliisihallituksesta saadun tiedon mukaan epäiltyjen poliisille ilmoitettujen tyttöjen silpomisten lukumäärää kartoitettiin manuaalisella rikosilmoitustiedon läpikäynnillä läpikäynnin yhteydessä todettiin että aikavälillä tammikuu kaksituhattakolmetoista toukokuu kaksituhattayhdeksäntoista on vuosittain kirjattu muutama poliisille ilmoitettu tyttöön kohdistuva silpomisepäily tehdyssä selvityksessä löydettiin edellä mainitulta aikaväliltä yksi tapaus vuodelta kaksituhattakahdeksantoista joka on edennyt lounais suomen poliisilaitokselta syyteharkintaan luvut ovat siis todella pieniä siihen nähden mikä ilmiön laajuus arvellaan olevan fenix helsinki teki vuonna kaksituhattaseitsemäntoista selvityksen tyttölasten silpomisesta ja jo tuolloin oli näyttöä suomessa syntyneiden tyttöjen silpomisesta ulkomailla tähän peilaten on perin erikoista että maanantaina helsingin kaupunginhallitus käsitellessään asiaan liittyvää aloitetta perusteluissaan väittää että todennettuja tapauksia joissa ympärileikkaus olisi tehty suomessa asumisen aikana ei ole tullut mitä ilmeisimmin maahanmuuttajataustaisten kertomukset eivät ole varteenotettavia asian suhteen vaan tässäkin suomalainen virkamies tietää parhaiten ja poliitikko nyökyttelee helsingissä aloitteessa vaadittua lasten silpomisen ennalta ehkäisevän toimintaohjelman laatimista eivät muuten kannattaneet kuin perussuomalaiset meillä on linja tässä asiassa edes kaksi päivää sitten omalla lakialoitteella kriminalisointia vaatinut kokoomus jonka edellisen kauden oikeusministeri häkkänen ei katsonut erillislakia tarpeelliseksi joku voisi ajatella että kokoomus tekee vakavalla asialla politiikkaa mutta me luonnollisesti täällä eduskunnassa ajattelemme että kokoomus on tullut vaalien jälkeen järkiinsä ja lakialoite on täysin vilpitön yritys edistää tätä tärkeää lasten koskemattomuuden ja suojelun asiaa

jonka enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta voidaanko siis väittää että suomessa edellä mainituista viranomaisista ja tahoista vain muutama törmää alaikäisiin silvottuihin lapsiin tyttöjen silpominen on tällä hetkellä todella voimassa olevan rikoslain mukaan törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkistön täyttävä rikos rikos josta on ilmoitusvelvollisuus poliisille kaikilla niillä tahoilla ja viranomaisilla joilla on lastensuojeluilmoitusvelvollisuus rikos jonka syyteoikeus vanhenee vasta kahdessakymmenessä vuodessa rikos josta lapsi voisi aikuisena halutessaan nostaa syytteen rikos joita ei ilmoiteta poliisille siksi tämä aloite on tärkeää saattaa maaliin ja kriminalisoida teko siten ettei tulkinnanvaraa jää kenellekään siinä milloin tämä teko on saatettava poliisin tietoon herääkin aiheellisesti miksi suomessa saa lapsia silpoa ilman että asioihin puututaan kuten lastensuojelun ja rikosten lainsäädäntö vaatisi euroopan neuvoston grevio ryhmä antoi suomelle muutama viikko sitten suosituksia arvioituaan kuinka hyvin suomessa torjutaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa asiantuntijat kannustavat suomea kriminalisoimaan tyttöjen sukuelinten silpomisen rikoksia olisivat itse silpomisen lisäksi muun muassa siihen yllyttäminen ja tekijän rekrytoiminen jostain syystä näitä rikoksia ei tuoda esiin eikä tuomita jostain syystä tässä maassa mitä ilmeisimmin rasismin pelossa ei uskalleta reilusti paheksua näitä tekoja ja saattaa niitä oikeudenkäytön piiriin millaisessa maailmassa me oikein elämme millainen länsimaalainen naisten ja tyttöjen tasa arvoa ajava hyvinvointiyhteiskunta katsoo toisaalle ja horisee kulttuurisensitiivisyydestä on valtavasta kärsimyksestä joka jatkuu monesti läpi elämän millainen yhteiskunta pyrkii puhumaan asiasta hiljaa ja kuiskaten kun tämä brutaali ja lapselle traumat aiheuttava täysin käsittämätön toimenpide vaatisi ääntä voimaa ja tekoja jotta ne saadaan loppumaan voimmeko kuvitella tilannetta jossa jokin ryhmä ihmisiä alkaisi suomessa katkaisemaan lapsiltaan pikkurillin ilman puudutuksia tylsillä puukoilla voisimmeko kuvitella että asiaa hoidettaisiin vuosikausia kouluttamalla ja lisäämällä tietoisuutta ettei niin saa tehdä voimmeko kuvitella että me puhuisimme kulttuurisensitiivisyydestä emmekä tekisi kaikkeamme jotta nämä ihmiset joutuisivat oikeudenkäytön piiriin miksi siis nyt käsittelyssä oleva lapsen koskemattomuuden ja suojelun tarve olisi jotenkin erilainen hyväksymmekö

olemme suvaitsevaisia ja kivoja arvoisa puhemies niin kauan kun maassamme hymistellään asialle tekemättä konkreettisia toimia uhrataan joka vuosi lapsia monikulttuurisuuden ihannoinnin alttarilla silpomalla heiltä sukuelimet kylien majoissa lasinpalasilla ja partaterillä kiinni pitämällä jalat levittämällä

myönnän vastauspuheenvuorot tähän edustajille vikman ja honkasalo ja sen jälkeen ministeri
arvoisa puhemies silpomisen kitkeminen on ollut esillä kokoomuksen toimesta jo muun muassa viime kaudella kansalaisaloite on tärkeä ja sain myös olla mukana sitä keväällä eduskuntaan jättämässä kansalaisaloitteen muotohan on ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä tästä syystä me olemme kansanedustaja sari sarkomaan kanssa jättämässä lakialoitetta joka täydentää tätä kansalaisaloitetta lakialoitteemme koskee tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämistä omana rikosnimikkeenään

lakialoitteita on teknisesti kaksi ja tällä kokonaisuudella haluamme parantaa sukuelinten silpomisen ennalta estämistä parantaa tekojen tuloa viranomaisten tietoon sekä koventaa teoista määrättäviä rangaistuksia

arvoisa puhemies minä luulen että me olemme kaikki täällä salissa sitä mieltä että kyseessä on todella vakava ihmisoikeusloukkaus täällä ovat kaikki toistaneet sitä että kyseessä on on vakava ihmisoikeusloukkaus ja myös naisiin kohdistuvasta väkivallasta on kyse siitä siitä ei ole ole erimielisyyttä lainkaan minä arvostan henrikssonin puheenvuoroa siitä että hän pystyi rakentavasti kaikkiin näihin puheenvuoroihin vastaamaan ja ehkä tämä ero onkin siinä pystymmekö me puhumaan tästä asiasta niin ettemme halvenna kokonaisia ihmisryhmiä ja lietso pelkoa niin kuin eräällä ryhmällä täällä on tapana tehdä minä olisin kysynyt ministeri henrikssonilta vielä jos on mahdollista

kun tätä erillislainsäädäntöä selvitetään mikä on niin voitaisiinko siinä yhteydessä puuttua myös siihen että tällä hetkellä kouluterveyskyselyn mukaan maahanmuuttajataustaiset nuoret pääsevät huonosti kouluterveydenhuollon piiriin eli eli siinä on myös kyse siitä luottamuksesta joka on haurasta terveydenhoitoa kohtaan minä uskon siihen että kun me rakennamme luottamusta sen sijaan että me pakotamme ihmisiä niin me pystymme myös saamaan parhaimpia tuloksia aikaan ihmisoikeusliitto on tässä suomessa tehnyt todella hienoa ja pitkään työtä

kiitos arvoisa puhemies minun käsitykseni tästä keskustelusta on se että me olemme kaikki samaa mieltä että kyseessä on erittäin erittäin vakava rikos en ole kuullut että kukaan olisi ollut toista mieltä

sen takia sanon edelleen sen että minun mielestäni se on erittäin hienoa että tämä kansalaisaloite on tehty se on välttämätöntä että tästä asiasta keskustellaan ja meidän pitää yhdessä miettiä millä tavalla me pystymme paremmin kuin tänä päivänä ennaltaehkäisemään sitä että yksikään tyttö joutuu silvotuksi sen takia tässä nyt hallitus haluaa panostaa myös siihen että poikkihallinnollisesti tehdään enemmän yhteistyötä niin kuin edustaja honkasalo tässä nosti myös esille luodaan luottamusta niin että lapset uskaltavat kertoa kouluterveydenhoitajalle niin että uskalletaan kertoa toiselle aikuiselle mistä on kysymys niin että uskalletaan kertoa että pelkää ja niin edelleen sen takia on tärkeätä että edetään hyvin vakavasti tämän vakavan asian äärellä ja niin kuin alussa sanoin niin en sulje pois erillislainsäädäntöä mutta tulen nyt seuraamaan hyvin tarkasti miten tätä kansalaisaloitetta tullaan käsittelemään lakivaliokunnassa suomelle oikeusvaltiona on äärimmäisen tärkeätä että otamme vakavasti myös kaikki ne huomautukset jotka me saamme kansainvälisiltä instituutioilta ja me katsomme millä tavalla me voimme tehdä asiat paremmin huomenna kuin tänä päivänä tämäkin asia kuuluu niihin on kyse naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksista kiitos
kiitoksia myönnän vielä lyhyet debattipuheenvuorot edustajille lohi rantanen keto huovinen ronkainen ja hassi ja sen jälkeen mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies haluan kiittää ministeriä erinomaisista puheenvuoroista ja siitä että hallitus todella tarkkaan selvittää tätä kun täällä on keskustelua kuunnellut niin näyttää todella siltä että tämä sali on erittäin yksimielinen siitä että kyse on vakavasta rikoksesta onhan se jo tälläkin hetkellä rangaistava rikos joka vanhenee kahdessakymmenessä vuodessa ja kaikki ovat yksimielisiä siitä että tähän pitäisi pystyä puuttumaan paremmin kun puhutaan ennaltaehkäisystä niin pitäisi kiinnittää huomiota

ei riitä vaikka olisi kaksikymmentä vuotta vankeutta koska jos tietää että ei koskaan jää kiinni niin ei ole tämmöistä erityisestävää tai yleisestävää vaikutusta sen takia olisi tärkeää että me pystyisimme resursoimaan tutkinnan niin että näitä tapauksia tulisi ja ja viesti lähtisi nyt tästä salista lähtee kyllä hyvin yksituumainen yksiselitteinen ja vakava viesti tämä on vakava rikos tähän pitää puuttua tähän kansalaisaloitteeseen suhtaudutaan myönteisesti

sanotaan näin että toivoisin että tällaista näin hyvää yksimielistä viestiä näin vakavassa asiassa ei pilattaisi sillä että lähdetään syyttelemään toisia täällä kun olemme näin yksimielisiä vaan viemme tätä eteenpäin

arvoisa puhemies haluan vielä tässä kiinnittää huomiota siihen että vaikka omassakin puheessani puhuin tämän nimenomaisen teon erillisestä kriminalisoinnista on kaiketi aivan selvää että ennaltaehkäisyhän olisi tässä kohtaa paras mutta sitä ennaltaehkäisyä on tehty tässä maassa yhdeksänkymmentä luvulta lähtien ja mikä on tulos tulos on se että meillä

myöskin näitten brutaalien tekojen napakan tuomitsemisen koska minusta se on häpeällistä että meillä ei ole yhden yhtä oikeuskäsittelyä tästä asiasta vaikka luvut mikä on tämän ilmiön laajuus ovat huikeat ne ovat hurjat siinä me olemme kyllä epäonnistuneet ja nyt yritetään sitten tehdä kaikkemme jotta tämä asia muuttuisi toiseksi

arvoisa puhemies haluan tässä tuoda esille kun täällä puhutaan kriminalisoinnista ja ennaltaehkäisystä sen asian minkä takia näistä asioista ei ole tullut tuomioistuimessa tuomioita näiden asioiden osalta keskustelin useamman erikoissyyttäjän kanssa jotka ovat erikoistuneet naisiin ja lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin ja he kaikki totesivat että ongelmana on se että näihin juttuihin ei saada näyttöä nämä lapset viedään pois maasta tämän teon siellä suorittaa joku sukulainen tai tuttava pieni lapsi ei pysty kertomaan mitään käytännössä todennäköisesti hän ei tiedä edes tämän tekijän nimeä tämä on se iso ongelma viedä näitä asioita eteenpäin tämän takia pelkkä

ei ole oikea ratkaisu vaan meidän on tehtävä myös muita toimia ja meidän on myös panostettava siihen resursointiin poliisipuolella että on mahdollisuuksia tutkia näitä asioita

minäkin haluan kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä on

ei ole päästy puuttumaan olemassa olevalla lainsäädännöllä harmi kun ministeri kerkesi lähteä pois minä olisin halunnut kysyä tästä poikien silpomisesta mikä tässä on muutamassa puheenvuorossa jo tullutkin esiin kun tasa arvon kannalta näkisin että eduskunnan tulisi säätää lait koskemaan kaikkia tasapuolisesti tässä kansalaisaloitteessa keskitytään tyttöihin mutta myös poikia uhkaavat rituaalileikkaukset joille ei ole minkäänlaista lääketieteellistä perustetta mielestäni kaikki lasten sukupuolielimiin kohdistuvat ei lääketieteelliset toimenpiteet tulisi ehdottomasti ehdottomasti kieltää ja toteuttajat asettaa vastuuseen teostaan

vuotta sitten joukko naiskansanedustajia teki kirjallisen kysymyksen siitä pitäisikö säätää erillislaki joka kriminalisoisi tyttölasten sukupuolielinten silpomisen silloinen oikeusministeri vastasi että se on jo nykyisen lainsäädännön perusteella rikos

rikoslain uudistuksen yhteydessä muun muassa henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten pykälät ja silloinen lakivaliokunta piti huolen siitä että lain perusteluissa todettiin että tällainen niin sanottu tyttölapsen ympärileikkaus on törkeä pahoinpitely tästä lähti leviämään pikkuhiljaa tieto siitä että kyseessä todella on rikos myös valmistelu jota käsittääkseni on sekin että vanhemmat lähettävät lapsensa ulkomaille silvottavaksi on lain mukaan rikos voi kuitenkin olla että tämän asian selventämiseksi tarvitaan erillislaki vaikka oikeusoppineiden mielestä

arvoisa puhemies yksikin silvottu tyttölapsi yksikin silvottu nainen on liikaa olemme käyneet tässä keskustelua erillislainsäädännön tarpeesta ja yhtään puheenvuoroa en tässä ole kuullut sitä vastaan siten että erillislainsäädännöstä olisi haittaa päinvastoin täällä on ollut vahvoja puheenvuoroja sen eteen että meidän täytyisi tehdä enemmän itse olen sitä mieltä että se on häpeätahra suomelle ettemme ole niiden maiden joukossa jossa

erillissäädöksin selkeästi kielletty se on kielletty kaikissa pohjoismaissa ja myöskin kahdessakymmenessäkuudessa maassa afrikassa ja lähi idässä kiitän lämpimästi kansalaisaloitteen tekijöitä ja ja toivotan tämän aloitteen eduskuntaan tervetulleeksi viime eduskuntakaudella tein tästä toimenpidealoitteen kokoomuksessa olemme sitkeästi tehneet työtä sen eteen että saamme erillislainsäädännön keskustelussa on tullut esille että tässä asiassa on myöskin sävyeroja on erittäin hyvä että tämä eduskunta voi tähän asiaan ottaa kantaa itse annan tälle aloitteelle lämpimän tuen ministeri nyt lähti mutta on on hyvä todeta niitä asioita jotka tätä aloitetta vahvasti puoltavat eli thl on todellakin todennut että suomessa on silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja todellakin kuudestasadasta kolmeenkymmeneentuhanteen tyttöä on koko ajan riskin alla tulla silvotuksi tässä on kysymyksessä todella kova ja ja vakava ihmisoikeus ja itsemääräämisloukkaus täällä on hyvin vakavalla tavalla puheissa tuotu esille minkälaista vaivaa terveyteen seksuaaliterveyteen sosiaaliseen tilanteeseen tämä silpominen aiheuttaa varmasti tämä on kaikilla kansanedustajilla tiedossa kun

aloitamme tämän kansalaisaloitteen käsittelyn mielestäni tämä jo hyvin esille olen todella pahoillani että oikeusministeri ei voinut jäädä tähän asiaa kuuntelemaan ilahduin siitä että hän on pehmentänyt kantaansa ja ja hän totesi että hän voi harkita eikä hallitus yksiselitteisesti tätä erillissäätelyä kiellä mutta aivan selvä on että meidän on suomessa pystyttävä nykyistä tehokkaammin suojelemaan silpomisuhan alla eläviä tyttöjä ja ja ryhdyttävä ripeämmin ja vakavammin toimiin näiden törkeiden ja epäinhimillisten rikosten torjumiseksi

täällä edustaja hassi mainiosti nosti esille että tietoisuutta on pyritty lisäämään kuvailitte mitä lakivaliokunnassa tehtiin mutta on on selvää ja ja mielestäni tässä kansalaisaloitteessa hyvin nostetaan esille se että maassamme ei ole riittävästi tietoa rangaistavuudesta se ei ole riittävästi yleisessä tiedossa ja sen takia me tarvitsemme erillislainsäädännön joka vahvasti viestittää että tämä on vakava rangaistava rikos se on myöskin katalysaattori vauhditin sille asennemuutokselle mitä tarvitaan suomalaisessa yhteiskunnassa kun täällä ministeri mainitsi vanhemmat ja ilmoitusvelvollisuuden niin on on hyvä sanoa ääneen se että meillä on kulttuurieroja on kulttuurillisia perinteitä ajatuksia siitä että silpominen on lasten suojelua ja vanhemmat näkevät että se on parhaaksi lapselle jotta me saamme katalysaattorin siihen asennemuutokseen jota tarvitaan niin on tärkeää että meillä on selkeästi laki joka kieltää erillisenä lasten silpomisen

eli vahvasti kannatan sitä että tarvitsemme työkalun ehkäisevään työhön ja ja ajuriksi juuri näiden asenteiden muuttamiseen täällä edustaja vikman totesi että tässä aloitteessa todetaan että säädettäisiin erillislaki mutta tässä aloitteessa ei ole konkreettisesti esitetty vielä mitä tämä lainsäädäntö sisältäisi sen takia tämän kansalaisaloitteen vauhdittaman keskustelun maaliin saamiseksi teimme lakialoitekokonaisuuden johon me olemme nostaneet asioita jotka meidän mielestämme tähän erillislainsäädäntöön kuuluisi kirjata ja ja todellakin noissa lakialoitteissa jotka on vielä

esitetään uusia pykäliä tähän

erillisrangaistussäädökseen elikkä siellä todellakin todettaisiin että silpominen olisi erilliskriminalisoitu erillisrangaistussäädöksillä eli tämä vastaisi tätä mitä tässä aloitteessa todetaan sen lisäksi me korottaisimme minimirangaistusta kahteen vuoteen vankeutta eli tämä on minimirangaistus ja ja tällä lakialoitteella on tarkoitus myöskin vahvistaa sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisyä mistä täällä ministeri oikein hyvin puhui ja myöskin parantaa tekojen tuloa viranomaisten tietoon se mikä toisessa lakialoitteessa on myöskin on se että siellä on pykäliä joilla selkeytetään eri viranomaisten velvollisuutta ilmoittaa tästä asiasta poliisille ja lastensuojeluun koska nämä pykälät tällä hetkellä eivät meidän mielestämme ole riittävän selviä arvoisa puhemies myös meidän lakialoitteissamme tämä erilliskriminalisointi kieltäisi myös suomen kansalaisille ulkomailla tehdyt silpomiset ja antaisi viranomaisille enemmän mahdollisuuksia puuttua näihin rikoksiin eli me todella tarvitsemme tämän erillislainsäädännön ja sitä vahvasti haluan vauhdittaa lopuksi totean että tämä kansalaisaloite on todellakin lämpimästi tervetullut ja ja se ansaitsee huolellisen mutta ripeän käsittelyn suomen eduskunnassa ja todellakin maan hallitukselle lähetän terveisiä kun valitettavasti ei yksikään ministeri ei oikeusministeri eikä sosiaali ja terveysministeri ehtinyt tätä arvokasta tärkeää keskustelua kuulemaan että pöytäkirjoista lukevat tämän tärkeän lähetekeskustelun ja pidän erittäin hyvänä sitä että selvitetään

arvoisa puhemies suomessa elää thln mukaan kymmenentuhannen sukuelinten silpomisen uhriksi joutunutta tyttöä ja naista jopa yli kolmellatuhannella tytöllä suomessa on riski joutua silvotuksi iljettävä barbaarinen ja törkeän rikollinen perinne on maassamme totta tästä huolimatta ainutkaan tapaus ei ole päätynyt suomessa oikeuden eteen miten tämä on mahdollista nyt käsiteltävänä oleva kansalaisaloite jossa esitetään tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen erilliskriminalisointia pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen vastenmielistä silpomisen perinnettä esiintyy maailmalla eräissä kulttuureissa ja yhteisöissä tämä suomalaiselle ja länsimaiselle kulttuurille vieras naista alistava menettely loukkaa vakavasti yksilön oikeutta ruumiilliseen koskemattomuuteen naisen sukuelinten silpominen aiheuttaa jopa pysyvää henkistä ja fyysistä kärsimystä sekä lukuisia terveyshaittoja tämä ei ole millään tavalla ymmärrettävää tämä on järjetöntä ja yksiselitteisesti väärin toisin kuin joskus kuulee väitettävän tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on jo tänä päivänä rikoslailla rangaistava teko tämä on yksiselitteistä myös silpomisen valmistelu yritys ja avunanto on kriminalisoitu kyse on törkeänä pahoinpitelynä rangaistavasta teosta ainoana pohjoismaana suomi ei ole erilliskriminalisoinut tyttöjen sukuelinten silpomista toisin kuin suomessa muissa pohjoismaissa silpomisesta on annettu tuomioita suomessa korkein oikeus on ottanut kantaa silpomisen rangaistavuuteen muussa yhteydessä korkeimman oikeuden mukaan kyse on lähinnä törkeäksi pahoinpitelyksi luokiteltavasta menettelystä jota ei missään olosuhteissa voida oikeuttaa uskonnollisilla ja sosiaalisilla syillä tässä samassa yhteydessä korkein oikeus korosti myös että tyttöjen sukuelinten silpominen on eri asia kuin poikien ympärileikkaus eikä näitä voida rikosoikeudellisesti rinnastaa arvoisa puhemies haluan nostaa esille erityisesti kolme asiaa tämän kansalaisaloitteen kannalta ensinnäkin katson tätä asiaa lakimiehenä eräät rikosoikeustieteilijät ovat kiinnittäneet huomiota siihen ettei tämä erilliskriminalisointi juuri tuo rikoslakiin uutta suojaa se ei tarkenna rangaistavan käyttäytymisen alaa toisaalta on aivan oikein todettu että tällaiset erilliskriminalisoinnit kuitenkin joissain tapauksissa paikallaan sillä ne voivat korostaa teon erityistä paheksuttavuutta ja täsmentää sitä mikä rikoslaissa on kiellettyä juuri tämä puoltaa kansalaisaloitetta erilliskriminalisointi ilmaisee jyrkän tuomitsevan kannan ja korostaa silpomisen paheksuttavuutta tyttöjen silpominen on yksiselitteisesti suomessa väärin erilliskriminalisointi antaisi toivottavasti myös viranomaisille enemmän selkänojaa puuttua tähän iljettävään rikollisuuden muotoon kokoomuksen edustajat sarkomaa ja vikman ovat valmistelleet kansalaisaloitteen tueksi lakialoitteet silpomisen erilliskriminalisoinniksi ja rangaistuksen koventamiseksi rangaistuksen koventaminen on toinen peruste silpomisen erilliskriminalisoinnille erityisen tärkeänä näen teon minimirangaistuksen korottamisen kahteen vuoteen vankeutta tämä on uhrin näkökulmasta oikeudenmukaisempaa se toisi myös lisäsuojaa tutkinnan ja pakkokeinojen näkökulmasta suomeksi sanottuna vangittuna pitäminen tutkinnan ajan on tällöin helpompaa näihin törkeisiin väkivaltarikoksiin syyllistyneet on saatava tehokkaammin rikosoikeudelliseen vastuuseen toiseksi on ymmärrettävä kuten täällä on korostettu ettei silpomista saada loppumaan yksinomaan tällä erilliskriminalisoinnilla rikoslain täsmentäminen toki tukee sitä että viranomaiset ehkä tarttuvat tapauksiin tehokkaammin silpomisen perinne ja sen uhka on kuitenkin ymmärrettävä nykyistä paremmin muun muassa synnytyssairaaloissa neuvoloissa kouluterveydenhuollossa päiväkodeissa ja kouluissa toimivaltuuksia ja toimivelvollisuuksia on syytä lisätä hallitukselta tarvitaan tekoja myös asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä on tärkeää tyttöjen sukuelinten silpominen on silpomista miksi tätä kutsutaan yhteiskunnassamme jopa terveydenhuollossamme ympärileikkaukseksi kansalaisjärjestöt erityisesti world vision ovat tehneet arvokasta työtä nostaessaan asiaa julkiseen keskusteluun ja puhuessaan tästä asiasta sen oikealla nimellä kolmanneksi jotta löydämme vastauksen siihen miksei ainutkaan silpomistapaus ole päätynyt suomessa oikeuden eteen on ymmärrettävä miten tämä vieras väkivallan perinne perinne poikkeaa monista kotoperäisistä väkivallan muodoista ero on siinä että naisten sukuelinten silpominen on eräiden yhteisöjen suojelema tukema ja jopa edellyttämä normi kyse on laajemmasta ilmiöstä siitä että yhteiskuntamme sisällä on yhteisöjä joissa uskonnon tradition tai kulttuurin perusteella oikeutetaan ja tehdään laittomia tekoja kyse on niin sanotuista rinnakkaisyhteiskunnista arvoisa puhemies vietämme tällä viikolla suomen hallitusmuodon sata vuotisjuhlaa perustuslakimme ytimessä ovat yksilön perusoikeudet ja vapaudet oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ei ole mielipidekysymys yhteiskuntamme on otettava tiukka linja rinnakkaisyhteiskuntien torjumisessa tyttöjen sukuelinten silpominen on todellisuutta myös sellaisissa yhteisöissä jotka ovat olleet osa suomalaista yhteiskuntaa verraten pitkään voidaanko tällöin väittää että kyse on tiedon tai valistuksen puutteesta rohkenen epäillä näyttää siltä että kyse on asenneongelmasta viime kädessä viime kädessä halua noudattaa perusoikeuksia ja vapauksia noudattaa ja kunnioittaa suomalaista lakia ei voi kaataa ihmisiin yhteisöihin ja yksilöihin ulkoapäin kyse on jokaisen yksilön omasta vastuusta

arvoisa puhemies

tarvitaan toimia tuomitaan hirveää häpeätahra ja mitään ei kuitenkaan tapahdu kaikki ovat samaa mieltä siitä että tyttöjen sukupuolielinten silpominen on tuomittavaa mutta se ei riitä ei riitä että täällä vastustamme ja korostamme aivan kauheutta ja aivan hirveyttä mikäli emme ole valmiita kohtaamaan näitä asioita jotka ovat meidän maahamme ulkoa tuotuja sukupuolielinten silpominen ja useat muut erityisesti tyttöihin ja naisiin erilaisissa primitiivisissä kulttuurisissa ja uskonnollisissa tavoissa kohdistuvat väkivaltaiset tasa arvon ja ihmisoikeuksien vastaiset teot ovat pahin esimerkki meidän liberaalin yhteiskuntamme epäonnistumisista moni kysyy että miten se on mahdollista meidän tasa arvoisessa suomessamme tapahtuu tällaista vastaan koska vastaus on hyvin yksinkertainen siksi että meille saapuu ihmisiä kulttuureista joissa tätä tapahtuu nämä ihmiset eivät luovu kulttuurisista tavoistaan astuessaan suomen rajojen sisäpuolelle eivät edes silloin kun he neljän vuoden kuluttua saavat suomen kansalaisuuden me tiedämme että suomessa tapahtuu silpomista tyttöjä lähetetään silvottavaksi synnytysten ja naistentautien parissa työskentelevä hoitohenkilökunta näkee tämän väkivaltaisen toiminnan seurauksia koko ajan arvoisa puhemies se että silpominen on rikoslain vastaista ei ole lainkaan riittävää syyllisiä eli tämän lapselleen mahdollistavia vanhempia tai tekijöitä ei tuomita mitään seurauksia ei ole totta kai valistusta tarvitaan mutta se on riittämätöntä kuten yleensä näin vahvasti oman kulttuurimme vastaisissa toimissa jotka tietyissä maahanmuuttajaryhmissä ovat yleisiä resurssien tarve johon täällä tänään usea edustaja on viitannut on tietysti tärkeää mutta hirvittävän usein se meidän maassamme tarkoittaa sitä että muutama maahanmuuttoon pakkomielteisen idealistisesti suhtautuva kansalaisjärjestö saa lisää rahaa minkä minkä seurauksena ne laittavat pystyyn sitten jonkun kampanjan jossa tuomitaan jälleen silpomiset tällä ei ole itse asian kannalta minkäänlaisia todellisia seurauksia tämä kansalaisaloite on totta kai kannatettava mutta ei missään tapauksessa riittävä esimerkiksi ruotsissa silpomisen kieltävä erillislaki on on ollut voimassa vuodesta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäkaksi asti mutta ongelma ei ole poistunut mistäköhän luulette sen johtuvan tärkeintä olisi huolehtia että silpomisen sallineet vanhemmat joutuvat rikosoikeudelliseen vastuuseen ja että heitä rangaistaan aivan kuten rangaistaan muitakin lastaan pahoinpiteleviä vanhempia tämä edellyttää sitä että esimerkiksi hoitohenkilökunnalla tai opettajilla on velvollisuus kertoa mikäli he havaitsevat että lapsi on silvottu tai häntä uhkaa silvottavaksi joutuminen tämä velvollisuus tässä yhteydessä tarkoittaa että heidän on pakko kertoa siitä se että toimijoilla on oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä kertoa ei ole riittävää silpomisen tai sen uhan pitää aina käynnistää myös lastensuojelulliset toimet ja jo maahantulon yhteydessä henkilöitä on valistettava tästä linjasta ja siitä on pidettävä kiinni arvoisa puhemies mikäli suomesta turvaa ja suojelua saanut ihminen lähettää lapsensa silvottavaksi jopa maahan josta hän on itse paennut rikkoo hän merkittävällä tavalla sitä moraalista perustaa johon ihmisoikeuksien kunnioittamisemme nojaa kyseessä on myös turvapaikkainstituution väärinkäyttö me tiedämme että esimerkiksi somaliassa silpominen uhkaa lähes kaikkia tyttöjä ja naisia on erittäin irvokasta että samaan aikaan kun näin tapahtuu olemme turvapaikkapolitiikassa asian vankeja korkein hallinto oikeus on vasta linjannut että kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta naista ei voida palauttaa somaliaan ennen kuin on selvitetty joutuisiko hänen lapsensa siellä silpomisen uhriksi

arvoisa herra puhemies

toimenpidealoitteen luontoinen eli ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä ja se on tietysti teknisesti helpompi laatia kuin tarkkarajainen lakialoite se ei millään tavalla vähennä sitä vastuuta mikä meillä täällä eduskunnassa ja käsittelevissä valiokunnissa on tämä on käsiteltävä vakavasti niin kuin jokainen täällä puheenvuoron käyttänyt ja myös ministeri henriksson ovat todenneet on hyvä että tästä on vireillä myös pari pari täydentävää tarkempirajaista lakialoitetta edustaja sarkomaalta ja edustaja vikmanilta olen nuo aloitteet itse jo ehtinyt allekirjoittaa ja ja toivon että niihinkin saadaan vähintään se sata nimeä ja että tämä puoluerajat ylittää varmasti tämä on nyt semmoinen asia joka meitä yhdistää suomessa riskiryhmässä thln mukaan on kuudesta ja puolestasadasta yli kolmeentuhanteen tyttöä iso joukko ihmisiä jotka ovat väkivallan uhan alla pelkästään tämä uhka on sellainen asia joka ihmiselle on traumatisoivaa ja elämää rajoittavaa väkivaltaa missään muodossa ei voi perustella perinteillä ei kulttuurilla ei uskonnolla tai muilla vastaavilla syillä mitään terveydellistä perustetta mitään myönteistä terveydellistä perustetta ei silpomiselle ole osoitettu kuten tässä jo useampi edustaja on todennut meillä on jo olemassa rikoslaissa säädökset mutta kuten on myös todettu tämä erillislaki lähettäisi sellaisen viestin että asia ei jää kenellekään epäselväksi on todellakin niin niin kuin esimerkiksi edustaja hassi totesi että päällekkäistä tai rinnakkaista lainsäädäntöä ei teknisesti ole viisasta tehdä sitä pitäisi pyrkiä välttämään mutta ehkä tässä nyt on sellainen asia että tämä viesti pitää olla niin selkeä ja ongelmaton kaikille että jokainen sen ymmärtää mistä tässä on kysymys emme hyväksy väkivaltaa ja silpomista millään perusteella pitää mennä eteenpäin tässä on tullut esille kysymys velvollisuudesta tai oikeastaan täällä on puhuttu kahdessa muodossa onko oikeus ilmoittaa rikosepäilystä vai onko velvollisuus ilmoittaa rikosepäilystä kun itse katson tätä valviran sivuilta niin täällä on otsikkona velvollisuus ilmoittaa lapseen kohdistuneista rikosepäilyistä otan täältä suoran sitaatin

kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä että lapseen on kohdistettu eräitä seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädettyjä tekoja kuten esimerkiksi lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai eräitä henkeen ja terveyteen kohdistuvia rikoksia kuten esimerkiksi pahoinpitely lisäksi on tehtävä lastensuojeluilmoitus näin ammattilaisille kerrotaan ja tietysti kaikille kansalaisille kerrotaan valviran sivuilla on velvollisuus tehdä ilmoitus itselleni ei ole nyt aivan selvää kuinka aktiivisesti näitä ilmoituksia tehdään se varmasti lakivaliokunnassa käsitellään voisin kuvitella että kaikissa tapauksissa ilmoitusta ei tehdä ja taustalla saattaa olla erinäisiä syitä jotka johtavat sosiaalinen paine suoranainen uhkailu jopa maalittaminen mitä pienempi paikkakunta sitä suurempi paine valiokunnassa on syytä miettiä mitkä ovat ne keinot ja tavat joilla henkilökunnan mahdollisuuksia ilmoituksen tekemiseen madalletaan jotta henkilökunnasta itsestään ei tule painostuksen tai jopa väkivallan uhria tiedän tapauksia joissa pienillä paikkakunnilla toisentyyppisissä tapauksissa esimerkiksi kela tapauksissa painostus on niin rajua että henkilö on jopa irtisanoutunut irtisanoutunut tehtävästään ja muuttanut isommalle paikkakunnalle lopuksi arvoisa puhemies esitän tämmöisen fiktiivisen kysymyksen jos saisimme tänään kuulla että kolmetuhatta suomalaista lasta olisi vaarassa joutua sormen amputaation kohteeksi heitän jonkun syyn rituaalin tai jonkun muun kulttuurisen syyn takia olisi tarkoitus amputoida yksi sormi niin minkälainen reaktio yhteiskunnassa syntyisi jäisimmekö katselemaan voimattomina vai ryhtyisimmekö toimenpiteisiin

arvoisa herra puhemies verenvuotoa tulehduksia hedelmättömyyttä ongelmia raskauden ja synnytyksen aikana pahimmillaan kuolema teolla ei ole mitään terveydellisiä perusteita ja se vahingoittaa näitä tyttöjä fyysisesti ja henkisesti tässä keskustelussa ovat hyvin käyneet jo ilmi ne lukumäärät paljonko tyttöjä esimerkiksi suomessa on vaarassa

silvotuksi tai paljonko tapauksia on läpikäyty vaikka tyttöjen sukuelinten silpominen on suomessa rangaistavaa törkeänä pahoinpitelynä silti vuonna kaksituhattayhdeksäntoista silpomistapaukset eivät päädy oikeuteen saakka ennakkotapauksia ei ole ja silpomista tukevat ihmiset eivät näe tekoja pahoinpitelyinä jos sukuelinten silpomista ei yhteiskunnassamme yleisesti ja silpomiskulttuuria ylläpitävissä yhteisöissä ja perheissä ymmärretä törkeäksi pahoinpitelyksi ei tekoja estetä eikä niistä ilmoiteta teot eivät vähene tai lopu nykyinen voimassa oleva laki ei siis riitä ja tämä on käytännössä nähty ei yhtään ennakkotapausta arvoisa puhemies silpomisen kieltävä erillislaki vahvistaisi viestiä siitä että näitä tekoja ei virallisesti hyväksytä suomessa tyttöjen sukuelinten silpomista ei hyväksytä laki olisi selkeämpi työkalu heille jotka tekevät ehkäisevää työtä ja se olisi ajuri myös asennemuutokselle moneen kertaan on todettu se että suomi on ainoa pohjoismaa jossa naisten sukupuolielinten silpominen ei ole lailla kiellettyä mitä tämä osaltaan kertoo yhteiskunnastamme piilottelemmeko vaikeita asioita kyse on kuitenkin ihmisoikeuksista näihin tyttöihin kohdistuvat teot eivät kuulu tasa arvokäsitykseemme suomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin sukuelinten silpomiset ovat kehoon kajoamista koskemattomuuden loukkaamista vanhempiensa kasvattajiensa ja oman lähiyhteisönsä armoilla olevalla lapsella lapsella tai nuorella ei ole vaihtoehtoja siksi lainsäätäjän tärkein tehtävä on suojella heikommassa asemassa olevia arvoisa puhemies hallitusohjelma antaa silpomista kieltävän erillislain säätämiseen mahdollisuuden hallitusohjelmassa todetaan turvataan resurssit sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön hallitusohjelma siis toteaa että toimintaohjelmien ja määrärahojen lisäksi voidaan myös lainsäädäntöä tarkentaa meidän lainsäätäjien vastuulla on tehdä se jos sanotaan että teon rangaistavuudesta ei vallitse minkäänlaista epäselvyyttä olemmeko rehellisiä ja ja olemmeko ristiriitaisia näiden lähiyhteisöjen vanhempien kulttuurin läheltä asiaa katsovien ja ympärillä hiljenevien keskuudessa teot ovat edelleen sallittuja ei voi olla niin että uskonnon perinteen kulttuurin perusteella suomessa tehdään rikoslaissa tuomittavia laittomia törkeitä tekoja on myönnettävä että erillislaki ei vähennä tarvetta asennemuutostyöhön tai ammattilaisten kouluttamiseen kohtaamaan asianosaisia ja valistamaan tyttöjen sukuelinten silpomisen lopettamisesta esimerkiksi kehitysyhteistyöllä on pystytty lähtömaissa kouluttamaan muuttamaan asenteita ja ja jopa kieltämään lailla silpominen keskusta on valmis siihen että säädetään silpomista kieltävä erillislaki tyttöjen naisten sukuelinten silpominen tulee yksiselitteisesti kriminalisoida suomessa kuten muissakin pohjoismaissa samassa yhteydessä myös poikien ympärileikkausta koskevaa tarkentavaa sääntelyä tulee saattaa lain

arvoisa puhemies arvoisat kansanedustajat

ole suomessa tuomittu lapsen sukuelinten silpomisesta kuitenkin esimerkiksi synnytyslaitosten henkilökunta törmää tähän ilmiöön jatkuvasti tiedetään että lapsia lähetetään suomesta maahanmuuttajien lähtömaihin silvottavaksi on selvää ja ilmeistä että nykyinen lainsäädäntö sen toimeenpano eivät riitä valistus ja ennaltaehkäisy on tärkeää mutta myös jo tapahtuneisiin rikoksiin on puututtava ja niistä on rangaistava syyllisiä eli huoltajia jos rikoksesta ei käytännössä seuraa mitään se on merkki siitä että yhteiskunta ei ei pidä asiaa minkään arvoisena rangaistuksen tehtävä on myös nostaa rikokseen ryhtymisen kynnystä kuten edustaja rantanen aivan oikein sanoi ennaltaehkäisy ja rangaistukset eivät ole vaihtoehtoja ne kulkevat käsi kädessä kuten kaikissa rikoksissa miksi silpomisia ei ilmoiteta poliisille ja ne eivät päädy tuomioistuimeen vaikka niitä tapahtuu ja vaikka niistä ollaan tietoisia yksi selitys on varmasti sairas ilmiö nimeltä kulttuurinen sensitiivisyys ei haluta loukata vähemmistöön kuuluvia pelätään rasistiksi leimaantumista suomessa jokaisella yksilöllä pitää kuitenkin olla sama oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen lapsia ei pidä uhrata sensitiivisyydelle vähemmistöihin kuuluvia lapsia ei pidä jättää vähemmistöyhteisöjen armoille pidän hyvin erikoisena täällä esiin tullutta tietoa että nämä tapaukset eivät johda tuomioihin koska lapsi ei pysty nimeämään silpojaa jos lapsi ilmestyisi kouluun tai päivähoitoon korvalehdet leikattuina menisikö tämä seuraamuksitta koska lapsi ei pystyisi nimeämään silpojaa tarvitaan silpomisen kieltävä erillislaki on tärkeää myös että lain rikkomisesta säädetään tuntuva rangaistus ikävä kyllä suomessa ihmisen henki ja terveys eivät yleisesti nauti kovin vahvaa lainsuojaa mutta maalaisjärki sanoo että puolustuskyvyttömän lapsen silpomisesta ja pysyvän ruumiinvamman tuottamisesta pitää rangaista vähintään yhtä ankarasti kuin vastaavasta aikuiseen kohdistuvasta teosta erityisesti on otettava huomioon että ne ihmiset joihin laki erityisesti kohdistuisi tulevat yhteiskunnista joissa rangaistukset ovat usein aivan eri sfääreissä kuin mihin meillä on totuttu ehdollisilla rangaistuksilla ole tällaisiin ihmisiin mitään pelotevaikutusta ei liioin sakoilla koska näihin yhteisöihin kuuluvat henkilöt ovat valtaosin työelämän ulkopuolella eikä heillä ole tuloja ulkomaalaislakiin tulisi tehdä lisäys jonka mukaan lapsen silpominen tai silvotuttaminen on peruste lakkauttaa oleskelulupa tällaisella seuraamuksella olisi varmasti varmasti rangaistuksiakin voimakkaampi pelotevaikutus ensiarvoisen tärkeää on että riskiryhmässä olevien tyttöjen tilannetta oikeasti seurataan esimerkiksi kouluterveydenhuollon puitteissa silpomisen pitää tulla aina ilmi ja sen pitää aina päätyä poliisille ja tuomioistuimelle terveydenhoidon henkilöstöllä pitää siis olla ilmoitusvelvollisuus jonka rikkominen on niin ikään sanktioitu

aloite on erittäin kannatettava suomalainen yhteiskunta rakentuu yksilön oikeuksille julkisen vallan passiivisuus silpomisilmiön ympärillä on suoraan sanoen käsittämätön totean vielä lopuksi vaikkei se suoranaisesti tähän aloitteeseen liitykään että myös poikalasten rituaalisilpominen pitäisi yksiselitteisesti kriminalisoida vaikka sen terveydelliset vaikutukset eivät yhtä vakavia olekaan mitään järjellisiä perusteita uskonnollisten ympärileikkausten sallimiselle ei ole puhun siis uskonnollisista en lääketieteellisesti perustelluista toimenpiteistä uskonnonvapaus johon usein viitataan ei ole järjellinen peruste koska lasten silpominen nimenomaan loukkaa ja rajoittaa heidän uskonnonvapauttaan ja on heikko peruste että ympärileikkauksia tehtäisiin kriminalisoinnista huolimatta vastaavalla järkeilyllä voitaisiin laillistaa vaikkapa rattijuopumus kriminalisointi ei estä rikoksia mutta se lähettää viestin siitä mitä yhteiskunta suvaitsee ja mitä ei lasten uskonnollinen silpominen ei varmaankaan ole mitään mitä suomalaisen yhteiskunnan pitäisi sietää vuonna kaksituhattayhdeksäntoista kiitoksia

arvoisa puhemies kansalaisaloite joka tähtää tyttöjen silpomisen kieltämiseen erillislailla on nostanut keskusteluun tärkeän asian ja eduskunta on tuntunut tämän keskustelun aikana olevan hyvin yksimielinen siitä että tyttöjen silpomista ei hyväksytä ja lisätoimenpiteitä tarvitaan jotta pystymme nykyistä paremmin suojelemaan uhan alla eläviä tyttöjä sain olla mukana jättämässä tätä kansalaisaloitetta keväällä eduskuntaan aloitteen muoto on nimenomaan sellainen että siinä ehdotetaan lain valmisteluun ryhtymistä tästä syystä olemme kansanedustaja sari sarkomaan kanssa jättämässä kansalaisaloitetta täydentävän lakialoitteen tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen kieltämiseksi omana rikosnimikkeenään tässä lakialoitteessamme on teknisesti kaksi lakialoitetta ja ja kokonaisuuden on tarkoitus parantaa sukuelinten silpomisen parantaa tekojen viranomaisten tietoon tuloa sekä koventaa teoista määrättäviä rangaistuksia täällä on tullut esiin että suomessa on thln laskelmien perusteella noin kymmenentuhannen silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista jopa kolmetuhatta tyttöä tällä hetkellä

rangaistavuus nimittäin ei ole aina tarpeeksi hyvin yleisessä tiedossa vaikka teot ovat rikoslain vastaisia törkeänä pahoinpitelynä toisin kuin muissa pohjoismaissa meillä yksikään tapaus ei ole suomessa edennyt oikeuteen saakka

tämän lisäksi että silpominen on selvästi kielletty ja lainsäädäntö lähettää selkeän viestin siitä miten vakava ja törkeä rikos on kyseessä meidän on panostettava silpomista ennalta ehkäisevään työhön keskeistä tässä on vahvistaa varhaiskasvatuksen koulun sekä sosiaali ja terveysviranomaisten välistä yhteistyötä ja tietoisuutta silpomisesta näitä on siis parannettava kansalaisaloite on erittäin kannatettava ja edustaja sarkomaan kanssa haluamme tuoda esiin tukemme ja kokoomuksen tuen esitykselle mainitsemallani lakialoitteella haluamme vauhdittaa tätä keskustelua ja nostaa esiin niitä asioita jotka tässä

silpomisen kitkemiseen tähtäävässä lainsäädännössä olisi hyvä huomioida

että rikoslakiin lisättäisiin uusi naisten sukuelinten silpomista koskeva rangaistussäännös jonka minimi olisi kaksi vuotta vankeutta lisäksi aloitekokonaisuudessa esitetään uusia pykäliä selkiyttämään sitä että terveydenhoito sosiaali ja kouluviranomaisilla olisi velvollisuus ilmoittaa poliisille tai lastensuojeluun kun he havaitsevat mahdollisia silpomistekoja tai epäilevät että joku on riskissä joutua tällaisen teon uhriksi

siitä mitä erillislaissa tulisi huomioida

arvoisa herra puhemies kansalaisaloitteessa on nostettu esille tärkeä asia se on täysin selvää erillislain säätäminen voi olla osa tätä ratkaisua millä millä tämä toteutetaan ja se on tähdellistä selvittää sen johdosta että erilliskriminalisoinnilla voidaan osoittaa teon erityinen moitittavuus ja osoittaa ettei sanotunlainen toiminta meillä yhteiskunnassa ole millään perusteella sallittua ja hyväksyttävää suomi olisi tällä erilliskriminalisoinnilla myös samassa tilanteessa kuin muut pohjoismaat pohjoismaista meidän tulee myöskin katsoa millä tavoin on näitä näyttökysymyksiä käsitelty mitä muuta hyvää tässä erillislainsäädännössä olisi se ettei meidän tarvitsisi miettiä näiden tekojen osalta esimerkiksi kokonaisharkinnassa teon törkeysarvostelua elikkä sitä

kokonaistörkeys eli onko teko kokonaisuutena arvostellen törkeä mitä edellytetään törkeän pahoinpitelyn osalta mikäli päädytään tähän erilliskriminalisointiin ja sen minimirangaistus olisi kaksi vuotta se myös helpottaa pakkokeinojen käyttöä vangitsemisen edellytykset on jaettu kahteen ryhmään yleisiin ja erityisiin edellytyksiin ja erityisiä edellytyksiä karttamisvaara sotkemisvaara ja jatkamisvaara mikäli minimirangaistus olisi tuo kaksi vuotta vankeutta tuomioistuin voisi määrätä henkilön vangittavaksi ilman näitä erityisiä edellytyksiä ja tämä helpottaa erityisesti niitä tilanteita kun mietitään henkilön vangittuna pitämistä käsittelyn jälkeen hyvin usein näissä tilanteissa meillä ei ole enää erityisiä edellytyksiä ja henkilö pääsee odottamaan tuomiota vapaalle

joka tapauksessa tämä erillislaki ei tule ratkaisemaan sitä perimmäistä ongelmaa mikä tähän liittyy ja se on se näyttökysymys edustaja halla aho toi täällä osan puheestani esille että eihän silloinkaan jos lapsi tulee tarhaan edellytetä teon tuomitsemiseksi sitä että hän tietäisi kuka hänen korvaansa on vahingoittanut tästä ei tässä ole kysymys puhuin siitä että nämä teot tapahtuvat ulkomailla lapsi viedään hänelle ehkä vieraaseen paikkaan siellä on vieras ihminen tämän näytön hankkiminen sieltä ulkomailta ja tekijästä on todella vaikeaa ja tämä on se perimmäinen kysymys tässä asiassa minkä takia näitä ei tule

silpominen tulee jo nykyisellään suomessa ilmoittaa lastensuojeluviranomaisille ja tältä osin onkin hyvin mielenkiintoista nähdä se mitkä nämä määrät ovat siihen nähden mitä me tiedämme siitä kuinka paljon silvottuja lapsia täällä suomessa on joka tapauksessa me emme missään nimessä voi hyväksyä tyttöjen sukuelinten silpomista kyse on mielestäni siitä kuinka me käsittelemme juridisesti tätä vaikeaa asiaa ja millä tavoin me saamme lainsäädännöllisesti kaikista tähän asiaan niin että oikeasti ne henkilöt ja syylliset

saavat rangaistuksen ja myöskin nämä uhrit sitten turvataan lapsien suojelu on meidän tehtävässämme ensiarvoisen tärkeää se on meidän jokaisen edustajan velvollisuus ja tämän johdosta meidän tulee hakea myöskin tähän parasta mahdollista ratkaisua

arvoisa puhemies suurkiitos tästä kansalaisaloitteesta sen tekijöille ja allekirjoittajille me palaamme tämän aloitteen myötä syvimpien arvojen ihmis ja perusoikeuksien äärelle syytä onkin suomalaiseen kulttuuriin tapoihin arvoihin uskontoon ei kuulu silpominen missään muodossa tänne ei myöskään pitäisi kuulua silpomisen ohi katsominen välinpitämättömyys häpeällinen passiivisuus

silpominen on raaka ja epäinhimillinen tuontituote josta niin kuin monesta muustakin maahanmuuttoon liittyvästä karmeudesta halutaan vaieta nyt se vaikenemisen aika on ohi pakko ja lapsiavioliitot monivaimoisuus kunniamurhat sarialaki ja silpominen kaikki nämä liittyvät maahanmuuttoon siihen maahanmuuttoon joka muuttaa väestöpohjaa suomalaista tasa arvoa heikentäväksi sekä lasten ja naisten turvallisuutta uhkaavaksi eikö meidän kaikkien siis aivan kaikkien täällä tulisi tehdä yhteistyötä sen eteen etteivät maassamme asuvat naiset ja lapset joutuisi uhreiksi sellaisille tavoille kulttuureille ja uskonnoille joihin vedoten syyllistytään jopa tekoihin jotka täyttävät rikoksen tunnusmerkit eikö tässä olisi yhteistyön paikka eikö suomen maahanmuuttopolitiikan tulisi edistää naisten ja lasten turvallisuutta tasa arvoa ja hyvinvointia parantaa taloudellista huoltosuhdetta arvon puhemies eduskunta on ollut harvinaisen yksimielinen niistä karmeuksista mistä täällä on tänään kyse silpomista ei voi kukaan katsoa ohi ei ainakaan pitäisi me voinemme koko eduskunnan voimin ihan yksimielisesti ja julkisesti tuomita kaikki siihen haittamaahanmuuttoon liittyvät julmat asiat kuka täällä voisi hyväksyä sarialain kuka täällä voisi oikeastaan hyväksyä ei varmasti kukaan meistä meidän velvollisuutemme on suojella maassamme asuvia naisia ja lapsia kaikelta tältä julmuudelta meidän tulisikin yhteistyössä yli puoluerajojen ja kaikin eduskunnan vallassa olevin keinoin estää maahanmuuttoa joka lisää tätä uhkaa altistaa maassamme asuvia naisia ja lapsia uusille väkivallanteoille

meidän tehtävämme on puolustaa kansaamme puolustaa niitä heikoimpia meillä on myöskin se valta kaikki keinot tehdä sitä yhteistyössä kiitos

arvoisa herra puhemies pidän tätä lakialoitetta äärimmäisen kannatettavana vaikka tällainen tyttöjen silpominen nykyäänkin on laitonta niin tämän erillislain säätäminen on äärettömän hyvä asia ja on hyvin sääli että edellinen oikeusministeri häkkänen ei tähän ryhtynyt vaikka viime vaalikaudella keskustan ministeri saarikko tätä asiaa yritti kovasti viedä eteenpäin toivon kyllä kun lakivaliokunta nyt käsittelee tätä asiaa että se käsittelee samassa yhteydessä myös poikien ympärileikkauksen kriminalisoinnin meillä on thln ja lääkäriliiton selkeä he eivät suosittele tällaista toimenpidettä ja meillä on tutkimustietoa siitä että myös noin puolelle prosentille pojista aiheutuu jonkuntyyppinen pysyvä vamma siitä että heidät ympärileikataan ja esimerkiksi yhdysvalloissa sata poikalasta kuolee vuosittain itse näen että tässä on kysymys myös sukupuolten välisestä tasa arvosta ja ja toivon että tämä asia otetaan valiokuntakäsittelyssä huomioon olen tässä kuunnellut perussuomalaisten puheita ja olen vähän ymmälläni itse asiassa haluaisin kysyä nyt tarkennusta jos olen oikein ymmärtänyt niin perussuomalaiset eivät halua että yhtään silpomatonta tyttöä palautetaan somaliaan koska he ovat siellä vaarassa joutua silvotuiksi olenko nyt ymmärtänyt oikein

arvoisa puhemies kuten vastauspuheenvuorossani aikaisemmin tässä keskustelussa jo

pitäisikö tyttölasten sukuelinten silpominen kieltää erillisellä lailla tämän kysymyksen allekirjoitti kolmekymmentä kansanedustajaa joiden joukossa olivat muun muassa vielä politiikassa mukana olevista eva biaudet ja heidi hautala ja vielä muutama kuukausi sitten eduskunnan tai europarlamentin jäseninä olleista riitta myller ja liisa jaakonsaari silloinen oikeusministeri hannele pokka vastauksessaan totesi että kyseessä on törkeä pahoinpitely ja kuten kerroin itse asiassa hyvin moni niistä asioista mitkä tässä keskustelussa on tuotu esille on todettu myöskin tässä kaksikymmentäkahdeksan vuotta sitten jätetyssä kirjallisessa kysymyksessä ja oikeusministerin siihen antamassa vastauksessa kuten jo myös tässä keskustelussa edellä kerroin samalla eduskuntakaudella käsiteltiin rikoslain kokonaisuudistusta ja käsittelyssä olivat myös henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset siinä yhteydessä lakivaliokunta kirjoitti tämän törkeä pahoinpitely pykälän perusteluihin että niin sanottu tyttölapsen ympärileikkaus tai sukuelinten silpominen täyttää tämän teon kriteerit keskustelussa on tuotu esille se että tästä teosta maksimirangaistus on kymmenen vuotta vankeutta eli rikoslaki pitää sitä jo hyvin törkeänä rikoksena vähemmän tunnettu asia on se että

on myös pykälä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu jossa maksimirangaistus on neljä vuotta vankeutta

tässä keskustelussa on tuotu esille aika isoja lukumääriä siitä paljonko silvottuja naisia kaiken kaikkiaan on mutta sen sijaan ei semmoista selkeää tietoa siitä kuinka paljon on sellaisia tyttöjä jotka suomessa asuessaan joko suomessa syntymisen jälkeen tai suomeen muuttamisen jälkeen ovat joutuneet tämän silpomisen kohteeksi ehkä suurin ongelma mitä tässä keskustelussa on tuotu esille nimenomaan tämän nykylain toimivuuden kannalta on tämä näyttökysymys itse en ole juristi vaan maallikko mutta on vaikea ymmärtää ja uskoa että jos suomessa todetaan että hänen sukuelimensä sukuelimensä on silvottu

lapsen vanhemmat eivät olisi tämän asian kanssa missään tekemisissä joten tuntuu siltä että se että miten näyttöä arvioidaan on yksi sellainen asia mitä laissa olisi syytä selventää myöskin tämä minimirangaistuksen nostaminen kahteen vuoteen joka helpottaisi tutkintaa vaikuttaa sellaiselta asialta jota pitäisi vakavasti harkita nämä seikat nostan esille ja myöskin sen että ylipäätänsä kaikille osapuolille olisi selvä se seikka mikä tässä keskustelussa on todettu aivan yksimielisesti että tyttölapsen sukuelinten silpominen on törkeä rikos ihmisoikeusloukkaus ja pysyvän ruumiinvamman aiheuttamista ihmiselle

että että tosiaan tämän teon rikollisuus ja myös siihen myötävaikuttamisen rikollisuus olisi selkeä asia mielestäni aivan kuten oikeusministeri henriksson erittäin erittäin hyvissä puheenvuoroissaan totesi tätä todella olisi syytä harkita ymmärrän oikeusoppineiden ajatuksen siitä että lain pitäisi olla sisäiseltä rakenteeltaan ikään kuin kaunis että ikään kuin samoja asioita ei sanottaisi moneen kertaan mutta jotta tässä nimenomaisessa kysymyksessä tämän teon rikollisuus ja siihen myötävaikuttamisen rikollisuus olisi kaikille selvää niin tässä asiassa poikkeus tällaisesta ikään kuin juristien kauneusihanteista lainsäädännön suhteen voisi hyvinkin olla perusteltu vielä viimeisenä asiana toteaisin sen että laki suomessa tuntee myös sellaisen käsitteen kuin käänteinen todistustaakka tämä on esimerkiksi tasa arvolaissa silloin kun epäillään että sukupuolen perusteella on joutunut työhönotossa syrjityksi työnantaja joutuu osoittamaan että näin ei ole tapahtunut sen sijaan että syrjityksi tulemisen kokeneella olisi se koko todistustaakka myöskin tämä saattaisi olla sellainen seikka joka tarvittaisiin tämän näyttökysymyksen helpottamiseen jotta näitä tekoja sikäli mikäli niitä tapahtuu oikeasti saataisiin tuomiolle olen hyvilläni siitä että tästä istuntokeskustelusta on sinänsä lähtenyt erittäin yksimielinen viesti siitä että tyttölapsen sukuelinten silpominen ja kaikki siihen myötävaikuttaminen ovat rikollisia tekoja toivon että tämä viesti eduskunnan täysistunnosta lähtee myös niille ihmisille joita tavalla tai toisella tämä asia koskee sen lisäksi että se lähtee oikeusministeriöön niille niille ihmisille jotka selvittävät sitä mitä lainsäädäntömuutoksia tarvitaan

arvoisa puhemies myös minä kannatan tätä kansalaisaloitetta ja olen myöskin allekirjoittanut edustajien sarkomaa ja vikman lakialoitteet asiaan liittyen olen sitä mieltä että tarvitsemme silpomisen kieltävän oman lain joka kattaa myös ulkomailla tehdyt silpomiset suomihan on ainoa pohjoismaa jossa naisten ja tyttöjen silpomista ei ole kielletty erillislailla ja esimerkiksi ruotsissakin se laajennettiin ulkomailla tehtyihin tekoihin jo kaksikymmentä vuotta sitten

silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista ja noin

arvioidaan olevan vaarassa joutua silpomisen uhriksi sosiaali ja terveysministeriön tilastojen mukaan on hämmästyttävää että vaikka asia on jo tälläkin hetkellä törkeän pahoinpitelyn tai pahoinpitelyn tunnusmerkit täyttävä rikos meillä ei silti ole oikeustapauksia ja ehkä yksi on juuri se kysymys mitä edustaja keto huovinen hyvin puheessaan toi esiin eli näyttö ja myöskin asioiden kieltäminen ja ja niistä ilmoittaminen esimerkiksi terveydenhuoltohenkilöstöllä kuten edustaja kiuru aiemmin totesi on velvollisuus ilmoittaa epäilystä joka kohdistuu lapseen kohdistuvaan pahoinpitelyyn miksi näin ei tapahdu on hyvä kysymys peitelläänkö sitä eivätkö he tiedä liittyykö asiaan niin paljon häpeää vai mikä on se syy minkä takia tämä ei tule poliisin tietoon olen hyvilläni siitä siitä että myöskin ministeri henriksson on ottanut nyt sen kannan että hän haluaa katsoa millä tavalla lakivaliokunta asiaa käsittelee ja ja on valmis harkitsemaan erillislain laatimista ja ja toivon todella että lakivaliokunnassa otetaan myöskin tämä ennaltaehkäisyn kysymys hyvin oleellisesti mukaan koska kaikkein tärkeintähän on se että me pystyisimme ennaltaehkäisemään ne tyttöjen ja naisten silpomiset koska sitten kun se tapahtuu sitten voimme vain rangaista tehdystä teosta ja sen tytön tulevaisuuden kannalta se on jo menetetty tapaus

arvoisa herra puhemies kiitos niille yli kuudellekymmenelletuhannelle henkilölle jotka ovat tämän aloitteen allekirjoittaneet että olemme saaneet tämän laajaan käsittelyyn tänne eduskuntaan perussuomalaisten eduskuntaryhmä on toivonut tämän asian esillä pitämistä varapuhemies eerola on tehnyt tämän vuoden alussa tästä toimenpidealoitteen jotta ministeriö olisi ryhtynyt erillislainsäädännön tekemiseen mutta sitä sitä ei tapahtunut aivan loistavaa että tämä asia on tullut nyt esille olen henkilökohtaisesti niin kuin varmaan moni muukin tässä salissa sitä mieltä että uskonnon ja kulttuurin varjolla ei saa altistaa ketään väkivallalle oli kysymyksessä lapsi aikuinen tai eläin olemme puhuneet välillä myös erilaisista rituaaliteurastuksista tänään puhumme lasten ja naisten vahingoittamisesta meillä on nyt yhteiskunnassa olemassa tilanne että meille on ulkopuolisista kulttuureista tullut ilmiöitä jotka eivät vastaa millään tavoin meidän perinteitämme ja oikeustajuamme harvoin voin olla vilpittömästi yhtä mieltä näin monista asioista joita edustaja hassi toi tuossa äsken esille olin itsekin pohtinut sitä onko kysymyksessä se pykälä tehokas vai mikä siinä nyt on että niitä henkilöitä ei saada lain eteen vastuuseen teoistaan siitä että he ovat asettaneet lapsensa alttiiksi tällaiselle teolle edustaja hassi ansiokkaasti pohti tätä käännettyä näyttötaakkaa ja näyttöä tämä tuli myöskin siinä puheenvuorossa esille kun edustaja halla aho puhui siitä että jos lapsi saapuisi kouluun korvat pois leikattuina niin mitä me tekisimme katsoisimmeko että jos lapsi ei osaa kertoa oliko se isä vai äiti vai naapurin poika niin me emme tekisi mitään kyllä me tekisimme soittaisimme lastensuojeluun välittömästi opettaja soittaisi sieltä tulisi lastensuojelu paikalle jos ei tekijää löydy lapsi otetaan huostaan lähdetään selvittämään kuka se on ollut ja lähtökohtahan on se että vanhempien pitää jotain asiasta tietää tässä yhteydessä toivon että lakivaliokunnassa olen itse lakivaliokunnan puheenjohtaja

aukkokohdan siinä mielessä tulisiko sitten erillisellä lainsäädännöllä kriminalisoida kriminalisoida jonkinlainen laiminlyöntirikos jos laista ei tällä hetkellä löydy siihen pykälää koska kyllä vanhempien täytyy tietää kuka on tehnyt ja jos eivät tiedä niin he ovat laiminlyöneet lapsen huolenpidon lapsi pitää silloin ottaakin huostaan koska jos mietimme että ei tiedetä kuka silpoo lasta niin eipä varmaan tiedetä paljon muutakaan sitten onko lapsi pienenä lapsena siellä keskenänsä kaikki päivät vai mitä siellä oikein tapahtuu tässä on tullut esille myös se että juuri näistä kulttuurillisista syistä ihmiset eivät jää kiinni teoistaan kulttuuri suojelee ja nämä ihmiset suojelevat toinen toisiaan joskus muistan rikosoikeuden oppikirjasta löytäneeni semmoisen ajatuksen että kiinnijäämisriski on juuri se tehokkain tehokkain keino ennalta ehkäisemiseen vaikka meillä olisi kuinka tehokkaat pykälät ja kaikista tulisi kuolemanrangaistus lähestulkoon no suomessa sitä ei ole mutta vaikka olisi miten rankka tuomio siitä huolimatta jos ei kiinnijäämisriskiä ole niin se ei se ei kunnolla estä koska kaikkihan tietävät että se on kuollut kuollut kirjain minusta oli erittäin hyvä ajatus se mitä edustaja halla aho puolueemme puheenjohtaja ehdotti että että mikäli vanhemmat syyllistyvät tällaiseen tai itse jopa mietin sitä että voidaan osoittaa heiltä tämmöinen laiminlyönti niin heiltä tulee lakkauttaa oleskelulupa ja palauttaa heidät palauttaa heidät kotimaahansa tämä tämä oli erittäin hyvä ajatus ja tätä meidän täytyy pohtia myös meidän ulkomaalaislainsäädännössämme

edustaja hassi puhui tämä on erittäin erittäin tärkeä asia mutta meidän täytyy miettiä sitä että siinä pitää olla kunnon tehokas tehokas rangaistusjärjestelmä se ei riitä että on ilmoitusvelvollisuus jos jättää velvollisuuden täyttämättä niin tuleeko siitä jotain sanktioita ja miten saadaan tietää että joku on jättänyt ilmoitusvelvollisuutensa tekemättä täällä keskusteluissa on tullut esille se että syynä saattaa olla pelko siitä että tulee leimatuksi rasistiksi tai jopa saa henkilökohtaisen vainoajan kimppuunsa tiedetään missä asuu ja muuta viranomaisen nimi tulee näille perheille tietoon ja yksityisenkin henkilön nimi voi tulla tietoon asian edetessä eli kukaan ei ole suojassa siltä että ei tule tietoon tämä voi tietysti myös estää ihmisiä ilmoittamasta tätäkin tulisi pohtia onko siellä olemassa sellaisia sellaisia säädöksiä joita me voisimme rakentaa sen suojaksi että ihmiset uskaltaisivat ilmoittaa näistä asioista meillähän on myös esimerkiksi todistajansuojelu nimi tietysti tulee tietoon mutta tämä on yksi asia täällä vasemmiston edustaja honkasalo tuossa jossakin vaiheessa puhui ettei saa puhua asioista jollakin tavalla loukkaavasti joitakin tiettyjä väestöryhmiä kohtaan tai jotakin muuta jos ilmiö koskee tiettyjä uskontoja kulttuureita tai jostakin tietystä maasta tulevia ihmisiä niin totta kai meidän täytyy voida puhua asioista asioiden eikä pelätä sitä eräät henkilöt jotka tulevat eräästä maasta joilla on eräänlaisia tapoja jotenkin en voi ymmärtää sitä kaksituhatta luvun suomessa me voimme puhua suoraan asioista ja silloin kun asia tulee jostakin tietystä kulttuurista tai uskonnosta niin silloin se vain on niin ei se auta että sitä asiaa kauheasti peittelee ja salailee itse ainakin tykkään aina puhua asioista niiden oikeilla nimillä tosiaan lakivaliokunnan puheenjohtajana lupaan että tämä asia saa arvokkaan ja perusteellisen käsittelyn

kun täällä puhuttiin jostakin lakialoitteesta niin on ollut hirveän vaikea kommentoida onko se edes ratkaisu tähän asiaan kun koko lakialoitetta ei ole esitelty muille edustajille kuin ilmeisesti kokoomuksen edustajille on hirveän vaikea ottaa kantaa tai ainakin tuntui että se ei

arvoisa puhemies edustaja meri sanoi ettei näistä asioista saisi puhua ei ole kyse siitä vaan kyse on siitä millä tavalla puhutaan erityisesti teidän ryhmänne on erikoistunut siihen että ei pystytä puhumaan tästä asiasta nimenomaan niin että ei leimattaisi kokonaisia ihmisryhmiä sellaisella tavalla johon myös puhemies vanhanen joutui tuossa aikaisemmin puuttumaan naisiin on suomessa todella vakava ihmisoikeusongelma ja niin kuin omassa puheenvuorossani aikaisemmin sanoin lasken myös silpomisen kuuluvan siihen pidän sitä erittäin raakalaismaisena väkivallantekona eikä voi olla myöskään niin että naisiin kohdistuva väkivalta kiinnostaa vain silloin kun se edistää omaa maahanmuuttovihamielistä agendaa kun

arvoisa puhemies jos olisin oikein kova loukkaantumaan niin loukkaantuisin tuosta että minua kutsuttiin juuri maahanmuuttovihamieliseksi mutta kestän sen oikein hyvin ja tunnustan että suhtaudun moniin asioihin kriittisesti oli kysymys maahanmuutosta talouden asioista verotuksesta siitä miten ne toteutetaan olen hyvin kriittinen ja haluan hyvää ja järkevää lainsäädäntöä ja haluan myös järkevää maahanmuuttopolitiikkaa perussuomalaiset olemme usein puuttuneet lasten lasten ja nuorten asemaan ja naisten asemaan vaihtoehtobudjeteissamme ja keskusteluissamme joten edustajan äskeinen väittämä ei sinänsä pidä paikkaansa enkä myöskään tunnistanut tuota teidän teidän ryhmästänne tullutta edustaja tynkkynen totesi että tietty henkilö oli mennyt alle kymmenen vuotiaan tytön kanssa naimisiin ja se on ilmeisesti fakta yleisesti ottaen yhteiskunnassamme katsomme että jos aikuinen mies on alle kymmenvuotiaan kanssa niin kyllä sitä pidetään pedofiliana
nyt mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies tämä kansalaisaloite koskee äärimmäisen vakavaa törkeäksi pahoinpitelyksi luokiteltavaa menettelyä eli naisten ja tyttöjen silpomista kyseessä on tosiaan yksiselitteisesti tuomittava teko joka toki jo tällä hetkellä on törkeänä pahoinpitelynä suomessakin rangaistava tätä on ilman muuta tärkeää alleviivata tästä huolimatta ymmärrän hyvin tarpeen ryhtyä erilliseen lainvalmisteluun silpomisen nimenomaiseksi kriminalisoimiseksi tämän päivän keskustelu on osoittanut että tämä tarve on vahvasti tunnistettu yli puoluerajojen viesti tästä salista on siten selkeä ja vahva tämän keskustelun tiimoilta on kuitenkin nostettu esiin monia mielenkiintoisia ja ja tärkeitä kysymyksiä kuten hetki sitten edustaja kärnän tekemä kysymys johon olisi hyvä kuulla vastaus perussuomalaisilta arvoisa puhemies tyttöjen sukupuolielinten silpomisen tai sen valmisteluun yritykseen tai tekoon muulla tavoin osallistumisen kriminalisointi on tärkeää jotta rikoksiin osalliset saadaan syytteeseen ja rangaistaviksi kyse on aina paitsi törkeästä yksilön itsemääräämisoikeuteen ja koskemattomuuteen kajoavasta rikoksesta myös inhimillisestä kärsimyksestä tästä syystä on välttämätöntä edistää myös kaikkia niitä toimenpiteitä joilla silpomistapauksia saadaan ennalta ehkäistyä eli estettyä näiden hirveiden rikosten tekeminen ennalta ja tähän tarvitaan monialaista poikkihallinnollista ja eri sektoreiden välistä yhteistyötä rikollisen menettelyn kitkemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi tarvitaan siis tiivistä yhteistyötä esimerkiksi terveydenhuollon sosiaalihuollon koulutoimen ja poliisin välillä on tärkeää muun muassa kehittää koulutusta jotta ammattilaiset oppivat työssään ottamaan silpomisen puheeksi ja ovat tietoisia heitä koskevista ilmoitusvelvollisuuksista mutta tarvitaan tiivistä vuoropuhelua myös järjestömaailman ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa ja arvoisa puhemies edellinen perhe ja peruspalveluministeri annika saarikko käynnisti vuoteen kaksituhattakaksikymmentä ulottuvan toimintaohjelman silpomisen estämiseksi hän myös avasi keskustelun silpomisen ennaltaehkäisyyn liittyvistä toimista paitsi eri hallinnonalojen ja järjestöjen edustajien myös uskonnollisten johtajien kesken kannustan nykyistä peruspalveluministeri kiurua ja muita avainroolissa toimivia ministereitä jatkamaan tätä silpomisen kitkemiseen tähtäävää tiivistä vuoropuhelua myös uskonnollisten johtajien kanssa

ja edistää kaikkia niitä toimenpiteitä jotka auttavat pääsemään eroon tästä tuomittavasta inhimillistä kärsimystä aiheuttavasta menettelystä samalla annan tukeni tämän kansalaisaloitteen esitykselle käynnistää lainvalmistelu silpomisen kieltämiseksi ja kriminalisoimiseksi erillislailla

arvoisa

ihmisten tasa arvosta täällä suomessa te olette puhuneet maahanmuuttajista äideistä tyttäristä ja lapsista myös minä kansanedustajana haluan ehdottomasti puolustaa maahanmuuttajaperheitä niiden naisia ja lapsia mutta haluan puolustaa myös kantasuomalaisia aivan samalla viivalla tämä kansalaisaloite puuttuu erittäin ikävään ongelmaan jonka suhteen olemme valtiona ja yhteiskuntana olleet aivan liian löperöitä tyttöjen ympärileikkaukset ovat ehdottomasti ja jyrkästi tuomittavia tekoja ja työkalupakki niitten torjumiseksi on ollut surkea lasten tyttöjen ja naisten ympärileikkaus eli eli toisin sanoen sukuelinten silpominen on yksiselitteisesti kriminalisoitava suomessa kuten muissa pohjoismaissa on jo tehty samassa yhteydessä tulisi mielestäni tarkastella myös poikien ympärileikkausta koskevaa lainsäädäntöä edellisellä hallituskaudella oikeusministeri antti häkkänen piti erillislakia tarpeettomana ja perusteli tätä nykyisen lainsäädännön riittävyydellä nyt tämä sali on yksimielinen siitä että tuo laki ei ole ollut riittävä suomessa asuu joidenkin arvioiden mukaan jopa kolmetuhatta tyttöä vaarassa joutua silvotuiksi heidän suojakseen onkin nyt laadittava laki joka yksiselitteisesti kriminalisoi silpomisen tämä täsmälaki olisi viesti siitä että maassamme tämä brutaali toiminta ei ole kerta kaikkiaan sallittua tätä työtä me tulemme jatkamaan myös lakivaliokunnassa jonka jäsen olen arvoisa puhemies suomessa pitää jatkaa myös asennemuutos ja tiedotustyötä sekä kouluttaa edelleen ammattilaisia viemään valistusta asian suhteen eteenpäin ympärileikkauksen läpikäyneiden hyvinvointia pitää parantaa sillä tämähän on jo nyt heille inhimillinen loppuajan kestävä tragedia myös hallitusohjelmasta löytyy kirjaus turvataan resurssit sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön ja tähän ohjelmapykälään olemme varmasti kaikki valmiita yhtymään kiitos

arvoisa puhemies puhun paikaltani ja lyhyesti koska tästä asiasta on käytetty jo hyvin saman sisältöistä puheenvuoroa eikä niihin sinänsä ole paljon lisättävää lääkärinä ja terveydenhuollon työntekijänä suhtautuminen tähän silpomiskysymykseen on minulle itsestäänselvää ja pidän tätä kansalaisaloitetta aivan erinomaisena itse muun muassa vuonna kaksituhattayksitoista tästä samasta aiheesta annoin laajan haastattelun erään silloin myönnetyn tunnustuspalkinnon yhteydessä jonka rahoitussisällön ohjasin muun muassa tämän asian ennaltaehkäisytyöhön haluaisin todeta tästä keskustelusta että ymmärrän toki uutena kansanedustajana meidän parlamentin työskentelytavan että meillä on nyt kymmenen ihmistä täällä ja me olemme kahden tunnin ajan sanoneet neljäkymmentä kertaa täällä saman asian mutta aiemmassa työyhteisössäni sitä pidettäisiin kyllä jossain määrin tehottomana jos meillä on itsestäänselvä ongelma niin se ongelmahan pitää ratkaista itse kuuntelin tämän kuitenkin kokonaan ja kuuntelen loppuun tämän keskustelun koska haluan että myös pääministeripuolueen edustajalla tässä asiassa on puheenvuoro totean omana kantanani niin kuin jo sanoin että tämä kansalaisaloite oli erinomainen toivon että tässä asiassa edetään nopeasti edustaja hassin puheenvuorossa oli paljolti sitä pohdintaa jota olisin muuten tässä esittänyt ja myös ministerin puheenvuorot tässä asiassa olivat erinomaisia kiitoksia

arvoisa puhemies tänään käyty keskustelu on on ollut erittäin tärkeää ja kiitos tämän kansalaisaloitteen tekijöille että pääsimme käymään tätä keskustelua itse näen niin että tässä salissa käyty keskustelu on tärkeää sitä seurataan laajalti ja on myös tärkeää että se keskustelu leviää myös muualle yhteiskuntaan tämän meidän aloittamamme keskustelun myötä koska tässä asiassa ja tämän ilmiön kitkemiseksi tieto ja avoin keskustelu ovat erityisen tärkeitä meidän täytyy täältä lähettää selkeä viesti tyttöjen puolesta niin että kenellekään ei jää epäselväksi että suomalaisessa yhteiskunnassa ei hyväksytä silpomista kuten täällä on jo aiemmin todettu niin kaikissa näissä puheenvuoroissa jotka täällä on pidetty tätä aihetta on pidetty todella tärkeänä vaikka silpominen on on jo nykyisen rikoslainsäädännön perusteella kiellettyä ja rangaistavaa niin koska meillä on hyvin tiedossa että silti silpomista tapahtuu on ihan selkeää että tämä nykyinen järjestelmä ei toimi thln arvion mukaan noin kuudessasadassa viiva suomessa olevaa tyttöä on vaarassa joutua silvotuksi ja tätä emme tietenkään voi hyväksyä on aika selvää että me olemme epäonnistuneet näitten tyttöjen suojelemisessa meillä on käytännössä velvollisuus juuri täällä selvittää kaikki ne keinot joilla silpomista voidaan estää on sitten kyse siitä että tarvitaan kokonaan uusi erillinen lainsäädäntö sen estämiseksi tai siitä että otamme käyttöön kaikki ne keinot jotka jo nykyisen lainsäädännön puitteissa voidaan tehdä tätä ilmiötä on aika hämmentävää että suomessa jossa on edistyksellinen neuvolajärjestelmä ja hyvin edistyksellinen kouluterveydenhuolto ja ammattilaiset käytännössä kohtaavat vuosittain kaikki lapsiperheet ja suomessa olevat lapset lapset ja nuoret

emme silti ole pystyneet puuttumaan on aika hämmentävää että suomessa joka on terveystiedon keräämisen ja tilastoiden mallimaa meillä ei käytännössä ole aidosti tietoa siitä kuinka moni tyttö täällä on joutunut silvotuksi vasta tänä vuonna on esimerkiksi kouluterveyskyselyyn lisätty kysymys silpomisesta onko ehkä niin että että ole halunneetkaan tietää onko ollut helpompi ummistaa silmät tältä tältä tosiaan brutaalilta ilmiöltä se meidän täytyy tässä myöntää tarvitsemme lisää tietoa ja koulutusta ammattilaisille meidän täytyy varmistaa että kaikki ammattilaiset tietävät tästä puheeksiottovelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta joka heillä on jo tällä hetkellä neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevillä on todellakin velvollisuus ottaa tämä asia puheeksi aina kun he kohtaavat siellä lapsiperheitä meidän täytyy tietysti pitää huolta siitä että ammattilaisilla on riittävät resurssit jotta heillä on myös aikaa tämän asian hoitamiseen siihen me kaikki voimme vaikuttaa muun muassa tämän syksyn budjettikäsittelyssä jossa myös hallitus on hakemassa lisäresursointia näittenkin asioiden hoitamiseksi mutta kiitos tästä keskustelusta ja tämä työ sitten jatkuu ja samalla samalla uskon että tämän asian saamme suomessakin

arvoisa puhemies salissa on pidetty tänään monia erittäin hyviä puheenvuoroja ja myös minä kannatan erittäin lämpimästi tätä käsittelyssä olevaa tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseen tähtäävää kansalaisaloitetta kuten tässä kansalaisaloitteessa todetaan sukuelinten silpomiselle ei ole olemassa minkäänlaisia terveydellisiä perusteita vaan se ainoastaan vahingoittaa naisia ja tyttöjä lukuisin eri tavoin silpomisen syyt ovatkin kulttuurisia mutta sen negatiiviset vaikutukset ovat hyvin vakavia muun muassa kova fyysinen kipu tulehdusriski henkisistä traumoista puhumattakaan ne voivat ulottua koko henkilön loppuelämän ajalle kyse on sellaisesta kokonaisvaltaisesta ihmisoikeuksien loukkaamisesta jota ei missään tapauksessa tule sallia suomessa arvoisa puhemies vaikka silpominen täyttääkin rikoslain mukaisen pahoinpitelyn tunnusmerkistön antaisi tämä kansalaisaloitteen hyväksyminen selkeän viestin siitä ettei silpominen ole suomalaisessa yhteiskunnassa millään muotoa hyväksyttävissä ja kuten täällä on tänään moneen kertaan nostettu esille myös terveydenhuoltohenkilöstölle on säädettävä riittävät riittävät ja toimivat keinot ja toisaalta yksiselitteinen velvollisuus toimia tilanteissa he havaitsevat silpomisen uhkaa tai jo tapahtuneen teon passiivinen suhtautuminen ei enää riitä arvoisa puhemies on huomioitava että pohjoismaista vain suomessa naisten sukuelinten silpomista ei ole säädetty erillislailla rangaistavaksi kuten useissa kymmenissä muissa maailman maissa on tehty tämä suomalaista lainsäädäntöä koskeva puute on korjattava hyvin pikaisesti ja kiellon tulee koskea myös ulkomailla tehtyjä silpomisia ja myös silpomisesta ja sen edesauttamisesta annettavien rangaistusten tulee olla todella tuntuvia jotta näitä rikollisia tekoja voidaan ennaltaehkäistä ja tässä asiassa sekä eduskunnan että hallituksen on oltava hyvin aktiivisia arvoisa puhemies toivon että tämä kansalaisaloite saa ripeän asiallisen ja menestyksellisen eduskuntakäsittelyn ja tämä käsittely johtaa silpomisen kieltävän erillislain säätämiseen kiitän lopuksi kansalaisaloitteen laatijaa ja sen kaikkia allekirjoittajia

arvoisa herra puhemies vähän yli sata vuotta sitten maamme kohtalon vuosina maamme synnyn synnyn aikoina suomi oli maailman mittakaavassa edelläkävijä ensimmäisten maiden joukossa täällä suomessa annettiin naisille äänioikeus tuolloiset poliittisen päätöksenteon esiäitimme ja esi isämme ottivat ohjenuorakseen tasa arvoisen sivistyneen suomen ja halusivat alkaa rakentaa maata jossa kaikilla olisi hyvä olla minusta tuntuu ettei heille tullut mieleenkään että yli sadan vuoden päästä täällä eduskunnassa keskusteltaisiin siitä saako tyttöjä silpoa vai ei no onneksi keskustelun perusteella tunnumme olevan varsin yksimielisiä tämän itse teon tuomittavuudesta mutta tulisiko tämä varta vasten rikoslaissa säätää rangaistavaksi tuntuu kuitenkin hieman häilyvyyttä tässä salissa olevan no se on hyvä jos olen tulkinnut asian väärin on hienoa että olemme tässä asiassa yksimielisiä ja haluan olla mukana tässä rintamassa itsekin se että suomalainen yhteiskunta ei pysty tarjoamaan täydellistä turvaa lapsille tässä asiassa on tietenkin petos heitä kohtaan ja siihen tulee puuttua omalla lainsäädännöllä eduskunnan on määrätietoisesti tartuttava tähän ja osoitettava ettei lasten silpomista suomessa tai ylipäätään kerta kaikkiaan suvaita ja että tällaiseen toimintaan osallistumisesta on ankarat seuraukset me tarvitsemme silpomisen kieltävän lain joka kattaa suomessa ja ulkomailla

arvoisa puhemies tyttöjen silpomisessa on kyse vakavasta ihmisoikeusloukkauksesta ja väkivallasta tyttöjä ja naisia kohtaan haluaisin korostaa sitä että se mikä tästä tekee erityisen räikeän väkivallan muodon on se että siinä rajoitetaan tyttöjen itsemääräämisoikeutta ja seksuaalisuutta aiheuttamalla pysyvä vamma ykn lasten oikeuksien mukaan kaikilla lapsilla on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen suomessa korkeimman oikeuden mukaan tyttöjen sukuelinten silpominen on rinnastettavissa törkeäksi pahoinpitelyksi ja sitä ei voida missään olosuhteissa hyväksyä tai oikeuttaa ei uskonnollisilla eikä muilla sosiaalisilla syillä mielestäni täällä on tänään puhuttu hyvin siitä kuinka tärkeässä roolissa ennaltaehkäisy on ja nyt on meidän tehtävämme selvittää mitkä ovat tässä ajassa ne kaikista tehokkaimmat keinot tämän naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan muodon estämiseksi nyt me selvitämme mitä ne keinot ovat niitä voi olla laajasti onko se erillinen onko osaamiseen panostaminen parempi resursointi onko se avunsaannin ja tapausten tunnistamisen parantaminen tämä tämä on erittäin tärkeä asia ja se että sitä nyt selvitetään antaa meille sitten paremmat mahdollisuudet vastata tähän hallituksen ohjelmaan me otimme tämän asian vakavasti me olemme kirjanneet että kansallinen naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma laaditaan ja että resursseja turvataan nimenomaan sukuelinten silpomisen vastaiseen työhön haluaisin myös muistuttaa siitä että mielestäni meidän on tärkeää muistaa että ihmisoikeusjärjestöillä kolmannella sektorilla on tästä aiheesta jo hyvin pitkältä ajalta tärkeää ja arvokasta tutkimustietoa ja muutenkin näkemyksiä joita meidän on tärkeää kuunnella vielä ihan lopuksi haluaisin sanoa kun täällä on keskusteltu siitä mistä asioista voi puhua että kaikista ongelmista voi puhua mutta kaikista ongelmista voi myös puhua niin että ihmisarvoa kunnioitetaan ja muita ihmisiä kunnioitetaan

minäkin yhdyn niihin puheenvuoroihin joita on tänään käytetty siitä että tämä tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen on absoluuttisesti merkittävä ongelma tässä jo puhuttiin hyvin selkeästi siitä että tässä on väkivaltaa naisia tyttöjä kohtaan heidän seksuaalisuuttaan tässä rajoitetaan voidaan suoraan sanottuna sanoa tällä tavalla ja kuten jo tuossa myöskin ruumiillinen koskemattomuus tässä on kyseessä erittäin tärkeä ja hieno asia että tämä on tässä esillä miksi tämä on herkkä kysymys tässä on osittain myöskin niin sanottu kulttuurien kohtaamisen ilmiö mehän joudumme monesti sellaisiin tilanteisiin että erilaisista kulttuureista olevat ihmiset käyttäytyvät tietyissä tilanteissa tietyllä tavalla eri tavalla me me olemme asetelmissa jossa meidän täytyy yrittää ymmärtää toisiamme myöskin siinä että meidän normimme ja käyttäytymisemme on erilaista tässä kohdassa kuitenkaan kysymys ei ole enää kulttuurien kohtaamisesta kahdestakin kulmasta ensinnäkin kysymys on suomesta ja suomessa toimitaan suomalaisen kulttuurin ja lainsäädännön perusehdoilla ja kaikki jotka tässä maassa elävät ja toimivat toimivat näistä lähtökohdista toiseksi kuten nyt puhuttu useampaan kertaan tässä on itse asiassa kysymys myöskin ihmisoikeuksista ja ihmisoikeudet ovat perimmältään sellaisia asioita jotka eivät ole enää kulttuurisidonnaisia vaan ne ovat universaaleja ja tässä kohdassa olemme sellaisessa kohdassa kiinni että tässä ei voida mennä kulttuurien moniarvoisuusteeman kulmasta katsomaan tätä asiaa vaan on kysymys perusihmisoikeudesta ja sen takia tässä asiassa on ehdottomasti toimittava sen suuntaisesti kuin tässä on tänään hyviä puheenvuoroja käytetty yksi lisäseikka joka kirvoitti minut tulemaan tähän saliin sen lisäksi että halusin nämä omasta näkökulmastani sanoa on se että minä arvostan kollegoita ja vaikka heitä on suhteellisen vähän täällä tänään niin täällä on käyty kuitenkin keskustelua kansalaisaloitteesta minä olen ollut myöskin itse tässä tilanteessa joskus käynnistänyt kansalaisaloitteen ja saanut siitä en eduskuntakeskustelua aikaiseksi vaan tämä sali on käytännössä vaiennut vaikean teeman enkä sitä teemaa halua nyt ruveta käsittelemään mutta totean vain että hienoa että kansalaisaloitteelle annetaan tämä tila sille kuuluva arvo siinä ovat ihmiset kokeneet vahvasti suomessa tämän asian he ovat allekirjoittaneet aloitteen se on tullut tänne meille ja on syytä että eduskunta käsittelee kansalaisten aloitteet sillä vakavuusasteella kuin ne ansaitsevat tämä temaattisesti ansaitsee kunnollisen käsittelyn ja periaatteessa kansalaisaloitteita kannattaa kunnioittaa ja

keskustelu on

arvoisa puhemies hyvät kollegat täytyy

kevään eduskunta ja eurovaalit osoittivat jälleen miksi edustaja honkasalon lakialoite vaalirahoituksen suuruutta ohjaavien kattojen asettamisesta on tarpeen on hälyttävää ajatella että esimerkiksi kansanedustajien ja varakansanedustajien valituksi tuleminen maksoi tälläkin kertaa keskimäärin kolmekymmentäviisituhatta euroa tämä ei ole demokratian toimivuuteen vahvasti liittyvän poliittisen osallisuuden kannalta kestävä tilanne kaikilla pitää olla tasapuolinen mahdollisuus osallistua vaaleihin kansanedustajien vaalibudjeteissa on myös isoja eroja osa ehdokkaista käyttää kampanjaan vaaleista toiseen jopa yli satatuhatta euroa summat kertyvät enenevässä määrin yksityishenkilöiden ja yritysten antamista lahjoituksista etenkin nuorten ja tuntemattomampien uusien ehdokkaiden on tai jopa mahdotonta saada kokoon vastaavia vaalibudjetteja ja niiden tuomaa näkyvyyttä kuten honkasalo lakialoitteessaan viittaa yritysten tai etujärjestöjen antamaa tukea saavat todennäköisemmin ne ehdokkaat jotka edistävät politiikassaan näitä teemoja tai ovat ennalta tuttuja on siis tärkeää että rahoittajatahot ovat julkisia ja äänestäjien tiedossa ennen vaaleja vaalirahoituksen ennakkoilmoituksesta pitäisi siis tehdä pakollinen tällä hetkellä ennakkoilmoituksen jättäminen on vapaaehtoista hieman yli kolmannes edellisten eduskuntavaalien ehdokkaista teki vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaan omasta vaalipiiristäni uudeltamaalta neljästäkymmenestäviidestä kansanedustajasta tai varakansanedustajasta vain kaksikymmentäviisi oli tehnyt ennakkoilmoituksen myös ilmoitusraja yksittäisen lahjoitettavan summan osalta voisi laskea nyt lahjoituksen ilmoitusraja eduskuntavaaleissa on tuhatviisisataa euroa vihreät velvoittavat tälläkin hetkellä ehdokassopimuksissaan tekemään tämän vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen ja kaikki ehdokkaamme sen myös jättivät myös yksittäisten lahjoittajien nimen julkaisemisen summa on meidän ehdokassopimuksessamme määritelty alemmaksi eli tuhanteen euroon kuin tämänhetkinen tuo virallinen lakiesityksessä ehdotetut kampanjoiden kattosummat eri vaaleihin vaikuttavat realistisilta suurissa kaupungeissa kuntavaalien mainonnan kulut ja julkiset mainospinnat ovat sen verran kalliita että niihin esitettyä kattosummaa euroa voi esitetystä hieman nostaa aikaisemmassa keskustelussa mainittu alueellinen tarkastelu siis lienee paikallaan ehkä muitakin muitakin vaaleja koskien joka tapauksessa oleellista on että vaalirahoituksemme on mahdollisimman avointa ja ajoissa ja rehellisesti raportoitua ja että säätelemme vaalirahoitusta siten ettei rahoituksen suuruus karsi ehdokkaita tai ohjaa vaalitulosta

arvoisa puhemies minä ajattelen että meidän kaikkien yhteinen tehtävä ja myös meidän kaikkien yhteinen intressi on puolustaa demokratiaa ja meidän parlamentaarisen järjestelmän legitimiteettiä samaan aikaan se ei kuitenkaan riitä että me puolustamme olemassa olevia demokraattisia käytänteitä vaan meidän pitää jatkuvasti myös kehittää meidän järjestelmää paremmaksi jotta demokratia myös lisääntyy ja jotta toteutuu käytännössä entistä paremmin minä ajattelen että tämä edustaja honkasalon aloite on tosi tärkeä ja minä pitäisin itse sitä nimenomaan demokratiaa edistävänä tekona että meidän vaalirahoituslakiin säädettäisiin vaalikampanjoille tällainen budjettikatto se ei tule korjaamaan kaikkia ongelmia joita vaalirahoitukseen liittyy ja joita täällä silloin aikaisemmassa keskustelussa nostettiin esiin mutta se vaikuttaa siihen ongelmaan että yksittäiset kampanjat ovat yksinkertaisesti liian suuria rahoitukseltaan sillä nämä jättimäiset kampanjabudjetit ovat oikeasti aivan todellinen ongelma ne heikentävät ihmisten yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua ja se ei vain ole oikein että satojentuhansien eurojen kampanjasummilla voi käytännössä vaikuttaa vaalien lopputulokseen joidenkin kohdalla nämä kampanjakulut jopa sen ehdolle lähtemisen meidän pitää tietenkin pyrkiä minimoimaan sitä miten sosioekonominen tausta vaikuttaa ihmisten osallistumismahdollisuuksiin jo meidän nykyisessä vaalirahoituslaissamme sanotaan että tämän lain tarkoituksena on rajoittaa ehdokkaiden vaalikampanjoiden kulujen kasvua eli käytännössä tämä kokonaiskatto mitä tässä lakiesityksessä nyt ehdotetaan toteuttaisi tämän nykyisen lain tarkoitusta loppujen lopuksi tässä on siis kyse siitä että tällä aloitteella pyritään siihen että ihmisten yhdenvertaisuus ja ihmisten tasa arvo edistyisi suhteessa poliittiseen osallistumiseen tämä on tosi tärkeä asia ja sen takia minä ainakin kannatan lämpimästi tätä edustaja honkasalon tekemää esitystä

arvoisa herra puhemies voiko kansanedustajan paikan ostaa rahalla minä väitän että suurella todennäköisyydellä voi käsittelemme nyt vaalirahoitukseen liittyvää lakialoitetta joka on historiallisen merkittävä ja tällaisen uuden lain kautta me voimme tervehdyttää koko suomalaisen demokratian täällä eduskunnassa istuu vain neljä uutta kansanedustajaa joiden tulojen ilta sanomat uutisoi edellisen verotusvuoden tietojen perusteella jääneen alle pienituloisuuden rajan mikä on neljätoistatuhattaseitsemänsataaviisikymmentä euroa vuodessa

jos esimerkiksi tämä kahdensadan hengen porukkamme edustaisi kansaa tasaisesti esimerkiksi tulotason mukaan viime kevään eduskuntavaaleissa tähän saliin olisi noussut kaksikymmentäneljä pienituloista ihmistä sillä suomessa pienituloisia oli viimeisimmän tilastokeskuksen raportin mukaan kaksitoista pilkku yksi prosenttia ja pienituloisuus on kasvussa mutta pienituloisuudesta eduskuntaan ponnahtavia oli kahdenkymmenenneljän sijaan vain neljä ilta sanomien jutun mukaan pienituloisuudesta eduskuntaan nousi lisäkseni esimerkiksi vihreiden kaksikymmentäseitsemän vuotias bella forsgren me molemmat kuulumme nuoreen sukupolveen joka on myös aliedustettuna täällä eduskunnassa pienituloisten lisäksi eikä se ole ihme kaikista pienituloisista jo kolmannes on kahdeksantoista viiva kolmekymmentäneljä vuotiaita tässä lakialoitteessa ei ole kyse puoluepolitiikasta vaan meidän kaikkien tulisi yhdessä korjata tämä epäkohta vuoden kaksituhattayhdeksäntoista eduskuntavaaleissa ehdokkaat käyttivät keskimäärin kolmekymmentäviisituhatta euroa vaalikampanjaansa suurimmillaan eduskuntaan on tultu sisään seitsemän edustajan osalta yli sadantuhannen euron budjeteilla en mainitse nimiä koska se ei ole tässä oleellista vaan allekirjoitin lakialoitteen koska haluan muutosta järjestelmään joka sallii tämän vaalirahoitus nykymuodossaan on ongelmallista laajemminkin on harmillista että kokoomus ja vasemmistopuolueet eivät ole valmiita puuttumaan kaikkiin epäkohtiin vaan ainoastaan niihin jotka koskettavat toista osapuolta

vaalien alla voisi saada merkittävän kilpailuedun toisiin todellisuus on kuitenkin se että osa meistä syntyy rikkaisiin perheisiin toiset jopa suomenruotsalaisiin rikkaisiin perheisiin jolloin heillä on suomen suurimmat säätiörahat kampanjoidensa tukena kunhan muistaa tukea pakkoruotsia toiset meistä puolestaan syntyvät köyhiin perheisiin yksihuoltajaäideille narkkareiden lapsiksi kuulorajoitteisina ja niin edelleen silloin lähtökohdat ovat erilaiset vasemmiston puolella tunnutaan puolestaan olevan sokeita ammattiyhdistyspuolen antamalle rahalle verkostoille ja tiloille viime kevään eduskuntavaaleissa ay liikkeen yhden pilkku neljän miljoonan jättituki vapaiden valtakunta kampanjan kautta takasi sen että sdp nipin napin vain seitsemäntuhannen äänen erolla nousi pääministeripuolueeksi ohi perussuomalaisten

tulee aina muista puolueista sanomaan että et sinä tuon näköisissä vaatteissa voi kansaa edustaa heille tahtoisin oikein yhteisesti sanoa että kyllä voin puhun juurikin niiden kodittomien moniongelmaisten ihmisten puolesta joita keskustan kaupunginvaltuutettu meillä oulussa nimitti ihmisroskaksi niin teen valtuustossa ja se on yksi niistä syistä miksi nousin eduskuntaan käsittelyssä oleva lakialoite käytännössä mahdollistaisi että myös yhä useammalla työttömällä opiskelijalla nuorella ja eläkeläisellä olisi mahdollisuus nousta tänne eduskuntaan puhumaan niistä asioista jotka eivät tarpeeksi nouse esille

arvoisa herra puhemies

se miten suomalainen demokratia toimii miten oikeusvaltioperiaate toimii miten kansanvalta toimii siitä hallitusmuodon juhlaviikolla ei voisi olla eri mieltä siis tavoitteesta en tyrmää enkä suoraan puolusta tätä aloitetta jätän sen nyt sitten valiokunnan mietittäväksi ja heitän mukaan joitakin ajatuksia mitä valiokunnassa on ehkä syytä pohtia kun ryhtyvät asiaa käsittelemään ensinnäkin otan täältä sananvapauskäsitteen joka on meillä perustuslaissa sehän lähtee siitä että jokaisella meistä on oikeus vastaanottaa välittää ja lähettää viestejä kenenkään ennalta estämättä nyt jos me teemme niin vähintäänkin kohtuullista olisi selvittää onko tällä jotain yhtymäkohtia sananvapauteen nähdäkseni se pitää tarkkaan katsoa myös siitä näkökulmasta

jokaisella on myös oikeus käyttää euroja maksulliseen viestintään ja jos sitä rajoitetaan niin siinä ollaan varmasti sananvapauden kanssa tekemisissä demokratian toimivuuden kannalta ja läpimenon kannalta on selvää niin kuin aloitteessakin sanotaan ja näissä puheissa on sanottu että mitä isompi budjetti sitä suurempi todennäköisyys on päästä lävitse toinen näkökulma tähän läpimenoon liittyy sitten siihen asiaan kenellä on mahdollisuus saada omaa agendaansa mediassa näkyville uskon niin ja itse asiassa olen aika varma siitä että istuvilla kansanedustajilla on suuremmat edellytykset saada tiedotteitaan näkemyksiään mielipiteitään esille tiedotusvälineissä kuin sellaisilla ehdokkailla jotka eivät ole kansanedustajia ja nyt jos me asetamme kampanjakaton niin samalla myös betonoimme ainakin osittain istuvien kansanedustajien mahdollisuutta jatkaa tässä tehtävässä eli sitä taustaa vasten tavoite demokratian toteutumisesta ja ja laajentamisesta ei välttämättä toimi sillä tavalla kuin aloitteentekijä on ajatellut tavoitteena ei varmaankaan ollut betonoida istuvien kansanedustajien asemaa eduskunnassa vaihtuvuus on hyväksi sitten näkyvyyttä tulee erilaisissa somekanavissa verkkosivuilla

joita pyörittävät erilaiset lobbaritahot erilaiset säätiöt yhdistykset vaikuttajaryhmät jotka voivat tarjota sitten näkyvyyttä maksutta jos sitä tarjotaan maksutta niin tietysti se vaikuttaa siihen minkälaisen näkyvyyden ja minkälaisen kannatuksen kannatuksen ehdokas mahdollisesti saa miten se sitten arvotetaan onko sitten niin että että jos on hyvät kanavat hyvät lobbariryhmät niin se on ihan hyväksyttävää että enemmän tulee ilmaista julkisuutta jos sellaista taustaa niin sitten ei tule tämä on myös mietittävä asia toimituksilla on valta päättää siitä kenen mielipiteitä he julkaisevat kenen mielipiteitä jättävät julkaisematta kenen sitaatteja käyttävät kenen jättävät käyttämättä kenen mielipiteet pääsevät mediassa esille väitän että iso maakunnallinen lehti pystyy tipauttamaan kansanedustajan ja hyvin suurella todennäköisyydellä suunnitellulla työllä pystyy myös tekemään kansanedustajan näin on tapahtunut ja näin tulee varmasti tapahtumaan jatkossa

jos asetetaan kampanjakatto niin myös tähän pitäisi vaikuttaa ja en kyllä avaisi sitä porttia että lähdemme täältä ohjeistamaan miten toimitukset saavat käsitellä juttuja puuttuisimme toimitukselliseen vapauteen puuttuisimme tiedotusvälineiden sananvapauteen kirjoitusvapauteen ja ja oikeuteen tehdä sitä arvokasta työtä mitä he tekevät

vaalilaista vielä on kuolleita kohtia esimerkiksi se että ilmoituksen maksajan pitää olla näkyvillä monissa ilmoituksissa ei ole mitään tai sitten siellä on joku aivan erikoinen ry takana joku joku edustajan tukiryhmä ry joka tukee tätä kampanjaa sen informaatioarvo lähentelee monessa tapauksessa nollaa se on kyllä semmoinen asia että jos tästä halutaan pitää kiinni niin jotain tarkennuksia siihen pitää tulla ei se kerro äänestäjille yhtään mitään jos siellä lukee että joku joku suomen puolesta ry tai oikean aatteen puolesta ry tukee tätä kampanjaa tai on maksanut tämän ilmoituksen ei ei kerro yhtään mitään jos nyt vielä omasta taustastani kun tietysti joku sanoa että onko sitten oikein että eduskuntaan pääsee missejä ja urheilijoita ja muita julkkiksia no itselläni on urheilijatausta on toki muutakin taustaa vedän nyt tämmöisen yhtymäkohdan siihen että jos urheilijalle sanottaisiin että ennen olympiakisoja tai arvokisoja jokainen urheilija saa harjoitella tietyn tuntimäärän kuukaudessa tai tietyn kilometrimäärän kuukaudessa niin olisiko se sitten oikein jokainen voi laittaa itsensä täysillä likoon täytyy kyllä omasta taustastani sanoa että kohtuuttoman suuria ovat olleet ne vaalibudjetit mitä olen itsekin joutunut laittamaan omaa rahaa mutta valinta on tietysti omani kaikilla sitä mahdollisuutta ei ole näillä saatesanoilla valiokuntaan toivon asian käsittelyyn asiallista jatkoa

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin tämä edustaja honkasalon tekemä lakialoite on ehdottoman kiintoisa hyödyllisen keskustelun saanut aikaiseksi täällä ja kannatettavakin perusperiaatteiltaan me selkeästi olemme tämmöisten ryöstäytyvien vaalibudjettien maa vaaleista toiseen henkilökohtaiset vaalibudjetit kasvavat

en ole ihan varma siitä yhdestä detaljista joka liittyy ennakkoilmoitusvelvoitteen tekemiseen lakisääteiseksi ja pakolliseksi onko se sitten taas byrokratian yliampumista tässä kohdassa vai ei olennaista joka tapauksessa on että tämä on läpinäkyvä järjestelmä pidemmässä juoksussa ja nähdään kokonaisbudjetin taso ja siinä suhteessa tämä ajatus siitä että on vaalikatto on vakavasti harkittava edustaja tynkkynen teki tässä mielenkiintoisen analyysin vertaili eduskunnan tulotasoja suhteessa pienituloisuuteen ja suurituloisuuteen ja varmaan aivan oikein analysoi sen että täällä tulotasoiltaan edusta nämä kaksisataa kansanedustajaa suomen kansakuntaa yksi yhteen meillä täällä pienituloisimman väestön osaa ei ole siinä määrin kuin pienituloisia ihmisiä on suomessa tynkkynen viittasi omassa puheenvuorossaan nuoriin ihmisiin näin aivan varmasti on me tiedämme nuorten taloudelliset vaikeudet tällä hetkellä mutta toinen porukka joka yhtä lailla on keskimääräiseltä tulotasoltaan omassa porukassaan heikoilla on eläkeläiset ja heidänkään osuutensa tässä salissa ei ole sitä väestöosuutta mikä mikä iäkkäämmillä ihmisillä suomalaisessa yhteiskunnassa on ja sen takia tuon myöskin tämän puolen tässä esille kiintoisampi pohdiskelu tynkkysen puheenvuorossa ylipäätään oli se että varakkaammilla ihmisillä on henkilökohtaisesti enemmän varaa panostaa vaalikampanjaan kuin pienituloisilla ihmisillä ja tuo on aivan varmasti totta ehkä vielä vakavampi viesti ja siihen tämä honkasalon aloite puuttuukin kun se puhuu budjetista kokonaisuudessaan varakkaammilla ihmisillä on keskimäärin myöskin enemmän kontakteja niihin tahoihin joilla suomessa on varallisuutta ja rahaa eli lähinnä kai puhumme kuitenkin yrityselämästä talouselämästä taloudellisista vallankäyttäjistä tätä kautta kun vaalibudjetit ovat tässä kohteessa nyt lähes rajattomia ja ne voivat olla kuinka suuria tahansa tänne tulee selkeästi enemmän sellaisia ihmisiä jotka puhuvat niiden puolesta joilla on sitä varallisuutta ja rahaa koska nämä ovat rahoittajia siellä takana tämähän on tässä se iso ongelma tämä on se varsinainen iso ongelma sehän näkyy tässä salissakin aika lailla selkeästi siinä että kun katsoo täältä vasemmalta laidalta sinne oikealle laidalle jos nyt ihan sen oikeimman äärilaidan jättää tässä kohdassa pois niin vasemmistoliitosta kun kuljetaan kokoomukseen keskimääräiset vaalibudjetit suurenevat per

se kertoo selkeästi myöskin siitä kenen äänellä keskimäärin puhutaan tässä salissa intressit ovat vahvimpia täällä on paljon nostettu esille sitä seikkaa ja kokoomuslaiset ovat hyvin aktiivisia olleet siinä keskustelussa että vasemmiston pitäisi katsoa malkaa myöskin omassa silmässä taisi täällä tänäkin päivänä joku

ay liikkeen rahoitus tulee vasemmistopuolueille ja siellä on sitten sitä sun tätä mitä käydään läpi kyllä siellä on sitä sun tätä tukea joka tulee ammattiliitoilta

suhteessa enemmän vasemmistolaisille kansanedustajaehdokkaille kuin oikeistolaisille jos

tämä vaalikattolakialoite menisi läpi niin sehän koskee yhtä lailla mistä tahansa tulevaa rahoitusta tulee se yrityksiltä ammattiliitoilta säätiöiltä mistä tahansa se tulee vaikka omasta pussista niin siinä on katto ei tässä ole mitään malkaa tai tai rikkaa kenenkään silmässä tämähän on yleisperiaate joka silloin koskee mitä ylipäätään on olemassa ja minusta tämä on syytä avoimesti käydä tästä kulmasta lävitse silloin kun tätä aloitetta kritisoidaan tai ollaan kritisoimatta

tästä kuitenkin ottaa yhden näkökulman joka on detalji joka hieman liittyy vaalirahoitukseen plussiin ja miinuksiin siellä on kyllä vaalirahoitusjärjestelmään tullut uusi elementti jota ei ole ollut historiallisesti aikaisemmin ollenkaan ja se on ainakin joidenkin puolueiden käyttämä puoluevero vaaleihin liittyen minä esittäisin erittäin suuren kysymysmerkin siihen kuinka on mahdollista että kun me asettaudumme ehdolle vaaleissa sitoudumme jonkun puolueen yleislinjauksiin ja olemme sen puolueen kautta vaikuttamassa yhteiskunnallisiin asioihin annamme itsemme ikään kuin alttiiksi tähän yhteisen vaikuttamisen prosessiin testaamme vaaleissa sitä onko henkilökohtaisesti sitä kannatusta ja onko kannatusta suhteessa niihin puolueen linjauksiin niin me joudumme maksamaan siitä että me asetamme itsemme alttiiksi tässähän tulee sellainen taustakytkentä mukaan monissa maissa joissa näitä tämäntapaisia kytkentöjä on enemmän että sinä ikään kuin ostat itsellesi sen paikan sinne parlamenttiin sinä olet niin kuin myymässä tuotetta ja silloin kun siihen tulee tämä kytkentä niin sinä et enää ajakaan niitä asioita vaan se on ikään kuin bisnes sinulle sijoitat sen tietyn rahan siihen ja jos se tuottaa hedelmää niin sitten sinulla on oikeus ja niin edelleen ja niin edelleen ja monissa maissa en puhu suomesta on sitten jopa korruptiivisia elementtejä mukana käytänne joka on syntynyt tähän on hyvin kummallinen ja minä esittäisin erittäin suuren kysymysmerkin tähänkin kohtaan asioihin tämmöinen puolueveroajattelutapa vaaleihin asettuvilta ehdokkailta on kummallinen käytänne sen lisäksi että se tietysti taloudellisestikin tulee aika merkittäväksi summaksi omasta vaalikampanjasta se puoluevero vei melkein kymmenesosan ja silloin on tietysti tekemisissä sen kanssa miten tämäntyyppinen tämäntyyppinen elementti rahoitetaan siellä rahoitetaan siellä edustaja pauli kiuru nosti täällä esille tärkeän asian minusta tärkeimmän asian itse asiassa kun puhumme vaalikampanjoinnista ja se on median rooli kyllä läntisen demokratian edustuksellisen demokratian ehkä keskeisimpiä haastavia tekijöitä on tänä päivänä se agenda jonka media luo media on keskeinen valtiomahti ei ainoastaan neljäs valtiomahti vaan se on tullut yhä merkittävämmäksi valtiomahdiksi nimenomaan edustuksellisessa demokratiassa se on ohjaamassa osittain sitä agendaakin mistä keskustellaan mutta erittäin pitkälle se vaikuttaa siihen mikä on tämän salin kokoonpano jos objektiivinen analyysi siitä niin tästä voi hyvin nopeasti käydä läpi sen että yksi keskeisimpiä tekijöitä jotka vaikuttavat tähän kasvogalleriaan tässä salissa on se julkisuus mikä on saatu ja julkisuuden saamisessa ratkaisevassa roolissa on media ja nyt tullaan sitten siihen taustaan mitkä ovat ne taustatekijät siellä median vaikuttamisessa se ei ole vain vain uutislähetyksen kautta näkyvä asia vaan se on myöskin se mikä näkyy viihdeteollisuuden kautta ja niin edelleen

ja se näkyy siellä

minuuttimäärä täällä näkyy minä en ole tietoinen siitä että seitsemän minuuttia on puheenvuorojen rajoitettu aika

hyvä onko se suositus vai onko se on ehdotus se on suositus ja tämä on vain merkki suosituksesta mutta joka tapauksessa kysyin tämän asian koska on aikaisemmin ollut toisenlainen käytäntö tämä

arvoisa rouva puhemies kommentoin tässä muutamien edustajien esille tuomia argumentteja liittyen tähän vaalirahoitukseen ja kampanjakattoon ensinnäkin edustaja kiuru nostitte esille sen että sananvapaus voisi vaarantua jos otettaisiin kampanjakatto käyttöön mutta nyt kun puhutaan siis rahankäytöstä niin se on eri asia kuin mielipiteitten ilmaisu eli teilläkin on mahdollisuus omassa vaalipiirissänne vaikka joka päivä esimerkiksi omalla vapaa ajallanne olla toreilla lähiöissä muualla kertomassa sitä kokoomuslaista sanomaa tai kirjoittaa sosiaaliseen mediaan niin paljon kuin haluatte tai kirjoittaa lehtiin eli se sananvapaus ei vaarannu jos sitten laitetaankin tietty kampanjabudjetti niin että ihan överiksi se että tulee se kilpailuetu toiselle sitä kautta no sitten kun mainitsitte myöskin puhuitte siitä keillä on oikeasti mahdollisuus saada sitä agendaa läpi niin kyllä minun täytyy sanoa että nyt kun me elämme kuitenkin vuotta kaksituhattayhdeksäntoista niin meidän pitää pohtia myöskin lainsäädäntöä tästä päivästä käsin kun meillä on sosiaalinen media niin voi sanoa näin että enää me emme ole sillä tavalla niin kuin rajoittuneita vaan kuka tahansa voi alkaa vaikuttajaksi ja sitä kautta saada näitä omia näkemyksiään liikkeelle kun puhuitte myöskin siitä näkökulmasta että toimituksilla olisi valta tiputtaa kansanedustaja

niin minä kyllä itse uskon sillä tavalla että toimitukset eivät kyllä ketään pudota tai varsinaisesti nosta jos ajatellaan vaikka omaa puoluettani ja sitä mitä on tehty yleisiä tutkimuksia siitä minkälainen arvomaailma medialla lähtökohtaisesti on niin olemme havainneet että media on arvoiltaan liberaaliin suuntaan kallellaan sekä arvoihin kallellaan ja olemme kokeneet että se uutisointi perussuomalaisista on ollut ehkä hieman kriittisempää tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana kuin mitä se on ollut esimerkiksi punavihreitten osalta ja siitä huolimatta vaaleista toiseen niin sanotun jytkyn ja siitä huolimatta että johonkin tiettyyn puolueeseen suhtaudutaan kriittisesti kuitenkin näkisin näin että journalistit eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti itse lähde toimituksessa valitsemaan keitä nyt nostetaan ja keitä ei en tiedä onko näin ollut vanhaan aikaan ovatko joskus aikanaan

tämän ay liikkeen roolin puhuitte siitä että jos tämä kampanjakatto tulee niin se tulee samalla tavalla myöskin ay liikkeelle elikkä se ei pysty sitten rahoittamaan mutta nyt täytyy muistaa se että on olemassa tosiaan sitä suoraa rahoitusta mikä tulee tukiyhdistykselle siihen kampanjakassaan mutta se mistä me taas puhumme kun me kritisoimme tätä vasemmiston että ay liike järjestää erilaisia tapahtumia joihin sitten ehdokkaat voivat mennä kun varataan vaikka toripaikkoja maksetaan niistä ostetaan teltat ja niitä huolletaan ostetaan evästä sinne järjestetään tilaisuuksia ja muuta niin sitä ei varsinaisesti voi merkata kenellekään yksittäiselle ehdokkaalle siihen vaalirahoitusilmoitukseen ja näin ollen se on ikään kuin tämmöistä

omalta omalta kohdaltani voin sanoa esimerkiksi sen että olin vuonna kaksituhattayksitoista televisiossa ohjelmassa nimeltä big brother olin siellä kolme kuukautta ja tuona syksynä se ohjelma tavoitti seitsemänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista sen jälkeen olin ehdolla kaksituhattaviisitoista vaaleissa enkä todellakaan päässyt läpi sain ääniä noin tuhatneljäsataa viiva tuhatviisisataa nyt näissä vaaleissa sitten sain yli yhdeksäntuhatta ääntä mutta siinä erona oli se että näissä vaaleissa puhuttiin vähän enemmän politiikkaa voin sanoa näin että nimenomaan se politiikan tekeminen ja aktiivisuus ratkaisee eikä se että on ollut joissain viihdeohjelmissa mukana joo tulikohan tässä nyt sitten kaikki pointit tyhjennettyä aika lailla kiitoksia

puhemies ehkä nyt sitten voin jatkaa kun ohje tuli näinpäin että käyttää mieluummin sitten jatkopuheenvuoron todellakin olisi erinomaista jos me saisimme ihan tarkat ohjeistukset koska ne ovat muuttuneet tässä matkojen varrella ja silloin on hyvä edustajan tietää ihan nämä pelisäännöt niin ettei turhaan tule rikottua niitä tai osaa ainakin rakentaa puheenvuoronsa oikein median roolia sen verran tuli vielä pohdittua eteenkinpäin että voiko media nostaa ehdokkaita laskea ehdokkaita vaieta joistakin ehdokkaista tai poliittisista toimijoista täysin tai nostaa sellaisia teemoja vahvasti esille jotka ovat jollekin liikkeelle niitä ykkösteemoja ja jotka näkyvät vahvasti ja ei puhua joistakin toisista teemoista ja media voi tätä tehdä valtamedia voi tätä tehdä ja valtamedia tekee tätä en halua lähteä nyt yksityiskohtiin koska niihin jää helposti kiinni mutta jos tehdään objektiivinen analyysi suomalaisesta mediailmastosta ja siitä miten se toimii suhteessa yksittäisiin ihmisiin poliittisiin toimijoihin tässä valtakunnassa niin täällä on aivan selkeä hierarkia siinä kysymys ei ole vain siitä että pääministeri näkyy säännöllisesti tai ministerit näkyvät säännöllisesti ja riviedustajat näkyvät huonommin

ihmiset joutuvat äänestämään tämän todellisuuskuvan kautta jätän näin abstraktiksi tämän muotoilun mutta tarkka analyysi olisi aivan ehdoton tässä asiassa tämä ei ole vain suomea koskeva ilmiö ollenkaan vaan tämä on valtava haaste koko länsimaiselle demokratialle minun ei tarvitse ruveta keskustelemaan täällä vaikka brexitistä ja siitä minkä prosessin tulosta se on minkätyyppisen keskustelun tulosta kymmenen viiva viidentoista vuoden ajalta se on kun se käydään läpi silloin me oivallamme miten se vallankäyttö tässä suhteessa tapahtuu tämä on pyhä tabu johon kansanedustajat yleensä eivät uskalla koskettaa ja se on vain pakko uskaltaa joidenkin sanoa kun se on tosiasia ja se vaikuttaa ratkaisevasti tämä oli kiintoisaa minkä edustaja tynkkynen täällä toi esille tämän epäsuora tuki jonka vasemmistoedustajat ovat saaneet esimerkiksi ammattiliittojen järjestämissä tilaisuuksissa jonne vasemmistolaisen taustan sosiaalidemokraattisen taustan omaava edustaja voi helpommin mennä kuin jonkun muun taustan omaava edustaja mutta niin meillä on muitakin etujärjestöjä niin meillä on muitakin kansalaisjärjestöjä ja niin meillä

muitakin toimijoita yhteiskunnassa ja heidänkin tilaisuuksiinsa ihmiset menevät niiden omien sidosryhmiensä mukaan ja saavat sitä kautta sitä tukea jonka se sidosryhmä antaa järjestämällä tilaisuuden joka voi olla poliittinen tai vähemmän poliittinen luonteeltaan tämä on yhtä lailla silloin rekisteröitävä eikä voi vain syyllistää esimerkiksi ammattiyhdistysliikettä tästä asiasta

arvoisa rouva puhemies hyviä puheenvuoroja edustaja tynkkynen ja kiljunen mukava käydä tätä keskustelua tämä on periaatteellisesti erittäin tärkeä juttu missä se valta on kuka saa äänensä kuuluviin kuka tänne taloon pääsee kuka loppujen lopuksi päättää siitä mitä tulee hallitusohjelmaan miten hallitusohjelman muotoilut kirjataan tulevatko ne jonkun lobbariporukan kirjauksista suoraan mitä asioita nostetaan mediassa esiin ja näin me olemme tosi tärkeiden asioiden äärellä edustaja tynkkynen toi esille somekanavien merkityksen kasvun sitä ei voi millään tavalla kiistää näinhän se on somekanavat ovat merkittävä keino saada äänensä kuuluville myös mediat käyttävät niitä lähteinään ja lähtevät sitä kautta sitten katsomaan mikä aihe vetää mistä kannattaa kirjoittaa mikä kansalaisia kiinnostaa mitkä hashtagit ovat tänään hottia ja mitkä eivät ole hottia mutta samassa yhteydessä täytyy myös muistaa että näillä somekanavilla ei tavoita kaikkia suomalaisia meillä on edelleen noin viisisataatuhatta suomalaista jotka ovat digilukutaidottomia omasta halustaan tai muusta syystä heillä ole mahdollisuutta tai halua käyttää digikanavia heille merkittävä ja merkittävin keino hankkia tietoa on lehdistä tvstä ja radiosta he seuraavat sitä ja he elävät siinä maailmassa siinä ei ole mitään vikaa mutta mutta ehdokkaan näkökulmasta se on tärkeä huomio että että nämä digilukutaidottomat tai digi ja somekanavia käyttämättömät ovat yleensä varttuneempaa väkeä kyllä juuri näin ja ja jos ajatellaan vaikka edustaja tynkkysen profiilia tai edustaja kiljusen profiilia niin voisin kuvitella en ole varma mutta voisin kuvitella että kiljunen tavoittelee varttuneempaa väkeä ja edustaja tynkkynen hieman nuorempaa väkeä ja teillä on erilaiset markkinointiratkaisut ja mediaratkaisut

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin edustaja kiljuselle kyse ei siis ole pelkästään mistään tapahtumista joihin nyt sitten jokainen jokainen voisi tulla vaan kyllä kun tuossa kierteli vaalipiiriä niin muistan kun radio oli aika monta tuntia päällä viime vaaleissa että mikään radiomainos ei soinut yhtä monta kertaa kuin vapaiden valtakunnan radiomainos jossa sitten vielä todettiin että äänestä äänestä heidän ehdokastaan

kun puhuitte näistä äänestäjäsegmenteistä että kyllä se on sillä tavalla minä olen ainakin itse huomannut että esimerkiksi vanhempia ihmisiä sen sijaan että vaikkapa on torilla tai muualla tavoittaa paljon paremmin somessa koska pitää muistaa se että moni vanha ihminen on aika heikossa kunnossa ja sitten se idea että lähtisi ja pääsisi yleensäkin lähtemään esimerkiksi torille tapaamaan poliitikoita juttelemaan ei aina ole mahdollista mutta sosiaalisen median kautta pystyy tavoittamaan kun lueskelin tuossa omaa inboxiani niin täytyy sanoa vaikka ääni meinaa loppua että kyllä suurin osa niistä viesteistä itse asiassa on tullut

yli neljäkymmentä vuotiailta ihmisiltä

aliarvioisi ollenkaan sitä kuinka paljon vanhukset

keskeyttänyt edustaja tynkkystä ääni muuten loppui ihan oikein puhemies toimi tietysti ihan oikeiden pelisääntöjen mukaan ei tämä ollut moite niin vapaiden valtakunta minun täytyy sanoa että en ole ollut vapaiden valtakuntien kanssa missään tekemisissä enkä tunne sitä prosessia mistä edustaja tynkkynen puhuu se saattaa perustua empiiriseen kokemukseen ja minun täytyy kuunnella herkällä korvalla mitä te sanotte mutta minä jonkin verran seurasin tätä televisiomainontaa ja kyllä minä hyvin selkeästi näin että jos te katsotte huolella sen lävitse televisiomainonnan osalta minkä puolueiden ehdokkaat siellä vahvimmin kykenivät tekemään tv mainontaa niin niin toivoisin että teette sen johtopäätöksen jonka minäkin jouduin tekemään väkisin väkisin liikkuu sieltä oikealta tänne vasemmalle päin se kvantitatiivinen määrä mikä televisiomainoksissa oli jotka ovat kaikkein kalleimpia osia

arvoisa rouva puhemies jos ääni riittää niin jatkan vielä mehän olemme tästä edustaja kiljunen täysin samaa mieltä meidän kritiikkimme tuossa kohtaa kun puhutaan jättimäisen kalliista televisiokampanjoista osuu juuri samaan kohteeseen rikkaat rikkaat käyttävät paljon rahaa ja ja varsinkin kokoomuksen suunnalla toistan vielä sen että perussuomalaisilla oli kaikista pienimmät vaalibudjetit keskimäärin vielä pienemmät kuin vasemmistolla meillä ei ole mitään ay puolta tai mitään elinkeinoelämän lobbareita tai muita jotka suoltaisivat meille rahaa että se järjestelmä oikeasti ja aidosti muutettaisiin sitten oli vielä toinen pointti joka ei nyt taida tulla mieleen voi että

sanomaan no ei mahda mitään kiitoksia arvoisa puhemies

rouva puhemies haluaisin vain vapaiden valtakunnasta sanoa kun kerran siitä on tässä mainittu monta kertaa että vaikka en itse ollut listoilla enkä jäsen niin tarkistin juuri netistä ja huomasin että siellä oli kahdeksantoista perussuomalaista listattuna vapaiden valtakunta mainoksissa ehdokkaina muun muassa laura huhtasaari siellä on myös vihreistä vasemmistoliitosta demareista ja taitaa olla myöskin rkpstä

katsoin myöskin heidän ohjelmaansa ja huomasin että itse asiassa he haastoivat avoimesti kaikkia ehdokkaita erilaisilla kysymyksillä ja jotka pystyivät sitoutumaan siihen että työmarkkinoilla esimerkiksi vallitsisivat reilut säännöt

kuului tosiaan kahdeksantoista perussuomalaista

nyt täytyy kuitenkin muistaa että meidän täytyy aina katsoa näitä volyymeja eli sitä kenen pussiin sataa totta on että esimerkiksi vaikkapa vasemmistolla on myöskin esimerkiksi yrityksiä jotka tukevat vasemmiston ehdokkaita ja siksi tämä argumentti ei ole validi nyt me puhumme isosta volyymista minne se raha suuntautuu ja mitä kautta siihen nähden on täysin selvää että se tuki pääasiassa valuu